ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt annetaan vastaus edustaja kai mykkäsen ynnä muiden välikysymykseen yksi hallituksen talous ja

valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja kai mykkänen sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies laadukkaitten palvelujen ja koko väestön toimeentulon turvaaminen edellyttävät että julkinen talous on vakaalla pohjalla ja hoidetaan kestävästi vahvan julkisen talouden ansiosta vältetään yllättävät hyvinvointia heikentävät muutokset se kuinka vastaamme työikäisen väestön määrän alenemiseen ratkaisee suomen tulevaisuuden kaksituhattakolmekymmentä luvulla kestävin keino vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä on työllisyyden kasvu tavalla joka vahvistaa samalla myös julkista taloutta tämä tarkoittaa sitä että yrittämisen ja työllistämisen edellytyksistä pidetään huolta uudet työpaikat eivät voi siten syntyä yksin julkisin varoin toiseksi tarvitsemme osaamisperusteista maahanmuuttoa lisäksi syntyvyydellä on merkitystä sille kuinka kestävällä pohjalla eläkejärjestelmä on pitkällä aikavälillä hallitus on vahvasti sitoutunut seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteeseen normaalin kansainvälisen siitä heijastuvan kotimaisen talouskehityksen oloissa se tarkoittaa valtiovarainministeriön kevään kaksituhattayhdeksäntoista ennusteeseen verrattuna työllisten määrän kasvua laskennallisesti noin kuudellakymmenellätuhannella henkilöllä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme meno ja veropäätökset mitoitetaan siten että työllisyysasteen noustessa

työllisyyden kasvun lisäksi on tärkeätä vahvistaa tuottavuuden paranemisen edellytyksiä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tuottavuutta kasvatetaan osaamisen ja innovaatioiden kautta julkisella sektorilla tuottavuuden nousu hillitsee menojen kasvuvauhtia haluamme kannustaa yrityksiä niin aineettomiin kuin aineellisiin investointeihin selvitämme ja valmistelemme pikaisesti esityksen määräaikaisista kahdenkertaisista poistoista neljän vuoden ajaksi kone ja laiteinvestointeihin lisäksi selvitämme pikaisella aikataululla aikataululla mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta hallituksen tavoitteena on uudistuksen voimaantulo vuonna kaksituhattakaksikymmentä arvoisa puhemies välikysymyksen keskeinen väite on että hallitus lisää menoja ilman käsitystä tuloja lisäävistä toimista tosiasiassa hallitus etenee uudistuksissa täsmälleen aikataulussa ja asetettujen askelmerkkien mukaan kohti työllisyystavoitetta ja julkisen talouden tasapainoa päätimme budjettiriihessä ensimmäisistä linjauksista työllisyyden vahvistamiseksi työllisyyspaketissa päätimme ensinnäkin uudistaa työllisyyspalveluita esimerkiksi kuntakokeilun kautta ja karsia palkkatuen byrokratiaa toiseksi päätimme monista toimista osatyökykyisten saamiseksi vahvemmin työmarkkinoille kolmanneksi edistämme työperäistä maahanmuuttoa monipuolisella toimenpidekokonaisuudella sisältäen muun muassa tavoitteen työperäisten oleskelulupien nopeammasta käsittelystä neljänneksi linjasimme että työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajaa nostetaan yhdellä vuodella tämä parantaa ikääntyneiden työllisyyttä viidenneksi yksinyrittäjien ja mikroyritysten työllistämisedellytysten vahvistamiseksi käynnistämme rekrytointitukea koskevan kokeilun ja laadimme yrittäjyysstrategian kuudenneksi osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi valmistellaan syksyn kuluessa ehdotukset osaajapulaa helpottavan koulutuksen lisäämiseksi työllisyyden edistämisen ministeriryhmän alaisuudessa on käynnistetty kolmikantainen valmistelu tukemaan työllisyystavoitteen toteutumista seuraavassa vaiheessa valmistellaan muun muassa esitys työttömyysturvan uudistamisesta työnhakua nykyistä paremmin kannustavaksi siten että oikeudet ja velvollisuudet ovat myös paikallisen sopimisen edistämiseen liittyviä esityksiä tuodaan kehysriiheen keväällä kaksituhattakaksikymmentä tammikuussa kaksituhattakaksikymmentä hallitus saa arvion kolmikantaisen työryhmän työn etenemisestä ja tarkentaa samassa yhteydessä tavoitteellisen valmistelun kohti kehysriihtä hallitus linjaa kevään kehysriihessä syksyn kaksituhattakaksikymmentä budjettiriiheen valmisteltavien toimien suuntaviivat ja ensi vuoden syksyllä hallituksella on valtiovarainministeriön todentamana päätösperäisesti kolmellakymmenellätuhannella hengellä työllisyyttä kasvattavat toimenpiteet arvioimme tämän jälkeen työllisyyden kehitystä jatkuvasti jos näyttää siltä että tavoitetta ei saavuteta hallitus toimii määrätietoisesti tavoitteen saavuttamiseksi hallitusohjelmaan on kirjattu periaate ettei työvoimapolitiikassa tehdä toimia joilla on negatiivinen työllisyysvaikutus ilman että se tekee samanaikaisesti työllisyyttä parantavia tehokkaampia toimia työllisyystavoitteen saavuttamiseksi toimenpiteet mitoitetaan siis ottaen huomioon hallituksen päätösten kokonaisuus arvoisa puhemies kasvanut kansainvälisen talouden epävarmuus korostaa luottamusta vahvistavan kestävän kotimaisen talouspolitiikan merkitystä mitoitamme hallituspolitiikan vastuullisesti ja suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla ensi vuonna talouspolitiikan viritys tukee talouskasvua ja työllisyyttä heikentyneisiin suhdannenäkymiin aivan oikeilla oikeilla finanssipolitiikan reaktioilla hallitus keventää maltillisesti pieni ja keskituloisten ansiotuloverotusta ensi vuonna näin kompensoimme liikennepolttoaineiden veronkorotuksia lisäksi teemme ansiotuloverotukseen ansiotason nousua vastaavan indeksitarkistuksen tällä estetään verotuksen kiristyminen palkkojen yleisesti noustessa välikysymyksen väittämä työn verotuksen ensi vuonna johtuu palkan sivukulujen korotuksista joissa on kyse työmarkkinajärjestöjen ratkaisuista voikin tietysti kysyä onko valtio kokoomuksen mielestä velvollinen lähtemään maksumieheksi työmarkkinajärjestöjen sopimille maksumuutoksille tällainen kehitys johtaisi lopulta tasaveron kaltaiseen järjestelmään hallitus vahvistaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta parantamalla perheiden asemaa perusturvaa ja pienimpiä eläkkeitä budjettiesitys kaventaa tuloeroja valtiovarainministeriön laskelmat osoittavat että se kasvattaa käytettävissä olevia tuloja noin seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista lisäksi hallitus investoi merkittävästi osaamiseen ja koulutukseen etupainotteiset menolisäykset ovat tarpeellisia työllisyystavoitteen saavuttamisen kannalta hallitus on varannut määrärahat muun muassa poliisien määrän kasvattamiseen arjen turvallisuuden vahvistamiseksi nämä määrärahat ovat pysyviä joten välikysymyksen huoli esimerkiksi poliisien virkojen osalta on perusteeton hallituksen tulevaisuusinvestointien tavoitteena on aidon muutoksen aikaansaaminen esimerkiksi ammatillisen koulutuksen määräaikaisen lisärahoituksen turvin vahvistetaan viime vaalikaudella toteutetun ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tavoitteena on lisätä lähiopetuksen määrää ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista päätösperäisesti menot kasvavat nettona noin miljardilla eurolla ensi vuoden budjetissa hallituksen talousarvioesitys on kaksi miljardia euroa alijäämäinen päätösperäisten menolisäysten verotulojen kasvun ja korkomenojen laskun seurauksena alijäämän arvioidaan noin nolla pilkku kolmella miljardilla eurolla vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna arvoisa puhemies hallitus toimii kolmikannassa työllisyyden vahvistamiseksi tällä yhteistyöllä on nyt näytön paikka että tasapainoisia ja vaikuttavia uudistuskokonaisuuksia kyetään viemään eteenpäin vaikka toimimme hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa vastaa hallitus työllisyystavoitteesta ja julkisesta taloudesta hallituksella ei ole sellaista vaihtoehtoa että menoja lisätään ilman että julkisen talouden tasapainon kannalta välttämätön seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoite toteutuu normaalin talouskasvun oloissa vuoden päästä budjettiriihessä hallitus arvioi päätettyjä menolisäyksiä jotka tehty suhteessa tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan mikäli työllisyystoimissa ei ole edetty sovitusti hallitus on sitoutunut vahvistamaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä johdonmukaisesti niin että ei ajauduta kestämättömän velkaantumisen uralle kysymyksessä maalailtu skenaario pysyvien menolisäysten perumisesta olisi merkki talouden pohjan heikkenemisestä hallitus tekee kaikkensa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi ja kutsuu yhteiseen tekemiseen mukaan kaikkia muitakin toimijoita jotta talous vahvistuu sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla arvoisa puhemies pyydän että puheeni ruotsinnos liitetään pöytäkirjaan

vastauksen jälkeen keskustelussa ensimmäisen puheenvuoron käyttää välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja mykkänen olkaa hyvä

arvoisa puhemies aivan ensimmäiseksi meidän on syytä täällä yhteisesti tuomita se väkivaltarikos jonka uhriksi aivan viime tunteina on joutunut useita ihmisiä savon ammattiopiston tiloissa kuopiossa

uhreille ja heidän omaisilleen ja kaikki tuki viranomaisille niin avun toimittamisessa kuin törkeän rikoksen selvittämisessä ja tuki myös hallitukselle mahdollisissa lisätoimissa arvoisa puhemies talouspuhetta pidetään usein kylmänä puhumme usein euroista kun pitäisi puhua ihmisistä mutta niistä euroista kuitenkin riippuu palkanmaksun tulevaisuus aivan suoraan niillä yli puolella miljoonalla ihmisellä jotka työskentelevät kuntien ja valtion järjestämissä palveluissa ja niillä samoilla huolehditaan lasten elämän edellytyksistä neuvoloista kouluihin ikäihmisten palveluista terveydenhuollosta ja kaikista heistä jotka eivät voi tulla toimeen omalla työllään jos taloutta hoidetaan huonosti sen kokevat nahoissaan kipeimmin he jotka ovat yhteiskunnan tuen varassa eniten vahva valtiontalous on todellakin köyhän paras turva rahaa on helppo jakaa sen olemme taas nähneet mutta rahoituksen todellinen järjestäminen on aivan eri asia kuin huoleton jakaminen valtiontaloutta ei perusteta tuulentuville vaan ainoastaan todellisten työpaikkojen varaan että riittävän moni tekee työtä jolla kassaan saadaan veroeuroja ja riittävän moni voi elää työllään joutumatta tukien varaan eilen julkaistussa uudessa väestöennusteessa tilastokeskus tiputti arviotaan alle viisitoista vuotiaiden määrästä suomessa kahdenkymmenen vuoden päästä arvio on nyt jopa noin viisikymmentätuhatta henkeä pienempi kuin vielä vuosi sitten nyt viimeistään pitäisi jokaisen herätä siihen että tulevina vuosikymmeninä suomalaisten hyvinvoinnin pelastamiseksi tarvitaan todellakin kaikkien työpanos arvoisa puhemies meitä huolettaa työllisyyden hoidon pysähtyneisyydessä ennen kaikkea kaksi ryhmää ensinnäkin ne kymmenet tuhannet työttömät jotka eivät pääse työelämään kiinni missä on lista vaikutusarvioiduista toimista joilla syntyy omien menolisäystenne katteeksi lupaamanne määrä työpaikkoja aivan erityistä huolta kannan nuorisotyöttömyydestä jokaisen nuoren pitää saada olla osa yhteisöä jokaisen nuoren pitää saada mahdollisuus kantaa vastuuta elämästään jokaisen nuoren pitää saada onnistumisen kokemuksia erityisen turhauttavia ovat ne tilanteet joissa töihin ei uskalleta lähteä hyvää tarkoittavaan järjestelmään muodostuneiden tuloloukkujen takia helsinkiläinen martin erik racine teki aikanaan tunnetun kansalaisaloitteen aktiivimallin purkamiseksi paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt hänen painava viestinsä työttömyysloukuista racine on kertonut julkisuudessa ettei voi ottaa vastaan pieniä työkeikkoja sillä kaikki tulo vähennettäisiin toimeentulotuesta työssäkäynnin kuluja ei huomioitaisi joten riski joutua elämään vielä vähemmällä kuin tukien varassa olisi liian suuri hän on kertonut myös että ulosoton ja tukijärjestelmän takia työn vastaanottaminen kannattavasti edellyttäisi hänen kohdallaan vähintään kahdentuhannenkuudensadan euron kuukausipalkkaa siis vähintään kahdentuhannenkuudensadan euron kuukausipalkkaa tällä reseptillä emme suomessa työllisyysastetta saa nousemaan jos tuloloukut ovat tällä tasolla kertoa oma esimerkki julkisesti koska se toivottavasti avaa silmiä enemmän kuin tuhat tilastoa vuosi sitten käsitin meidän olevan tässä salissa yksimielisiä yhdestä asiasta siitä että tämä maa tarvitsee viimein sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen nyt sosiaaliturvauudistus loistaa kuitenkin poissaolollaan hallituksen työpöydältä se ei näy myöskään työministeri harakan kahdenkymmenenviiden työllisyystoimen listalla miten te selitätte työttömyysloukkuun juuttuneelle sen että nostitte jo kädet pystyyn sosiaaliturvan uudistamisessa työttömyysturva on vain pieni osa kannustinloukkuja mutta sen uudistaminen sentään mainitaan harakan listalla pahoin vain pelkään että pääministeri rinne veti maton alta myös tämän uudistuksen osalta viimeistään sosiaalidemokraattisen puolueen juhlallisuuksissa elokuun alussa siellä hän sanoi että työttömyysturvan uudistaminen on nakitettu työmarkkinajärjestöille eikä hänellä ole aietta mestaroida aiheessa no eipä ihme että hallituksen pystyttämissä kolmikantaryhmissä kuuluu olevan viestiä ettei painetta tuntuviin muutoksiin ole

edes osan esimerkiksi kokoomuksen tarjoilemista kuudestatoista työllisyyspäätöksestä miksi te valitsette lannistaa ihmiset paikoilleen toinen ryhmä jonka puolesta kannan erityistä huolta ovat he jotka hallitus nyt palkkaa tuulentupabudjettinsa rahoilla olette palkkaamassa opettajia pääasiassa kertaluonteisella rahoituksella jonkin verran tulee toki pysyväksi kirjattuakin rahaa mutta sen te kuitenkin olette oman periaatteenne mukaan leikkaamassa pois jos työllisyystoimissa ei sitten onnistuta mitä te siis sanotte näille opettajille kun heidän työsuhteitaan joudutaan aikanaan irtisanomaan kiitos hei lupasimme nostaa koulutuksen laatua mutta nyt teitä ei enää tarvita niinkö sama koskee esimerkiksi hoitohenkilökuntaa ja poliiseja lisäätte rahaa mutta vain hetkeksikö edellinen hallitus sai suuren huudon säestämänä kammettua talouden ja työllisyyden ylös nyt syömässä eväät vailla oikeita panostuksia oikea kestävä panostus olisi työllisyyden vahvistaminen kokoomus on esittänyt keinovalikoiman jolla voitaisiin luoda yli kuusikymmentätuhatta työpaikkaa jos uskaltaisitte tehdä edes osan tilanne olisi huomattavasti valoisampi usein siellä työpaikoilla tiedetään parhaiten miten asiat voidaan sovitella uudenkaupungin autotehdas on ollut tämän vuosikymmenen tärkeimpiä työllistäjiä harvapa muistaa että vuosikymmen sitten sen toiminta oli kokonaan vaakalaudalla ja pelastui itse asiassa henkilöstön ja paikallisen johdon välisen paikallisen sopimisen avulla suurilla järjestäytyneillä työpaikoilla lait sen onneksi sallivatkin mutta meillä voisi olla satoja pienempiä uudenkaupungin autotehtaita yrityksiä joissa työpaikkoja pelastuisi ja syntyisi lisää jos nekin voisivat sopia työehtosopimuksen mukaisista paikallisista joustoista silloin kun yhteisymmärrystä löytyy

vasemmistohallitukselle maistu sen toki tiesimmekin no miksi sitten ette tartu edes koulutettujen työntekijäjärjestö akavan tuoreeseen ehdotukseen ansiosidonnaisen porrastamisesta akavan mallissa ansiosidonnaisen taso leikkaantuisi alun jälkeen portaittain ja leikkaantuva osa siirtyisi säästöksi jonka työtön saa itselleen kun työllistyy myös toimihenkilöjärjestö sttkn puheenjohtaja antti palola on puhunut ansiosidonnaisen porrastamisen puolesta ei hän tee sitä masokistisista syistä vaan hän tekee sen siksi että arvostaa asiantuntija arviota noin kymmenestätuhannesta lisätyöpaikasta ansiosidonnaisen porrastamisella ja suhtautuu maan tulevaisuuteen sen vaatimalla vakavuudella joutuu nyt kysymään onko hallituksen tahto kokonaan sakn ja sen puheenjohtaja jarkko elorannan taskussa kun tämäkin keino on poliittisesti mahdoton vaikka kaksi kolmesta työntekijäkeskusjärjestöstä sitä esittää arvoisa puhemies kuulimme äsken ministeri lintilän vastauksen urheasti puolustatte mutta vähissä on konkretia kysyn edelleen onko vastuullista lisätä valtion pysyviä menoja tietoisena siitä että niistä pääosa joudutaan perumaan jos ette pysty päättämään vielä päättämättä olevista työllisyystoimista tekisittekö omassa taloudessanne näin tähän voin kyllä vastata ei ole vastuullista rahat on tienattava ennen kuin ne tuhlataan senhän ymmärtää arkijärjellä maalaisjärjellä kuka tahansa pikavipit eivät ratkaisu vaikka valtio voi tietysti myös verottaa toisin kuin yksittäinen kotitalous ei se piikki ole loputtomasti auki esimerkkejä ei tarvitse kreikkaa kauempaa etsiä edelleen kysyn mikä nyt on se ajankohta kun hallitus leikkaa pois nyt tekemänsä menolisäykset siis leikkaa pois tänään antamansa myönteiset menolisäykset jos työllisyys ei hallitusohjelmaan nouse olisi varmasti kiva tietää niiden jotka elävät niiden varassa olette itse valtiovarainministeri lintilä toistanut useita kertoja seuraavan ei ole sellaista vaihtoehtoa jossa jää toteutumatta mutta menot jäävät pääministeri rinne taas lupasi meille kesäkuussa tässä salissa ettei pysyviä menoja lisätä ennen kuin on varma tieto pysyvistä tuloista kun tästä periaatteesta on nyt budjetissa lipsuttu jo lähdössä niin mistä löytyisi se rohkeus pitää talous tasapainossa ja esittää tarvittaessa ne leikkaukset käsi sydämellä kuinka moni tässä salissa luulee että vaikeiden päätösten tekeminen on helpompaa lähellä seuraavia vaaleja kuin jos ne tehtäisi rehellisesti jo nyt kokoomus on luvannut tukea kaikkia järkeviä lisäävät työllisyyttä annamme myös kiitosta kun se paikka on vielä se ei ole mutta toivon että hallitus kääntää kurssinsa ei mennä vain siihen helppoon ratkaisuun että jaetaan rahaa sinne tänne ja maksatetaan lasku heillä jotka nyt kasaavat kurahousuissa kakkuja hiekkalaatikoilla valitettavasti joudun tänään esittämään että kuultuamme hallituksen vastauksen eduskunta toteaa että hallitus ei ole esittänyt uskottavaa suunnitelmaa suomen tarvitsemista työllisyystoimista kuten esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämisestä ja kannustinloukkujen vähentämisestä työttömän tukijärjestelmässä

tämän jälkeen käydään ryhmäpuheenvuorokierros ryhmien kokojärjestyksessä ja viiden minuutin mittaisia ensimmäinen ryhmäpuheenvuoro sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja viitanen arvoisa

rouva puhemies myös omasta ja eduskuntaryhmäni puolesta osanottoni kuopion väkivallanteon uhreille omaisille ja voimia kaikille joita tämä järkyttävä tapahtuma on koskettanut arvoisa puhemies hallitus on asettanut itselleen ilmastohaasteen jälkeen kaksi tehtävää ylitse muiden työllisyyden vahvistamisen ja oikeudenmukaisuuden lisäämisen hallituksen linjaus parantaa työllisyyttä laajalla yli kahdenkymmenen toimen ohjelmalla on oikea hallitus tekee koulutuksen kyllä kunniapalautuksen jossa leikkaukset lopetetaan ja koulutukseen peruskoulusta yliopistoihin laitetaan lisää voimavaroja valtiosihteeri hetemäki sanoi helsingin sanomien haastattelussa että suomessa työttömiä on jätetty oman onnensa nojaan nyt tähän tulee muutos hallitus satsaa palkkatukeen ja palveluihin auttaa ja pitkään työttömyydestä kärsineitä hallitus edistää työmarkkinoiden tasa arvoista sopimustoimintaa ja huolehtii pk yritysten toimintamahdollisuuksista
arvoisa puhemies opposition tehtävä on pitää hallitus tiukoilla esittää kritiikkiä ja tämän kokoomus uutena oppositiopuolueena lähes kolmen vuosikymmenen hallitusvastuun jälkeen yrittää tehdä parhaansa mukaan kiitos kirityksestä mutta oppositiolla on toinenkin tehtävä se on tarjota vaihtoehto ja tässä arvoisa oppositio välikysymys jää suutariksi puhina on kova mutta nyt puheenjohtaja orpo painot eivät nouse vaikka tämän teidän välikysymyksenne lukee kuinka moneen vaikka kuinka moneen kertaan ei sieltä löydy ensimmäistäkään omaa työllisyysesitystä olenko liian ankara totta totta onhan täällä rivien välissä yksi asia halu jatkaa työttömien keppilinjaa viime kaudella aktiivimalli oli työllisyydenhoidon teholääke nyt kun sen tulokset ovat näkyvissä työllisyysvaikutukset nollatasoa on lisääntyvä köyhyysongelma te ette enää mainitse sitä nimeltä aktiivimallista on tullut kokoomuksen salarakas jonka nimeä ei mainita mutta kaipuu työttömän kurittamiseen kuultaa läpi viime kaudella työministeri nimitti aktiivimallia kiveksi pullassa joka oli vain nieltävä hienoa että kansa päätti ottaa kiven pois pullasta ja äänesti muutoksen puolesta nyt aktiivimalli laitetaan roskakoriin arvoisa puhemies välikysymykseen valmistautuneesta kokoomuksesta on tullut keskituloisten tosin vain ahkerien sellaisten ystävä voi tosin olla että nämä ahkerat keskituloiset sairaanhoitajat opettajat tai vaikkapa poliisit muistavat edelleenkin kun kokoomus yritti viedä näiltä samoilta ahkerilta palkansaajilta sunnuntaikorvaukset ja ylityökorvaukset

hallituksessa on otettu lisävelkaa liki satakaksikymmentä miljardia pidän viisauden merkkinä että perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät ole lähteneet mukaan tähän kokoomuksen tyhjien tynnyreiden välikysymykseen vaikka ette kaikessa hallituksen linjaan yhdykään annatte hallitukselle mahdollisuuden vahvistaa työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta arvoisa kokoomus tosiasia on että te ette vieläkään ole hyväksyneet eduskuntavaalien tulosta kansa halusi muutoksen tulevaisuutta ei rakenneta kokoomuksen leikkauspolitiikalla jossa perusturvaa heikennettiin ja eläkkeensaajien kukkaroon jäi miinusmerkki tämä hallitus ottaa nöyrästi ja tosissaan vastaan kansan viestin valtiovarainministeriön laskelmien mukaan ensi vuonna seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista ostovoima arvoisa oikeisto tulkaa siis kannattamaan uudistuksia ja työllisyyttä johon yhdistyy yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimus tulkaa pois kylmän kaverikapitalismin nurkasta hylätkää kasvavien tuloerojen ja työttömien kepittämispolitiikka unohtakaa wahlroosin ja vartiaisen kylmät talousopit puhemies rinteen hallitus kuuntelee kansalaisia ja pyrkii tosissaan parantamaan ihmisten elämänoloja siksi sosiaalidemokraatit antavat hallitukselle tässä välikysymyksessä

arvoisa puhemies perussuomalaisten mielestä talouspolitiikan lähtökohtana tulee olla kansallinen etu ja sisäinen oikeudenmukaisuus tämä tarkoittaa sitä että julkisen vallan tulee harjoittaa politiikkaa joka palvelee ensisijaisesti kotimaan etua sisäinen oikeudenmukaisuus on sitä että suomen tulee olla maa jonka jokainen suomalainen voi kokea olevan hänen asiallaan ja jossa vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne maamme sisäinen oikeudenmukaisuus rappeutuu entisestään kun rinteen vihervasemmistohallitus arvottaa ulkomaalaisen työvoiman tuonnin kotimaisen työvoiman käyttämisen edelle rinteen hallitus on enemmän huolissaan imagollisesta ilmastovouhotuksesta ja ulkomaalaisen halpatyövoiman tuonnista kuin suomalaisten työpaikkojen säilymisestä hallituksen ilmastotoimilla ehkä kiillotetaan jonkun pään päälle luotua sädekehää mutta maapalloa ne eivät pelasta sen sijaan hallituksen ilmastokärki heikentää suomalaista kilpailukykyä ja ajaa tuotantoa alas oulusta ja raumalta suljetaan paperikoneet kiteellä saha anjalassa ollaan lomauttamassa paperitehtaan koko henkilöstö perussuomalaiset vaativat rinteen hallituksen punavihreästä politiikasta täyskäännöstä perussuomalaiseen sinivalkoiseen työllisyyspolitiikkaan jossa kotimaan työttömät ja pätkätyöllistetyt saavat töitä ennen laajamittaista ulkomaalaisen työvoiman maahantuontia muut puolueet hokevat miten suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa
mutta samanaikaisesti suomeen on otettu lähinnä ei työperäisiä maahanmuuttajia turvapaikanhakijoita ja pakolaisia maahanmuuttokeskustelu vaatii sen myöntämistä että nykyinen järjestelmämme päästää maahan liian helposti sosiaaliturvan varaan ajautuvaa väkeä ja siten heikentää huoltosuhdettamme työllisyysaste ei nouse jos yhtä työssä käyvää maahanmuuttajaa kohden maahan otetaan kaksi työtöntä maahanmuuttajaa kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta on selvää että asia ei ole mustavalkoinen perussuomalaiset eivät vastusta ulkomaalaisten asiantuntijoiden käyttämistä yritystemme apuna on myös luonnollista varsinkin euroopassa että koulutetut ammattilaiset liikkuvat maiden välillä olennaista on kuitenkin työperäisen maahanmuuton osalta keskittyä siihen mikä on tänne saapuvien ulkomaalaisten tulotaso ja veronmaksukyky pelkkä työssä käyvän status ei paranna taloustilannettamme mikäli henkilö saa samanaikaisesti tulonsiirtoja ja hyvinvointipalveluja enemmän kuin hän maksaa veroja ulkomaalainen matalapalkkatyövoima on rasite kansantaloudelle koska se laskee palkkoja alemmas ja tekee suomalaisille entistä kannattamattomammaksi työskentelyn näillä matalampien palkkojen aloilla ulkomaalaiset saattavat suostua töihin huonommilla työehdoilla jotta saisivat helpommin oleskeluluvan ja perheenyhdistämiset erityisen huolestuttavaa suomen nykysuunnassa on että ulkomaisen työvoiman annetaan syrjäyttää suomalaisen työvoiman käyttöä jopa täysin kokonaisilta aloilta näin on käymässä muun muassa rakennusalalla perussuomalaisella politiikalla voisimme pitää kaikki alat sellaisina että myös suomalainen voi työskennellä niillä ja saada työstään täyden elantonsa arvoisa puhemies rinteen hallituksen talouspolitiikalta puuttuu todellisuuspohja eikä hallitukselta ole saatu tarvittavia rohkeita ja konkreettisia työllisyystoimia perussuomalaiset kannustavatkin hallitusta ryhtymään sanoista tekoihin rinteen hallitus antaa kasvukeskusten ulkopuolisen suomen kurjistua aina maataloudesta lähtien keskustapuolue oli nostamassa polttoaineverotusta pääministeri sipilän kaudella ja nyt pääministeri rinteen kaudella keskustapuolue nostaa polttoaineverotusta vielä tuplasti enemmän kaikille on tullut selväksi että keskustapuolue on autoilijan pahin vihollinen sdpn ja vihervasemmiston holtittoman talouspolitiikan maksajaksi joutuu tavallinen suomalainen työntekijä ja yrittäjä perussuomalaiset vaativat hallitukselta kunnollista toimenpidekokonaisuutta suomalaisen yrittäjyyden tukemiseksi samalla työnteon vastaanottamisen kannustavuutta on parannettava ja nuo kannustinloukut purettava kotimaisuus tulee asettaa etusijalle kaikessa ilmasto ja teollisuuspolitiikassa työvoiman saatavuusharkintaa on pikemminkin tiukennettava kuin löysennettävä perussuomalaiset eivät hyväksy rinteen hallituksen linjaa jossa ilmastoposeeraus ja ulkomaalaisen matalapalkkatyövoiman käyttö on asetettu työllisyyspolitiikan kärjeksi edellä olevan perusteella ja perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitän että koska hallitus ei ole asettanut suomalaista työtä ja yrittäjyyttä työllisyyspolitiikassaan etusijalle hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies ensin myös omalta osaltani pahoittelut ja osanotto ja voimantoivotukset kuopioon ja hallitukselle viisautta asian hoitamiseen arvoisa rouva puhemies sipilän määrätietoinen porvarihallitus jätti perinnön jossa maan talous on kunnossa

työllisyys parani merkittävällä tavalla ja työttömyys laski tämän pitäisi olla myöskin nykyisen hallituksen tavoitteena välikysymys hallituksen työllisyys ja talouspolitiikasta on tehty jotta me pääsisimme eroon siitä tavasta että seuraava hallitus joutuu tulevaisuudessa siivoamaan edellisen hallituksen huonoa talous ja työllisyyspolitiikkaa mutta miksi vastuullinen talouspolitiikka ja taloudenpito siis on tärkeää siksi että suomen väestörakenne on muuttunut dramaattisesti ja muuttuu eilen luimme entistä synkempiä ennusteita väestökehityksestä työssäkäyvien ihmisten osuus jatkaa nopeaa laskuaan suhteessa niihin joista tulee pitää huolta tänään suomessa on enemmän seitsemänkymmentäseitsemän vuotiaita kuin nollavuotiaita me tarvitsemme vastuullista taloudenpitoa jotta rahat riittävät ensi vuonna syntyneiden eevien ja eelien koulutukseen tulevaisuudessa ja me tarvitsemme korkeampaa työllisyysastetta ja hyvää taloudenpitoa että seitsemänkymmentäseitsemän vuotiaat ritvat ja matit saavat parasta mahdollista tukea ja hoivaa silloin kun he sitä tarvitsevat kestämätön taloudenpito ja velaksi eläminen uhkaa suomalaisten hyvinvointipalveluja vakavalla tavalla no miksi sitten työllisyystoimet ovat tärkeitä siksi että työllisyystoimet ovat tulevaisuustoimia vain korkeamman työllisyysasteen avulla pystymme rahoittamaan koulutuksen terveydenhuollon ja vanhustenpalvelut jos ne eivät ole kunnossa meidän kansakuntamme kyky ratkoa vaikeita ongelmia kuten ilmastonmuutos tai teknologian kehityksestä johtuvat haasteet on olematon minä en näe hallituksen esityksissä vastuullista taloudenpitoa enkä näe työllisyystoimia joilla hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus turvataan tulevaisuudessa hallituksella ei ole uskottavaa työllisyys ja talouspolitiikkaa arvoisa puhemies tälle kevytkenkäiselle politiikalle jossa ei varauduta tulevaisuuteen on vaihtoehto se on vaihtoehto jossa yhteiskuntamme rahoituspohja pidetään kunnossa ja samalla katsotaan edistyksellisesti tulevaan kokoomus esitti hallitukselle elokuussa työllisyyspaketin jolla suomeen saataisiin kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa porrastetaan työttömyysturvaa noin kymmenentuhatta uutta työllistä luovutaan työttömyysputkesta noin kymmenentuhatta työllistä tehdään tasa arvoinen

kokoomuksen esittämällä mallilla noin kolmetuhatta uutta työllistä korotetaan lannistavan ulosoton suojaosuutta noin kaksituhatta työllistä palautetaan toimeentulotukeen sen asumiskustannuksiin seitsemän prosentin omavastuu noin kaksituhattaviisisataa työllistä jatketaan varhaiskasvatusmaksujen alentamista noin kaksituhattaviisisataa työllistä jo näillä keinoilla hallitus saisi käyttöönsä noin ekonomistien vahvistamaa uutta työpaikkaa jotka olette luvanneet viimeistään elokuun kaksituhattakaksikymmentä budjettiriiheen mennessä tarttukaa näihin tämä olisi kuitenkin vasta hyvä alku me tarvitsemme lisää toimia jotta yhä useampi työikäinen ja työkykyinen suomalainen saisi töitä hallitus jatkotoimia siirretään verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta päästöjen haittojen ja kulutuksen verotukseen edistetään oikeasti paikallista sopimista uudistetaan sosiaaliturvaa siten että työtä kannattaa aina ottaa vastaan on sitä työtä tarjolla tunti päivä viikko tai kuukausi pitää aina kannattaa ottaa se vastaan edistetään työperäistä maahanmuuttoa suomi ei pärjää ei tänäänkään ilman työperäistä maahanmuuttoa uudenkaupungin autot eivät valmistu eivätkä turun telakan laivat valmistu eivätkä vanhukset tule hoidettua ilman työperäistä maahanmuuttoa tänään lisätään työvoiman liikkuvuutta ja asuntomarkkinoiden toimivuutta luodaan ahkerille osatyökykyisille polkuja työelämään pidetään huolta yrittämisen edellytyksistä eikä leikata tärkeästä kotitalousvähennyksestä eikä kiristetä ahkeran suomalaisen palkansaajan verotusta tässä oli lista konkreettisista työllisyystoimista joilla voidaan ratkaista se että meillä on hyvinvointiyhteiskunta vielä kaksituhattakolmekymmentä luvulla arvoisa rouva puhemies pääministeri rinne valtiovarainministeri lintilä tarttukaa näihin ei näitä keinoja tarvitse enää keksiä ei etsiä ne ovat tiedossa kyse on rohkeudesta tarttukaa toimeen me tuemme ja kun teillä on näitä ulkoparlamentaarisia ryhmiä niin suosittelen myöskin parlamentaarista ryhmää kokoomus on valmis työskentelemään kansakuntamme edun mukaisesti yhdessä työllisyyden nostamiseksi

arvoisa rouva puhemies haluan myös keskustan eduskuntaryhmän puolesta ilmaista osanottomme kuopion uhreille ja kaikki tuki viranomaisten toiminnalle arvoisa puhemies hallituksen talousohjelman lähtökohta on selkeä vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme julkinen talous on tasapainossa työllisyysaste seitsemässäkymmenessäviidessä työttömyys on painunut alle viiden prosentin ja julkisyhteisöjen velka on noin viisikymmentäseitsemän prosenttia tämä tarkoittaa käytännössä sitä että pysyvät menot voivat nousta noin yksi pilkku kolme miljardia ja työllisyystavoite täytyy saavuttaa työllisyystavoite vaatii valtiovarainministeriön arvion mukaan edellisen hallituksen päätösten ja suhdannekehityksen mukanaan tuomien työpaikkojen lisäksi noin kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa keskustan eduskuntaryhmä on vahvasti sitoutunut näihin tavoitteisiin kaiken avain on työllisyysaste korkea työllisyys takaa hyvinvointipalvelut huolenpidon kaikista suomalaisista merkityksellisyyden kokemuksen työn kautta mahdollisimman monelle kestävän eläkejärjestelmän sekä kohtuullisen verotuksen viime kaudella työtä työllisyyden eteen tehtiin koko kausi väsymättä loppuun saakka välikysymyksen esittäjille on muistutettava että tuloksia ei silloinkaan tullut heti toimet alkoivat purra vasta kauden puolivälissä keskustan eduskuntaryhmä on sitoutunut jatkamaan viime kaudella hyvään vauhtiin saatuja työllisyystoimia kaikki päätökset eivät tule olemaan helppoja eivätkä suosittuja eivät ne olleet sitä viime kaudellakaan eikä niihin uskonut silloinen oppositiokaan

tai koulutusta vastaan myös oman ammattinsa ja asuinpiirinsä ulkopuolelta tämä olisi täsmälääke kohtaanto ongelmaan neljänneksi osatyökykyisten työllisyys on suomessa verrattain matala tuetaan osatyökykyisten työllistämistä räätälöidyllä tuella

keskustan eduskuntaryhmä on myös valmis helpottamaan eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuutta myös tarveharkinnan asteittaista poistamista kannattaa harkita pyritään ohjaamaan ulkomaista työvoimaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle maakuntiin missä nyt on huutava työvoimapula kuudenneksi panostetaan koulutukseen tuotekehitykseen tutkimukseen ja puretaan investointien esteitä myös tähän saimme budjettiriihessä jo konkreettisia päätöksiä seitsemänneksi nuorten työllistämiseksi tarvitaan oma ohjelma käyttäisin rohkeasti myös yksityisiä työvoimapalveluja siten että toimijalla on selkeä tulosvastuu nuoren työllistymisestä myös työelämän joustot ja satsaukset tavallisten ahkerien työssäkäyvien ihmisten jaksamiseen mahdollistavat myös työurien pidentymisen hyvinvointia tukevalla tavalla samoin kaikki panostukset yrittäjyyden edellytysten parantamiseen näkyvät työllisyydessä arvoisa puhemies tämänkaltaista jatkotyötä keskustan eduskuntaryhmä odottaa hallitukselta en epäile etteikö hallitus saavuta työllisyystavoitettaan ja sitä kautta myös julkinen talous tasapainotu se vaatii kuitenkin ponnistelua jatkuvia ponnisteluja tämä on yhteinen urakka toivon eduskunnalta rakentavaa keskustelua konkretiaa sekä avointa suhtautumista kaikkiin ehdotuksiin odotuksia on asetettava asetettava myös työmarkkinajärjestöjen suuntaan kuten ministeri lintilä totesi kolmikannan näytönpaikka on juuri nyt työllisyyden nostaminen muiden pohjoismaiden tasolle on oltava koko yhteiskunnan yhteinen projekti keskustan eduskuntaryhmä on tähän työhön sitoutunut

arvoisa puhemies myös koko vihreän eduskuntaryhmän puolesta välitän osanottomme kuopioon ajatukset ovat uhrien ja heidän läheistensä luona

se on tehtävä katse huomattavasti huomista pitemmällä vain siten voimme kohentaa työllisyyttä kestävällä tavalla kokoomuksen puheissa esimerkiksi perusturvan korotus näyttäytyy yksinomaan negatiivisena työllisyystoimena mutta me vihreät uskomme suomalaisiin me uskomme siihen että köyhyyttä torjumalla luodaan yhä useammalle mahdollisuuksia osallistua tehdä työtä ja rakentaa tätä yhteiskuntaa samaan aikaan on tietenkin pidettävä huolta siitä että työtä myös löytyy yhä useammalle että ihmisten osaaminen vastaa tämän päivän ja huomisenkin tarpeita ja että ihmiset pysyvät työkykyisinä nykyistä paremmin arvoisa puhemies yhtäkään talouskeskustelua ei pitäisi tänä päivänä käydä puhumatta ilmastonmuutoksesta tämä on ihmiskunnan kohtalonkysymys jossa epäonnistuminen tekee kaikki työllisyystavoitteet tyhjiksi siksi hallituksen kärkitavoitteena on suojella ainutlaatuinen luontomme tehdä suomesta hiilineutraali ja edistää kansainvälisiä ratkaisuja ilmastokriisiin ilmastokriisin ratkaisut ja vaikutukset mullistavat jo lähivuosina myös meidän taloutemme aivan yhtä häpeällistä kuin kunnianhimoisen ilmastopolitiikan vastustaminen on myös sellaisten mielikuvien luominen että kaikki voisi jatkua ennallaan molemmat jarruttavat itse ongelman ratkaisua ja ihmisten varautumista edessä oleviin muutoksiin

tähän työhön hallitus on sitoutunut ja vihreä eduskuntaryhmä antaa sille täyden tukensa

vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puolesta tuki kuopion uhreille ja heidän läheisilleen arvoisa puhemies arvoisa eduskunta tiedämme että suomi on suuren muutoksen edessä vastuullinen päätöksenteko alkaa halusta ja kyvystä ymmärtää että tässä tilanteessa ei kaivata sirkustemppuja vaan laaja alaista paneutumista muutoksen ehtoihin ja vaikutuksiin politiikka ei ole vaikeaa siksi että siitä ehdoin tahdoin sellaista tehdään vaan koska yhteiskunnissa aina toimii samanaikaisesti useita risteäviä kehityskulkuja välikysymystekstin perusteella kaikki salissa eivät näytä tätä vielä oivaltaneen sen analyysi menee metsään heti ensimmäisessä lauseessa jossa sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan ykkösehdoksi nimetään vahva valtiontalous väärin vahva valtiontalous on tärkeä asia mutta ei itsessään takaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta eikä varsinkaan ole peruste luopua eriarvoisuutta vähentävistä toimista kuten välikysymyksessä vaaditaan vaikutussuhde on olemassa nimittäin myös toisinpäin juuri sosiaalinen oikeudenmukaisuus tuottaa sitä vakaata luottamusyhteiskuntaa jolla suomi kilpailee maailmalla investoinneista se myös mahdollistaa lahjakkuusreservin täysimittaisen hyödyntämisen joka väestö ja pääomaköyhälle kansantaloudelle on menestyksen ehto toimet sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi eivät siis ole luksusta johon suomella on varaa vain noususuhdanteessa ne ovat itsessään vastuullista taloudenpitoa ja investointi vahvaan kansantalouteen arvoisa puhemies me kaikki tiedämme senkin että suomen kaltaisessa avoimessa yhteiskunnassa työllisyyden suuret linjat määrittelee globaali talous yhtä ja toista voi kuitenkin myös kansallinen hallitus tehdä ensi vuonna sosiaaliturvabyrokratiaa yksinkertaistetaan jotta sirpaletyö ei enää olisi toimeentuloriski palkkatuen hakemista helpotetaan maahanmuuttajien työlupaprosesseja nopeutetaan ihmisiä autetaan pois toimeentulotukiloukuista parantamalla perusturvaa ja lakkauttamalla aktiivimalli palkkatuen määrää lisätään ja pienten yritysten rekrytointiriskiä helpotetaan sen kohdennuksilla kasvokkaisten työvoimapalvelujen resurssit kasvavat välikysymyksessä valitetaan että nämä eivät ole konkreettisia toimia mutta juuri sitä ne ovat arkista ja epäseksikästäkin järjestelmän muokkaamista sellaiseksi että työpaikkojen synty ei pysähtyisi tarpeettomaan järjestelmäkitkaan yksilönvapauteen ja oikeusvaltioon nojaavassa politiikassa tämä on ainoa järkevä lähtökohta sen sijaan että piiskataan kansalaisia esteiden yli ja syyllistetään syyllistetään kompastumisesta poistetaan turhat esteet välikysymyksessä arvostellaan hallitusta toimien puutteesta mutta teksti ei mainitse yhtään lisätoimenpidettä joka täyttäisi sen asettamat kriteerit konkreettisuuden ja arvioinnin suhteen epäselväksi siis jää mikä nyt oikeastaan on vialla valoa ei tuo edes perehtyminen kokoomuksen ohjelmatyöhön sillä puolueen äskettäin ehdottamista vaikutusarvioiduista keinoista jokainen on hallituksenkin listalla joko päätettynä tai valmistelussa pois lukien sosiaaliturvan leikkaukset ja varhaiskasvatusmaksujen alentaminen onko kokoomuksen kritiikin kärki siis että hallitus on huono ja holtiton koska ei kurjista kaikkein köyhimpien suomalaisten asemaa vähän suhteellisuudentajua nyt kokoomus arvoisa puhemies edelleen välikysymys unohtaa että kansantalouden kannalta oleellista ei ole vain työn määrä vaan myös sen laatu työllisyysaste yksinään on huono mittari sillä siinä kunnollisen elannon tarjoava kokoaikainen työsuhde näyttää samanarvoiselta kuin huonojen ehtojen sirpaletyö joka ei riitä nostamaan tekijäänsä köyhyydestä me haluamme työpaikkoja joissa ihmiset voivat hyvin joissa he pääsevät toteuttamaan itseään ja joista he saavat elannon työpaikkoja jotka auttavat lisäämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta eivät vähennä sitä ja joita ei tarvitse tukea sosiaalietuuksilla näitä työpaikkoja ei saada sosiaaliturvaa kurjistamalla vaan panostamalla kestävään kehitykseen eritoten koulutukseen ja työmarkkinoiden reiluihin pelisääntöihin ja kas juuri sitä hallitus on nyt tekemässä

hallitus tekee ensi vuonna merkittäviä investointeja osaamiseen ja koulutukseen kokonaissumma kaksisataaviisikymmentäkuusi miljoonaa euroa jaetaan kaikkien koulutusasteiden kesken tämä parantaa koulutuksen laatua ja suomalaisten osaamistasoa hallitus tekee määrätietoisesti sellaista politiikkaa joka vahvistaa suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja luo edellytyksiä työllisyyden kestävälle kasvulle yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen ovat aivan keskeisiä keinoja työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ne ovat tuottaneet tulosta muun muassa kotiseudullani

hallitus on myös päättänyt laatia yrittäjyysstrategian työmarkkinoille on saatava kaivattua joustoa hallitus kannustaa yrityksiä investoimaan ottamalla käyttöön kaksinkertaiset poistot neljän vuoden ajaksi lisäksi yrityksille tarjotaan viidenkymmenen prosentin ylimääräistä verovähennystä tutkimus ja innovaatiohankkeille myös tuntuvat panostukset mielenterveysongelmien hoitoon luovat edellytyksiä entistä paremmalle

arvoisa puhemies välikysymyksessä väitetään hallituksen veropolitiikan heikentävän työllisyyttä tästä olemme eri mieltä myös kokoomuksessa tiedetään että hallitusneuvotteluissa päätettiin että yritysverotusta ei kiristetä kuten ei myöskään pääomaveroa eikä tuloveroa päinvastoin hallitus keventää pieni ja keskituloisten verotusta kahdellasadalla miljoonalla eurolla liikenteen polttoaineiden verotusta tosin kiristetään ja tässä on kyse priorisoinneista niin yksittäisiä ihmisiä kuin yliopistoja ja korkeakouluja koskeneen neljä pitkää vuotta kestäneen indeksijäädytyksen jälkeen istuva hallitus on päättänyt palauttaa sosiaalietuuksien ja koulutusmäärärahojen normaalit indeksikorotukset hallituksen infrastruktuuri investoinneista puhumattakaan ruotsalainen eduskuntaryhmä ja rkp haluavat sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan jossa uskotaan siihen että koulutus tutkimus ja innovaatiot luovat lisäarvoa ja dynamiikkaa haluamme myös että maamme ikääntyneet saavat turvallista ja inhimillistä hoivaa siinä tapauksessa voimme maksaa polttoaineesta vähän nykyistä enemmän korotus ei ole kuluttajahintojen laskennallista nousua suurempi valtiovarainministeriön arvion mukaan hallituksen talousarvion ansiosta ostovoima paranee jopa seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista

arvoisa puhemies suomen kaltainen suhteellisen pieni maa voi vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen investoimalla muun muassa ympäristöteknologiseen huippuosaamiseen samalla kun haalimme elintärkeitä

arvoisa rouva puhemies haluan myös kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta esittää osanottomme kuolleen läheisille ja voimia asian käsittelyyn paikalla olleille opiskelijoille ja henkilökunnalle arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hallitukselle esitettyä välikysymystä sekä aiheellisena että tarpeellisena hallitus on lisäämässä merkittävästi valtion menoja se on myös piilottanut useita pysyviä menolisäyksiä kutsumalla niitä kertaluontoisiksi tulevaisuusinvestoinneiksi menolisäysten menolisäysten kattamiseksi ei kuitenkaan hallitukselta tunnu löytyvän keinoja tulojen lisäämiseksi

arvoisa puhemies tuorein pk yritysbarometri ennustaa että kasvu jatkuu mutta investoinnit laahaavat moni yrittäjä pohtii kasvavan epävarmuuden keskellä uskaltaako työllistää ja investoida siksi olisi tärkeää että hallitus tekisi päätöksiä jotka vahvistavat luottamusta talouteen päätöksiä jotka kannustavat yrittäjyyteen ja investoimiseen työllisyyden nostaminen vaatii olosuhteiden parantamista yksityisten ihmisten ostovoimaa ja mahdollisuuksia teettää työtä pitää kohentaa ja työttömille pitää luoda kannustimia työllistymiseen mitä hallitus tekee hallitus kiristää yritysten ja palkansaajien verotusta leikkaa kotitalousvähennystä ja syventää kannustinloukkuja arvoisa puhemies ensi vuoden budjettia tilkitään myymällä valtion omaisuutta tällä keinolla hallitus saa budjetin alijäämän näyttämään paremmalta ja pienemmältä tämä keino ei ole kestävä kansainvälisen taloussuhdanteen kääntyessä pakkasen puolelle työttömyys lähtee jälleen kasvuun ja julkinen talous jämähtää alijäämäiseksi silloin hallitus joutuu perumaan nyt tehtyjä menolisäyksiä pääministerin ennen vaaleja eläkeläisille lupaama vappusatanen on jo devalvoitunut viisikymppiseksi kun julkinen talous ajaa seinään tullaan tämä viisikymppinenkin viemään pienituloisen eläkeläisen kädestä arvoisa arvoisa puhemies kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä osa hallituksen esittämistä menolisäyksistä on tarpeellisia eläkeläisten asemaa asemaa pitää parantaa koulutuksen tasoa on nostettava ja

liikenneinfrastruktuuriin panostettava lisäksi kd pitää tärkeänä että vanhustenhoito vihdoinkin saataisiin sille tasolle minkä ikäihmisemme ansaitsevat nämä ovat siis hyviä ja tarpeellisia kohteita mutta menolisäyksiä ei voi kuitenkaan tehdä ilman tulolisäyksiä ja tulolisäyksiä ei saada ilman uusia työpaikkoja lisää työpaikkoja syntyy mikäli jäykät työmarkkinat saadaan joustavammiksi kd haluaa edistää paikallista sopimista meillä on suomessa noin viisikymmentätuhatta järjestäytymätöntä yritystä nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat juuri niitä joissa syntyy uusia työpaikkoja ja niitä syntyisi vielä enemmän jos näillä työpaikoilla voitaisiin sopia nykyistä joustavammin paikallisista työehdoista nuorten syrjäytyminen ja jääminen ilman koulutusta on toinen keskeinen asia työllisyyden nostamisessa meillä on suuri vaje monien eri käsityöalojen ammattilaisista kd haluaisi panostaa ammatilliseen koulutukseen ja erityisesti oppisopimuskoulutukseen sitä kautta voidaan saada tuhansia nuoria työelämään työllisyyttä nostetaan myös uudistamalla sosiaaliturvaa nykyinen pirstaleinen ja monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmä ei kannusta työntekoon päinvastoin nykyinen järjestelmä on täynnä kannustinloukkuja tarvitaan sellainen perusturva joka kannustaa työntekoon miten hallitus aikoo uudistaa sosiaaliturvaa se on tuhannen taalan kysymys tai kymmenen vappusatasen kysymys arvoisa puhemies lopuksi hallituksen työllisyystoimet ovat riittämättömiä ja jopa vääränsuuntaisia tästä syystä kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja edustaja mykkäsen tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle

arvoisa puhemies

kuin mitä nyt ollaan tekemässä tätä mieltä oli myös iso osa niistä nettiparlamenttimme jäsenistä jotka kertoivat mielipiteensä välikysymykseen osallistumisesta hallitus ei ole valinnut riittävän tehokkaita keinoja työllisyyden parantamiseen niiden avulla emme pääse tuloksiin joita on asetettu niiden lisäksi hallitus olisi voinut ja onneksi voi vieläkin kohdentaa yritykselle menevän palkkatuen sijaan rahaa myös suoraan työntekijöille esimerkiksi muuttorahana työtä uudella paikkakunnalla kokeileville kaksi helpottaa järeämmin yritysten investointeja ja kolme parantaa työvoimapalveluiden laatua perustelen näitä seuraavasti lähdetään tehottomasta palkkatuesta oma kantani perustuu kokemuksiin satojen työntekijöiden palkkaamisesta yhtäkään ihmistä en olisi palkannut sen vuoksi että olisi ollut kolmenkymmenen prosentin palkka alelappu kaulassa ei ensin pitää olla tarve työntekijälle se on ensisijaista jos on aito tarve uusille avustaville käsille tai vaikka erityisavustajille niin kyllä palkkarahatkin löytyvät sen tietää hallitus ja niin on asia myös yrityksissä siksi tällainen tuki ei ratkaise suomen työmarkkinoiden ongelmia jos vaikka uudessakaupungissa turussa tai raumalla on auki sata työpaikkaa mutta ei sopivaa työvoimaa niin palkkatuki menee hukkaan eivät ne yritykset rahaa tarvitse enemmän sitä tarvitsevat työntekijät saada esimerkiksi jonkin selkeän muuttorahan kenties uuden asunnon vuokra voisi mennä valtion piikkiin niin kauan kuin työntekijä on koeajalla siitä olisi työntekijälle suoraa hyötyä ja se auttaisi perhe elämän ja työn yhteensovittamisessa palkkatuen on todettu työllistävän lähinnä julkisella puolella mutta sekin on kosmeettista koska ihmiset eivät työllisty pysyvästi aina yksi palkkatuettu kerrallaan on töissä maksimiajan yleensä kahdeksan kuukautta ja sitten tilalle tulee taas uusi ihminen jota pitää perehdyttää tehtäviinsä kukaan ei saa työpaikkaa koska kunnista on putsattu ne avustavat ja ylläpitoluonteiset työt jotka palkkatuelle parhaiten sopivat yksityisellä puolella palkkatuki on tutkimusten mukaan vielä tehottomampi arvoisa puhemies siksi pitää tehdä muuta liike nyt kannattaa toimia jotka auttavat työnhakijaa ja toisaalta järeämpiä keinoja investointien lisäämiseksi tuplapoistot yrityksille on hyvä alku mutta niissä on iso ongelma tämän voimin tehtävät investoinnit alkavat yleensä suuryrityksissä vaikuttaa vasta vuosien jälkeen ja silloinkin uusien teknisesti edistyneempien koneiden käyttäjiksi tarvitaan todennäköisesti vähemmän työvoimaa kuin aikaisempina vuosina tälle vaalikaudelle ei hallituksen täsmätoimista ehdi vielä paljon hyötyä saamaan senkin vuoksi olisi voitu ottaa käyttöön järeämpiä keinoja liike nyt on ehdottanut esimerkiksi sitä että sidottaisiin yrityksen voittojen verotus sen investointeihin mikäli investointeja olisi riittävästi esimerkiksi kaksikymmentä viiva viisikymmentä prosenttia voitosta veroa ei tarvitsisi maksaa kolmas iso ja tärkeä asia on työvoimapalveluiden laittaminen kuntoon muihin pohjoismaihin verrattuna suomi käyttää laskentatavasta riippuen joko todella vähän tai naurettavan vähän rahaa työvoimapalveluihin julkinen työvoimapalvelu ja hallinto vei tanskassa nolla pilkku prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna kaksituhattakuusitoista ruotsissa käytettiin nolla pilkku kaksikymmentäseitsemän mutta suomessa enää nolla pilkku viisitoista prosenttia tuskin luvut ovat tuosta päinvastaisiksi kääntyneet mutta ennen kuin palveluihin kannattaa laittaa lisää rahaa niiden toimintaa pitää kehittää ensinnäkin valtaosa työntekijöiden työajasta menee työttömien hallinnollisten asioiden selvittämiseen ja pitämiseen järjestyksessä itse työnhaussa auttamiseen aikaa jää mitättömästi hallinnollinen viidakko kaipaa rankkaa karsintaa toiseksi työvoimapalveluiden työntekijät eivät ole tehtäviinsä keskimäärin riittävän hyvin koulutettuja työhön pääsee todella pienellä perehdytyksellä vaikka kyseessä on työ jolla on hyvin suuri merkitys

temin tai ely keskusten pitäisi yhdessä miettiä millä koulutustaustalla virkailijoita haetaan ja millaista täydennyskoulutusta heille pitää muuttuvassa maailmassa olla näillä esittämilläni esittämilläni keinoilla hallitus saisi aidosti parannettua niin yritysten työntekijöiden kuin työvoimapalveluiden tilannetta luotan siihen että hallitus huomaa ideat hyviksi kannatan kokoomuksen välikysymystä

tärkeästä kysymyksestä oppositio osoittaa terhakkuutta ja oikeaan asiaan kohdistuvaa huomiota hyvä puoli on tietysti se että se omalta osaltaan tsemppasi kaikkia eduskuntaryhmiä kertaamaan hiukan sitä mikä on hallituksen talouspolitiikan ytimessä työllisyysasteen nostaminen julkisen talouden tasapainottaminen näistä olemme kyllä yrittäneet muistuttaa joka joka vaiheessa aika monessa puheenvuorossa nousi esille työvoima työvoiman puute meillä on tällä hetkellä historiallinen tilanne meillä on enemmän avoimia työpaikkoja kuin koskaan aiemmin työnvälityksen historiassa meillä on satayksitoistatuhatta avointa työpaikkaa tällä hetkellä on täysin selvä että meidän täytyy ottaa käyttöön enemmän pohjoismaista tutut työllisyyspalvelu uudistukset niin että työpaikat ja ja työnhakijat saadaan kohtaamaan ihan yhtä lailla jaan näkemyksen siitä että meidän tulee nopeuttaa ulkomaisten työntekijöitten lupamenettelyjä me tarvitsemme ulkomaista työvoimaa kotimaisen ikääntyvän työvoiman tueksi ainakin pohjanmaalla on jo pitkään tunnistettu tilanne ei veneenrakentamisessa metallipuolella eikä maataloudessa pärjättäisi tällä hetkellä ilman ulkomaisia työntekijöitä mutta täytyy sanoa että oppositio on oppositio on kovin kärsimätön kyllä oppositio voi luottaa siihen että hallitus pysyy ohjelmassaan olemme nyt kolme kuukautta olleet hallituksessa ja sinä aikana on saatu voi sanoa juna raiteille mutta tarvitaan ehdottomasti toimia joiden mukaan mennään

mutta uskomme hyvin vahvasti niihin tavoitteisiin joita haemme aivan kuten edustaja sipilä sanoi ei uskonut edellisenkään hallituksen toimiin silloin hallituksen alussa

edustaja mykkänen kysyi listaa toimista lista on tehty listalla on aika paljon samoja asioita mitä on myös kokoomuksen listalla tätä listaa tullaan tekemään edelleen edelleen kevääseen kevääseen jolloin on ensimmäinen kehysriihi jossa sitä käsitellään

meillä on selkeä marssijärjestys kuten toin esille vastauspuheenvuorossa keväällä käymme läpi kehysriihessä nämä esitykset syksyllä riihessä todennamme tilanteen muodostuneitten työpaikkojen suhteen ja tarkistamme sen kolmenkymmenentuhannen työpaikan tavoitteen joka on asetettu ensi elokuuhun

edustaja mykkänen kiinnitti huomiota kannusteisiin niissä on tehty paljon työtä tehty edellisten hallitusten aikana tehty tämän hallituksen aikana niissä vain valitettavasti vaikeusaste nousee koko ajan erittäin hyvin edustaja mykkänen muistaa viime kaudelta jo sen että helpot helpot ratkaisut rupeavat olemaan tehtyjä ja ja vielä pitää tehdä itse uskon oikeastaan että meillä byrokratialoukut

me tarvitsemme vielä toimia toimia byrokratian purkamiseen mutta olen erittäin tyytyväinen siihen että oppositiossa ainakin pääsääntöisesti tunnistetaan nämä päähaasteet joita meillä on meillä on hiukan erilaisia näkemyksiä siitä kuinka niitä hoidetaan mutta selkeästi vastus on on yhtäläinen eli se kuinka me pystymme suomessa

sitten ministeri harakka viisi minuuttia olkaa hyvä

arvoisa puhemies muistan hyvin sen kolmenkymmenen vuoden työuran jälkeen tulin mukaan politiikkaan syksyllä kaksituhattakolmetoista ensimmäisessä vaalitilaisuudessa espoon isossa omenassa tapasin ihan ensimmäisenä hyvin riutuneen pariskunnan mies ja nainen näyttivät siltä etteivät ole nukkuneet moneen yöhön he kertoivat että mies on muurari yksinyrittäjä ja niin taitava ammatissaan että työtä riittää kellon ympäri he anoivat tai melkein rukoilivat että voisiko jostain palkata miehelle työkaverin annoin neuvoja mutta tiesin kyllä sisimmässäni että ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen vaatii paljon uskallusta ja jopa erityistä osaamista heidän tilanteensa on vaivannut minua kaikki nämä vuodet joillakin ihmisillä on liikaa töitä toisilla ei lainkaan vaikka haluja olisi meillä on työkyvyttömyyseläkkeellä kuusikymmentätuhatta ihmistä jotka haluaisivat töihin mutta eivät pääse samaan aikaan meillä on auki keskimäärin kuusikymmentätuhatta työpaikkaa joihin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä mikä estää yritysten kasvua ja investointeja on lisättävä siis molempia sekä osallisuutta että osaamista antti rinteen hallituksen ohjelman otsikko onkin osallistava ja osaava suomi näihin kahteen haasteeseen pitää vastata yhtä aikaa jos halutaan saavuttaa nykyistä korkeampi työllisyys ja sitä kautta varmistaa tulevaisuuden kestävä kasvu hyvät julkiset palvelut kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kaikkialla suomessa kaksituhattakolmekymmentä luvun hyvinvointiyhteiskunta pohjoismaisen mallin ytimessä on korkea työllisyysaste se että naiset ja miehet ovat käyneet työssä ja vastaavasti kantanut vastuuta koulutuksesta ja hoivasta tuloksena on maksuton laadukas laadukas koulutus maailman tasolla huipputasoinen terveydenhoito kaikille julkinen liikenne kirjastot pohjoismaiden menestystarina on työn tarina uskon että työllisyyden lisääminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite ja lupaan kuunnella avoimin mielin ajatuksia ja aloitteita työllisyyden osallisuuden ja osaamisen lisäämiseksi tulivatpa ne mistä tahansa ja keneltä tahansa arvoisa puhemies tämä välikysymyshän on päätetty jo kauan ennen kuin hallitus julkaisi ensi vuoden budjetin yhteydessä laajan työllistämispaketin kaksikymmentäviisi työllistämistoimea valtiovarainministeri lintilä esitteli jo pääpiirteissään monia keinoja lisään itse omalta osaltani tuohon pitkään listaan vain kaksi asiaa vastaukset milloin ja miksi milloin tapahtuu vastaus on viipymättä heti nyt tällä hetkellä ja jatkossa toisin kuin välikysymys esittää tämä muutaman kuukauden ikäinen hallitus on jo ryhtynyt ripeästi toimeen sattumalta samana päivänä kun välikysymys luettiin julkaisimme jo tiedon että hallitus lähettää laajan kuntakokeilun lausunnoille vastaava kaupunkien ja valtion yhteistyö on jo nyt lyhentänyt esimerkiksi vantaalla työttömyysjaksoja kuukausikaupalla olemme siis aloittaneet lähihistorian suurimman uudistuksen työllistämispalveluihin ja se on mennyt välikysymysten tekijältä täysin ohi samoin kuin vuoden päästä voimaan tulevan palkkatukiuudistuksen mittakaava tarkemmin sanoen kolmen eri palkkatuen yhtäaikainen uudistus yritysten palkkatuen ja järjestöjen palkkatuen lisäksi valmistelemme kokonaan uuden palkkatuen haluamme auttaa yksinyrittäjiä palkkaamaan ensimmäisen työntekijän olen erityisen iloinen että voin vihdoinkin vastata tuolle muuraripariskunnalle ja kahdellesadalletuhannelle muulle yksinyrittäjälle että yrittäjää arvostetaan yrittäjää autetaan ja kannustetaan

koko hallituskauden ajan tämä on työllisyyshallitus jonka toimet vaikuttavat koko vuosikymmenen aikana ja parantavat rakenteellisesti suomen työllisyyttä arvoisa puhemies vielä vastaus kysymykseen miksi miksi olemme valinneet nämä kannustavat keinot emmekä suostu leikkaamaan työttömyysturvaa emme halua pahentaa köyhyyttä leikkaamalla sosiaaliturvaa emme lisää tuloeroja emmekä heikennä pienituloisten perheiden arjen pärjäämistä miksi tarjoamme lisää mahdollisuuksia emmekä vähemmän kuten välikysymyksessä vaaditaan kaikissa muissa pohjoismaissa työllisyys on korkeammalla kuin suomessa ruotsissa norjassa tanskassa islannissa jokaisessa tanskassa työllisyys on pääosin kuntien hoidossa ruotsissa palkkatukeen panostetaan suhteessa bkthen viisi kertaa enemmän kuin meillä

jos halutaan pohjoismainen työllisyysaste kannattaa kokeilla pohjoismaisia keinoja juuri tätä työ ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö esittävät

tämän jälkeen käymme debattiin pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta
arvoisa

puhemies tuossa työministeri harakan äsken läpikäymässä puheenvuorossa ja myös vastauksessa tähän välikysymykseen näkyy kyllä tämä hallituksen työllisyystoimilista mistä paljon puhutte näen siinä myös positiivista ja se on hyvä näitä erilaisia kokeiluja ja erilaisia selvityksiä pannaan vireille mutta ongelma on oppositiossa nyt se että isossa kuvassa näyttää siltä että te tämän valtiontalouden tuhlailunne rahoitatte velanotolla myymällä valtion omaisuutta ja verottamalla kansalaisia lisää suomalaisen työvoiman keskituloisten niiden ahkerien työntekijöiden ostovoiman pienentäminen nimenomaan vähentää työpaikkoja ei se lisää työpaikkoja polttoaineverotus kiristyy kaksisataaviisikymmentä miljoonaa ja tupakkaverotus kaksisataa miljoonaa tupakoitsijoiden puolustajia tässä salissa ei nyt olla ainakaan vielä nähty voiko tätä pakettia ottaa vakavissaan perukaa nyt ainakin se polttoaineveron korotus ja mikäli tahdotte ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja laskekaa autoveroa arvoisa rouva

puhemies kyllähän nyt tämä tosiasia tiedetään tämä välikysymys on

on siitä aivan selkeästi vaikka muuta kokoomus ehkä sanotte että teille nämä hallituksen kelpaa siksi että siellä ei kuriteta tarpeeksi työttömiä siellä ei ole keppiä eivät kelpaa siksi te haikailette tämän aktiivimalli ideologian perään oli iloista kuulla ministeri harakka tästä kuntakokeilusta se on varmasti kaksisataaneljäkymmentä vuotta tänään täyttävälle tampereelle erinomainen syntymäpäivälahja mitä tapahtui viime hallituksen aikana tämän toimivan myönteisen kokeilun kokoomushallitus kyllä lakkautti hyvä että nyt mennään toiseen suuntaan tällaiset mallit ovat paljon tehokkaampia kuin sellainen loputon haikailu aktiivimallin perään puhemies edustaja orpo esitti myös lisäleikkausta hänhän esitti tuossa listassaan leikkausta myös toimeentulotukeen leikkauslinja siis jatkuu kokoomuksen mielestä
arvoisa rouva puhemies hyvä hallitus kun me vaadimme teiltä todellisia työllisyystoimia tilanteessa jossa on ne satakymmentätuhatta avointa työpaikkaa tilanteessa jossa meillä on laaja työttömyys luultavasti yli kolmesataatuhatta niin te hyökkäätte meidän kimppuumme ja haukutte meitä kylmästä politiikasta siteeraan martti hetemäkeä martti hetemäkeä edustaja arhinmäki kaikki mahdolliset ihmiset pitää saada työllistettyä ihan heidän oman itsensä vuoksi heidän vuoksi heidän hyvinvointinsa vuoksi mutta myös yhteisen hyvän vuoksi kyse on työttömien ihmisten hyvinvoinnista ja me tarvitsemme todellisia työllisyystoimia jotta syntyy työn tarjontaa ja jotta synty työn kysyntää ne loistavat poissaolollaan ja hyvä hallitus

niin kuin viime kaudellakin hallituksen talouspolitiikan onnistuminen on työllisyydestä kiinni mutta uskon että tässä salissa on myöskin laaja yhteisymmärrys niistä menolisäyksistä mitä on tehty varhaiskasvatukseen peruskoulutukseen korkeakouluihin ammattikouluihin myöskin pieniin eläkkeisiin ja ja perusturvaan perusväylänpidon korotuksista olemme kaikki samaa mieltä tässä tässä salissa siihen on sitoutunut koko koko eduskunta eli kaikki nyt kiinni siitä miten saamme työllisyystoimet onnistumaan työllisyystoimista täällä nousi esille palkkatuki itse priorisoisin tätä palkkatukea osatyökykyisille ja tukemaan oppisopimuskoulutusta joka suomessa on on lapsenkengissä myöskin normien purkaminen sitä sitä työtä täytyisi jatkaa ministeri harakka te kerroitte että moni työryhmä tekee tällä hetkellä töitä esimerkiksi paikallisen sopimisen eteen haluaisin kuulla missä nuo työryhmät tällä hetkellä menevät ja ministeri lintilältä kysyisin nouseeko tosiaankin yritysten verotus täällä vaikka juuri päätitte budjettiriihessä tuplapoistoista täällä edustaja östman väitti niin

arvoisa puhemies kokoomus on ollut täällä huolissaan nuorisotyöttömyydestä kuitenkin juuri kokoomuksen vallassa ollessa koulutukseen on tehty lukemattomia leikkauksia mehän kaikki tiedämme että esimerkiksi pelkän peruskoulun varassa on työllistyminen tavattoman vaikeaa sen takia tämä hallitus haluaa taata jokaiselle nuorelle toisen asteen koulutuksen ja vahvistaa sitä koulutuspolkua aina varhaiskasvatuksesta alkaen

puhemies huomasin että nimeni mainittiin yritysverotukseen liittyen varmasti se väite minkä minä esitin tuossa ryhmäpuheenvuorossa että yritysverotuskin kiristyy kuunnelkaa suomessa on yli kolmesataatuhatta yritystä joista yli siis yli puolet on niin sanottuja henkilöyhtiöitä oletteko tehneet vaikutusarvioinnin että miten se vaikuttaa näihin yrittäjiin jotka nostavat myöskin ansiotuloja heihinhän se iskee sen lisäksi kyllä polttoaineverokin vaikuttaa yritykset maksavat erilaisia veroja ja muita maksuja ja tämä hallituksen linja iskee kyllä myöskin yrittäjien tuloihin

useissa opposition puheenvuoroissa on kaipailtu sotu uudistusta ja on aivan selvää että sellainen tarvitaan ja siksi on hyvä että se siellä hallituksen työlistan kärkipäässä onkin hiukan kuitenkin ihmettelen sitä että kun budjettiriihessä on tehty jo lukuisia yksittäisiä toimenpiteitä joilla pyritään sosiaaliturvabyrokratian vähentämiseen ja joihin minä itse uskon kaikkein eniten näistä hallituksen työllisyystoimista niin niitä ei ole kuitenkaan huomattu ja niitä ei ole mainittu yhdessäkään puheenvuorossa onko niin että oppositiossa ei tunneta budjettiriihen päätöksiä vai eikö siellä tunneta sosiaaliturvabyrokratiaa niin että ymmärrettäisiin mikä merkitys näillä ratkaisuilla on

arvoisa puhemies palkkatuki on semmoinen asia johon vaikka minä haluaisin kuinka siihen uskoa minä en voi uskoa siihen että yritykset palkkaisivat uusia ihmisiä vain sen takia että ne saavat palkkatukea se on minulle vaikea asia uskoa koska jos yritys tarvitsee ihmisen niin se ottaa ihmisen ja ottaa semmoisen jolla on semmoinen kompetenssi jota se tarvitsee siksi tämä palkkatuki on niin vaikea asia uskoa ja siksi minä toivoisin että niille työntekijöille annettaisiin myös jonkunnäköinen porkkana jotta he saisivat uuden vaihteen päälle ja lähtisivät muille paikkakunnille tekemään töitä koska se se antaisi lisää potkua tähän

perusporvari kysyi minulta että kuvitteleeko kokoomus todellakin niin että heidän ydinkannattajilleen tämä kaksitoista euroa on niin iso valtava tärkeä raha että sen tähden tulee panostaa vähemmän koulutukseen vähemmän yritysvetoiseen tki toimintaan hän ei ollut sitä mieltä

arvoisa puhemies edustaja strand siis kannattaa palkkaverotuksen kiristämistä kysehän on suunnasta siitä mihin suuntaan me pidimme sen kevyemmässä suunnassa nyt se lähtee noususuuntaan tämä on totuus ja sitä te äsken kannatitte arvoisa puhemies täällä

ne vaikutusarvioidut keinot tuossa teidän kahdenkymmenenviiden listassa joille ekonomistit antavat sen kolmekymmentätuhatta aitoa lisätyöpaikkaa ekonomistit ovat lähinnä sanoneet että budjettiriihi ennemmin vähentää työllisyyttä kuin lisää sitä

perussuomalaiset jakavat huolen hallituksen talouslinjausten konkretian puutteesta mutta me emme kuitenkaan yhdy kokoomuksen esittämiin työperäisen maahanmuuton lisäämisvaateisiin veronmaksajille erityisen kalliiksi koituu ulkomaisen työvoiman maahantulo sellaisiin matalien osaamisvaatimusten työtehtäviin joista maksettavaa palkkaa yhteiskunta joutuu täydentämään jatkuvilla tulonsiirroilla arvoisa puhemies ulkomaisen työvoiman määrän lisäämisen sijaan tarvitaan suomalaisten nuorten ja työttömien työllistymistä helpottavia toimia tärkeimpiin niistä kuuluu työelämän nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin vastaava koulutus esimerkiksi oppisopimusjärjestelmää kehittämällä myös suomalaisen teollisuuden kilpailukyky on ehdottomasti turvattava eikä sitä tule rasittaa uusilla ja tarpeettomilla säädöksillä kysynkin mitä sosiaalidemokraattien ja keskustan yhteistyön varaan rakentuva hallitus aikoo tehdä estääkseen tai edes hidastaakseen työpaikkojen katoamista perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla joiden tuottaman hyvinvoinnin varaan suomalainen yhteiskunta on jo vuosikymmenien ajan perustunut

valtioneuvostolle pääministeri rinne kolme minuuttia
kiitoksia arvoisa puhemies aluksi minäkin esitän syvän osanottoni kuopion uhreille ja omaisille kiitän poliisia nopeasta toiminnasta tuossa tilanteessa ja viranomaisia kaiken kaikkiaan hyvästä yhteistyöstä keskenään arvoisa puhemies on tärkeä huomata että tämän hallituksen ero kokoomusjohtoiseen politiikkaan tuli selväksi tuossa edustaja mykkäsen puheenvuorossa se oli hyvin selkeä osoitus siitä että meidän meidän välillämme on iso ero tämä hallitus haluaa vähentää eriarvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa tämä hallitus haluaa keventää pieni ja keskituloisten verotusta huolehtia siitä että ostovoima kasvaa yli suomalaisista tämä hallitus haluaa huolehtia siitä että jokainen suomalainen nuori saa riittävän koulutuksen työllistyäkseen näihin käytetään verotuloina kerättäviä rahoja joittenka kautta haetaan se noin miljardin euron lisäys pysyviin menoihin edustaja mykkänen on oleellista se että erotetaan kokoomuslainen politiikka ja tämän hallituksen politiikka joissa on ero kuin yöllä ja päivällä tämä hallitus on tulevaisuuspolitiikkaa tekevä

arvoisa arvoisa puhemies tämä pääministerin puheenvuoro oli hyvin kuvaava on ihan selvää että me olemme kaikki tässä salissa huolissamme eriarvoisuudesta mutta millä muulla eriarvoisuutta tässä maassa torjutaan paremmin kuin sillä että syntyy lisää työpaikkoja edellisen hallituksen aikaan syntyi satakolmekymmentätuhatta työpaikkaa lisää monissa perheissä elintaso parani teidän työnne arvoa tullaan mittaamaan sillä moniko suomalainen teidän vaalikautenne aikana tulee työllistymään ja miten heidän tulonsa tulee kehittymään se on se asia joka tässä kaikkein eniten merkitsee ja jos ne tavoitteet eivät täyty se myös tarkoittaa sitä ettei meillä ole rahaa hyvinvointipalveluihin ei koulutukseen terveydenhoitoon sosiaaliturvaan vaikka me kaikki haluamme niitä niitä asioita edistää ja sen takia kannattaisi ottaa vakavasti se kokoomuksen listassa on on annettu esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksesta joka välittömästi auttaisi työllisyyden parantamisessa

liittyen työllisyyteen tämän hallituksen talouspolitiikka niin kuin usein on todettu keskeisesti perustuu siihen että työllisyysaste tulee nousemaan siellä on kaksi elementtiä on tämä tämmöinen suhdanneperusteinen joka perustuu valtiovarainministeriön laskelmaan siitä mitä tapahtuu riippumatta siitä mitä tämä hallitus tekee sitten on tämän hallituksen politiikan sisältö jossa tavoitellaan lisätyöpaikkoja vaalikauden aikana joista kolmenkymmenentuhannen pitää olla päätösperusteisesti osoitettavissa ensi elokuussa näitten asioitten eteen hallitus tekee jatkuvasti töitä yhteistyössä eri tahojen kanssa on kysymys yhteistyöstä yrittäjäjärjestöjen kanssa yhteistyöstä elinkeinoelämän keskusliiton kanssa yhteistyöstä eri palkansaajajärjestöjen

arvoisa rouva puhemies hallitus haluaa kaventaa tuloeroja mutta lisätä hyvinvointieroja näinhän siinä käy puheet ovat puheita teot ratkaisevat hallituksen talouspolitiikka unohtaa vanhukset lupaatte mutta ette anna hoitajamitoitus hoivatakuu kolmekymmentä ja neljäkymmentä luvulla eläneet ja syntyneet ihmiset ovat kokeneet kovia työtä työtä ja työtä he ovat tehneet rakentaneet ja raataneet ja mitä te hallitus olette luvanneet heille te lupaatte lisää hoitajia nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksen mutta todellisuudessa te ette ole kohdistamassa sinne rahaa kertokaa meille mikä on teidän talouspolitiikkanne tässä vanhustenhoitoasiassa ja mikä on totuus hoitajamitoituksessa nolla pilkku seitsemän tuotteko te sen vai ette olen ymmärtänyt että sinne lakiin ollaan edelleenkin kirjaamassa se nolla pilkku viisi mikä tarkoittaa sitä että tämä teidän lupauksenne katoaa savuna ilmaan

arvoisa puhemies edustaja mykkänen

nosti tuossa avauspuheenvuorossaan esiin tuon sotu uudistuksen enkä oikein ymmärtänyt sitä sitä kritiikkiä että hallitus olisi nostanut kädet ilmaan sotu uudistuksen osalta näin ei ole suinkaan hallitus nimenomaan on käynnistämässä parlamentaarisena komiteatyönä valtavan sotu uudistuksen jota on tarkoitus tehdä yhdessä niin että kaikki eduskuntapuolueet yhdessä osallistuvat tämän valtavan sosiaaliturvauudistuksen

nimenomaan edustaja mykkänen oli huolissaan työn vastaanottamisesta se on myöskin hallituksella tässä sotu uudistuksen kärkisijoilla jotta jotta voimme esimerkiksi työttömyysturvan sovittelua uudistaa jo heti ensi vuonna ja saada voimaan näitä muutoksia mahdollisimman pian mutta niin kuin todettu parlamentaarisella yhteistyöllä valmistelemme tätä sitten kaikki yhdessä ja työ alkaa pian

arvoisa rouva puhemies on selvää että työllisyyden parantaminen on aivan keskeistä ja ensisijaista niin tälle kuin tulevillekin hallituksille kesäkuussa hallitus päätti nostaa suomalaisten osaamistasoa luoda polkuja osatyökykyisille toteuttaa perhevapaauudistuksen lisätä paikallista sopimista helpottaa ulkomaisen työvoiman tulemista keventää työn verotusta lisätä henkilökohtaisia palveluja ja kehittää palkkatukea tämä siis kesäkuussa elokuussa kokoomus tuli prikulleen samalle linjalle koska nämä kaikki toimet löytyvät myös kokoomuksen ohjelmasta ja mitä tulee ahkeriin keskituloisiin seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista ostovoima paranee ja väitän että jos joku keskituloinen jää välistä niin ahkeraa keskituloista ilahduttaa se kun heidän lapsilleen luvataan lisää päivähoitoa koulutusta työttömille ystäville töitä ja heidän ahkerille vuosikymmeniä töitä tehneille ja pientä eläkettä nauttiville vanhemmilleen vähän enemmän eläkettä

kun edustaja sipilä ja kokoomus olivat hallituksessa syntyi lähes sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa työllisyys parani työttömyys väheni myös pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys nyt kun hallituksessa on keskusta ja demarit ja työministerinä harakka työllisyyden hyvä kehitys on pysähtynyt ja työttömyys ei ei enää vähene sipilä varoitti teitä arvoisa pääministeri rinne antti älä sössi taloutta

kuuntele asiantuntijoita ja tee toimenpiteitä jotka lisäisivät työllisyyttä ja vähentäisivät työttömyyttä teidän teidän politiikka vie tätä väärään suuntaan

arvoisa arvoisa puhemies palkkatuki on erityisen tehokas keino nykäistä ihminen työelämään paikkakunnilla jossa asuminen on erityisen kallista näin sanoi yksi asiantuntija johon kokoomus toistuvasti viime vaalikaudella viittasi nimittäin valtiovarainministeriön kansliapäällikkö martti hetemäki tässä nyt yksi esimerkki asiantuntijasta mutta arvoisa puhemies täytyy ymmärtää että mitä pidemmälle menemme kohti sitä seitsemääkymmentäviittä prosenttia sitä useammin sillä polulla tulee vastaan osatyökykyinen pitkäaikaistyötön tai nuori vailla koulutusta ei sinne enää keppi auta vaan tarvitaan yksilöllistä palvelua ja arvoisa kokoomus kyllä valitettavasti nyt tämä aktiivimalli ideologia kuultaa täältä läpi

ainoa ero on se että viime vaalikaudella se oli teille avorakas ja nyt se on teille salarakas nimittäin tämä työttömyysturvan leikkausmalli johon te viittaatte täällä pienellä präntätty kohta

että jotta tähän työllisyysvaikutukseen päästäisiin mitä te esitätte se varovaisestikin arvioiden tarkoittaisi yli sadan miljoonan leikkausta työttömyysturvaan yli sadan miljoonan leikkausta ja tämän hallituksen keinot ovat aktiivimalli ideologia keppilinja on nyt hylätty ja nyt tuetaan yksilöllisillä

arvoisa rouva puhemies koko eun tasolla työllisyysnäkymät ovat synkät suomessakin on viime kuukausina uutisoitu useista tehtaitten sulkemisista oulusta ja raumalta suljetaan paperikoneet anjalassa lomautetaan paperitehtaan koko henkilöstö ja kiteellä suljettiin saha metsäteollisuuden heikentynyt markkinatilanne kohdistuu erityisesti niihin maakuntiin joissa muut työpaikat ovat vähissä ja työllisyystilanne on jo ennalta erittäin heikko metsäteollisuuden työpaikkojen menetyksen seurauksena monen kunnan tilanne heikkenee merkittävästi kerrannaisvaikutusten vuoksi kysyn miten hallitus auttaa kiteen kaupunkia

syntyä ympäristöministeri vihreistä on pelotellut lehdissä ettei puu riitä ja kas kiteellä loppui saha tämä on hallituksen politiikka käytännössä

uusia puheenvuoroja voi ottaa niitä tässä riittää meillä on vielä aikaa pääministeri rinne yksi minuutti ja sitten ministeri kulmuni
kiitoksia arvoisa puhemies edustaja totean vain tuosta kiteestä sen sen verran että jo ennen kuin kiteellä hallitus oli ottanut huomioon kiteen toiveita ja puhoksen liittymän rakennustyöt lähtevät käyntiin tänä syksynä sen takia että hallitus antaa budjetissaan sinne rahaa tämä on lupaus kun se on budjettikirjassa tällä hetkellä että kun se vaan tulee tänne julkiseksi niin näette sen sieltä sitten minun täytyy sanoa se että näistä ikävistä uutisista huolimatta on mukavaa ollut olla viime viikkoina muuraamassa peruskiviä kapselointilaitoksella olkiluodossa siellä lähtee iso iso satojen miljoonien eurojen hanke liikkeelle tai on jo liikkeellä samoin aktiivihiilitehdas ilomantsiin jossa kävin viime viikolla muuraamassa peruskiven ne ovat hyviä merkkejä investoinneista joita suomeen kannattaa tehdä samoin tämä googlen iso investointi kuusisataa miljoonaa euroa reilu viikko takaperin kertoo siitä että suomi on investointiympäristönä semmoinen paikka johon kannattaa investoida tämä on vakaa hyvä yhteiskunta jossa koulutetaan hyvää työvoimaa jatketaan tällä linjalla
ministeri kulmuni minuutti
arvoisa rouva puhemies täällä on tullut keskustelussa epäilyksiä siitä kuinka suomalainen kotimainen teollisuus pärjää sehän totta tosiaan elää varsin kovassa kansainvälisessä kilpailussa ja siksi on tärkeää että suomessa on verotus että yritykset yrittäjät tietävät että heidän verotuksensa ei kiristy ja siksi on myös tärkeää että vaikkapa suurteollisuus tietää sen kun he käyttävät paljon sähköä ja ja energiaa että esimerkiksi meidän sähkövero hallitusohjelman mukaan tullaan teollisuudenkin osalta pudottamaan kohti eurooppalaista minimiä tämä jos mikä on iso iso kilpailukykytekijä kovassa kansainvälisessä kilpailussa osaltaan siitä kertovat vaikkapa ne uutiset joihin pääministeri viittasi haminaan iso googlen investointi isoja investointeja uusiutuvaan energiaan eilen kotimainen outokumpu ilmoitti selvittävänsä potentiaalisesti satojen miljoonien uutta investointia joten kyllä kansainvälinen kilpailukyky on tämän hallituksen politiikan keskiössä

täällä on käyty keskustelua jonkinlaisesta keppi ideologiasta jota kuulemma edellinen hallitus edusti ja jota kuulemma nykyinen ei sitten edusta näihin työmarkkinoiden käyttäytymisvaikutuksiin ei kannata suhtautua kovin ideologisesti vaan pyrkiä tutkimuksen perusteella olemaan selvillä siitä millaiset keinot tepsivät onhan tässä oma ironiansa että ensimmäinen työllisyyskeino jolla timo harakka alkoi tässä salissa aikoinaan kehua oli osa tätä teidän kahdenkymmenenviiden listaanne eli työttömyyseläkeputken alarajan nostaminen se oli edustajat viitanen harakka lindtman nimenomaan keppitoimi te kehuitte sillä koska te tiedätte että se tutkimuksen mukaan toimii ja vielä työmarkkinajärjestöjen tutkijat ovat osoittaneet että jos tätä jatkettaisiin ja poistettaisiin ajan mittaan koko putki niin me saisimme lisää työllisyyttä ilman että tulotaso heikkenisi minä kysyin tätä ministeriltä avoimessa kuulemisessa hän uskalsi vain silmät kauhusta laajenneina sopertaa että on kunnioitettava järjestöjen sopimuksia miksi me emme tässä salissa päättäisi sitä miten työllisyyspolitiikkaa tehdään arvoisa puhemies

että viime kaudella tehtiin hartiavoimin töitä tehtiin tehtiin kyllä joka päivä mutta niin tekee nykyinenkin hallitus olen samaa mieltä myöskin siitä että työllisyys on yksi parhaimmista keinoista eriarvoisuuden vähentämiseksi kyllä nykyinenkin hallitus sen tietää pääministeri käytti varsin voimallista ilmaisua a talkissa sitoutumisestaan tähän

ennen kuin saatiin saatiin tuloksia aikaiseksi niin kuin edustaja vartiainen tässä totesi niin työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alarajan nostaminen on yksi konkreettinen toimi joka tuli jo tässä budjettiriihessä ja on kipeä toimenpide eikä varmasti kovin kovin suosittu suosittu myös kohtaanto ongelmaan on tullut ratkaisu ja koulutukseen panostaminen poistaa myöskin kohtaanto ongelmaa se on yksi tämän päivän suurimmista ongelmista myöskin investointipäätöksiä tulee lähes päivittäin iloisia uutisia satojen miljoonien investoinneista ne otamme tietenkin myöskin ilolla vastaan

hallitus on päättänyt budjettiesityksessään ja siihen liittyvässä lisäbudjettiesityksessä joka tuodaan mahdollisimman nopeasti eduskuntaan kuntien valtionosuuksien kuntien valtionosuuksien lisäämisestä yhdellä pilkku ensi vuonna yhdellä pilkku yhdellä miljardilla eurolla siihen liittyy jo tänä syksynä kuntien taloutta helpottava noin kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron satsaus jolla huolehditaan siitä että ensi vuonna näköpiirissä olevat ennakkoperintälainsäädäntöön ja toisaalta tulorekisteriin liittyvät jaksotusongelmat saadaan hoidettua meillä on myöskin tällä hetkellä selvityksessä se tarvitaanko kirjanpitolainsäädännön muutosta jotta voidaan sijoittaa oikeille vuosille

tälle vuodelle kuuluvat tulojen tulojen kirjaukset nämä kaikki toimenpiteet tulevat huolehtimaan siitä että valtiovarainministeriön

arvoisa rouva puhemies muutama kysymys ensinnäkin edustaja sipilälle vastaan nouseeko yritysten verotus ei nouse yritysverotus ei nouse miltään osin kun edustaja östman ilmoittaa täällä että se henkilöyhtiöitten osalta tässä vmn tulonjakoarviossa on mukana myös

aivan kuten edustaja strand sanoi

käteen jäävä osuus käytettävä osuus tulee kasvamaan eli ei tule ei tule päinvastoin budjetissa tulee yrityspuolelle myönteisiä asioita selvitetään ja ja pyritään saamaan nopeasti liikkeelle tämä tuplapoisto ja myös tällainen tki malli jossa on viidenkymmenen prosentin ylimääräinen vähennysoikeus plus rahoituksellisia tekijöitä se onko hallitus sitoutunut on ensi elokuussa tarkistellaan se kolmekymmentä ja jos ei se riitä hallitus tekee uusia toimia ja se mitä täällä viitattiin investointeihin se on meidän kaikkien vastuulla se mitä investoijat odottavat on ennustettavuus se on edellisen hallituksen se on tämän hallituksen ja se on seuraavan hallituksen töitä
arvoisa rouva puhemies edustaja sipilä tässä puolusteli hallituksen linjaa ja samannäköistä kuin viime hallituksessa kyllä on aika monta suurta eroa ensimmäinen on se että edellisessä hallituksessa keskeisiä tavoitteita olivat velkaantumisen pysäyttäminen kokonaisveroasteen alentaminen ja työllisyyden nosto ja yhtään ainutta menoa ei lisätty ennen kuin oli pysyviä tuloja päinvastoin jouduttiin leikkaamaan koska tilanne oli katastrofaalinen menopuolella mikään näistä ei tällä hetkellä ole voimissaan mikään ei ole voimissaan vaan se perusongelma on se että kun niitä työllisyystoimia ei ole ei näy eikä kuulu niin te lisäätte jo etupainotteisesti nämä menot te lisäätte ne menot ilman todellisia työllisyystoimia tämä on vastuutonta politiikkaa ja tämä tulee johtamaan siihen että velkaantuminen kasvaa verotus kiristyy ja työllisyys ei parane eli työttömät ihmiset eivät saa työtä ja kun näin on niin teidän hallituksenne omalta tavoitteelta lähtee pohja pois ei tämä ole meidän kiusaamista vaan me luemme teidän omaa teidän omia puheitanne siitä että ei rakenneta tuulentupaa eikä pysyviä menoja ennen pysyviä tuloja teidän omia puheitanne täällä peräänkuulutetaan

puhemies tiedän että moni television ääressä valmistautui pelaamaan bingoa merkitsemään ylös joka kerta kun ahkera keskituloinen mainitaan kokoomuksen puheenvuoroissa emme ole sitä ja syy on selvä nimittäin viime viikon jälkeen on tullut valtiovarainministeriön laskelmat jotka osoittavat että seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista käteenjäävät tulot lisääntyvät ja vain kaikkein suurituloisimmalla kahdellakymmenellä prosentilla pienenevät

ei kelpaa se että tavallisten pieni ja keskituloisten käteenjäävät tulot lisääntyvät teille kelpaisi ainoastaan kova leikkauslinja
arvoisa edustaja arhinmäki palkkatyötä tekevän keskituloisen verotus kiristyy se on fakta ja te ette pääse siitä mihinkään tulonsiirtojen myötä joita kasvatetaan monien tulot kasvavat mutta palkkatyötä tekevän sen ahkeran suomalaisen keskituloisen verotus kiristyy ja kun siihen työn verotuksen kiristymiseen lisätään vielä polttoaineiden hinnankorotus niin se tarkoittaa sitä että ostovoima heikkenee me olemme huolissamme myöskin niistä ihmisistä jotka maksavat jotka rahoittavat ne tulonsiirrot eli niistä kuunnelkaa tarkkaan ahkerista suomalaisista työntekijöistä ja palkansaajista jotta meillä on varaa

arvoisa rouva puhemies monet kokoomuksen edustajat ovat puhuneet viime aikoina ja tässäkin salissa ahkerasta keskiluokasta lause jota on toisteltu niin ahkerasti että helsingin sanomien toimittajakin ihmetteli että ovatko pienituloiset kokoomuksen mielestä laiskoja tässä ollaankin asian ytimessä samalla kun kun kokoomuksen pakkolakiuhkailun seurauksena tavallisten palkansaajien ahkerien lähihoitajien sairaanhoitajien opettajien poliisien siivoojien lomarahat leikattiin oli kokoomuksen mielestä varaa jakaa yksi pilkku neljä miljardia verovähennyksinä hyvätuloisille

mihin ihmeeseen perustuu väite että palkkaveron alentamiset olisi painotettu hyvätuloisiin edellisellä kaudella kyllähän ne nimenomaan painotettiin pieni ja keskituloisiin pidettiin huolta siitä että kenenkään verotus ei kiristy solidaarisuusvero solidaarisuusvero ylimmissä luokissa sinänsä pidettiin voimassa edellisen hallituksen aikana mutta palkkaveron kevennykset kohdistettiin pieni ja keskituloisiin pidettiin todella sillä yhdellä pilkku neljällä miljardilla huolta siitä että ahkerat työtä tekevät suomalaiset saavat käteen hieman enemmän edustaja arhinmäki edustaja strand ette pääse sitä tosiasiaa pakoon että valitettavasti ennakonpidätysprosentti ensi vuoden verokorteissa tulee keskituloisella ja jo selvästi pienempituloisellakin ahkeralla suomalaisella kahdentuhannenkolmensadan euron kuukausipalkalla nousemaan tästä vuodesta käteen tulee jäämään hieman vähemmän rahaa siitä työstä saatavasta palkasta tämä on väärä suunta tilanteessa jossa me tarvitsemme lisää työtä nuorille uskoa siihen että osaamisella ja työllä pärjää jatkossakin

työ ja elinkeinojaoston puheenjohtaja edustaja savio oli oikeutetusti huolissaan siitä mikä on teollisuuspaikkakuntien työllisyystilanne vakuutan teille että työministeri ja elinkeinoministeriö tarjoavat muutosturvaa välittömästi näille paikkakunnille mutta kannattaa myös muistaa pääministerin esille tuoma toinen puoli eli se että meillä on samaan aikaan merkittäviä investointeja hänen listaansa lisään vielä rauman telakkainvestoinnit ja uskallan äänekoskelta kotoisin olevana vielä luottaa siihen että myös metsäteollisuus tekee suomessa suuria investointeja edustaja mykkänen kyseli vaikutusarvioista ja hänelle vastaan vain että ei ei pidä hätäillä budjettiriihessä

vaikutusarviointi on aloitettu saman tien ja se tehdään yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön kesken joidenkin arviointi on helpompaa ja joidenkin vaikeampaa mutta tässä syksyn mittaan tiedämme tarkemmin minkälaisiin arvioihin on päästy kannalta on tietysti olennaista missä aikataulussa ja missä laajuudessa esimerkiksi kuntakokeilu toteutuu siinä viidestätuhannesta tulee helposti kymmenentuhatta tänne saliin ne arviot tuomme

puhemies edustaja kurvinen huomautti eräässä välihuudossa yrittäjävähennyksestä ikään kuin se olisi ollut kompensaationa sille että hallitus nyt nyt nostaa keskituloisten yrittäjien palkkaveroa yrittäjävähennys ei ole siihen tarkoitettu kiitän kyllä keskustaa siitä että te te olette puoltaneet sen sen jatkamista tällä hallituskaudella siitä siitä ansaitsette kiitoksen mutta yrittäjävähennyshän tehtiin siksi että henkilöyhtiöiden verotus olisi verrattavissa osakeyhtiöitten yhteisöveroon

ei nouse siinä kolmessakymmenessä prosentissa on varmasti yrittäjiä yrittäjät ovat myöskin ihmisiä jotka nostavat palkkaa he ovat pantanneet kotinsa he ovat sijoittaneet rahaa yritystoimintaan heidän verotuksensa nousee

arvoisa puhemies pyysin valtiovarainministeriöltä tiedon siitä miten verot ja sosiaaliturvamaksut ovat kehittyneet vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakaksikymmentä täällä on tämmöinen käyrä jossa kerrotaan se että viiteentoistatuhanteen euroon asti vuodessa verotus on kiristynyt sosiaaliturvamaksujen ja verotuksen yhteisvaikutus on kiristynyt se se korjataan nyt tässä budjettiesityksessä jossa tulee lisää eläkeläisille

sosiaaliturvan kautta lisää pienituloisimmille ihmisille jotka joutuvat elämään etuuksilla sitten tuloluokissa kuusikymmentäviisituhatta viiva kahdeksankymmentätuhatta verotus on noussut itse asiassa nolla pilkku yksi prosenttiyksikköä

ainoastaan nolla pilkku yksi prosenttia näissä kahdessa tuloluokassa tarkoittaa suomeksi

kuukausipalkkaa nolla pilkku yksi prosenttiyksikköä kaiken kaikkiaan näitten vuosien aikana kaikkien verotus on keventynyt sosiaaliturvamaksut huomioon ottaen lukuun ottamatta aivan pienituloisia

arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat muutamana viime vuotena jo vaihtoehtobudjeteissaan esittäneet täälläkin väläytettyä oppisopimusmallia jota keskustan edustaja sipilä toi esille ja sen kehittämistä siellä ehdotuksessa meidän mestari kisälli malli ja sen voisi sieltä ottaa ja kopioida jos se ei muistu mieleen samaten täällä mainittiin kohtaanto ongelma ja muuttoavustus perussuomalaisilla on on ollut hyvä hyvä malli ja sitä kehuttiin viimeisillä kahdella eduskuntavaalikaudella mutta en tiedä nyt sitten että onko se siitä kiinni kuka esittää kun se ei sitten välttämättä sieltä työkalupakista löydy ja vähän huolissani olen siitä että me emme ole tässä keskustelussa tuoneet sitä esille ja haluaisin oikeastaan tähän vastauksen että kun meillä on tämä ongelma että meillä on julkisen talouden velka huoltosuhde on vääristynyt ja samaan aikaan me puhumme siitä tai te puhutte hallitus puhuu siitä että helpotetaan ulkomaisen työvoiman saamista tänne oletteko te katsoneet esimerkiksi suomen perustan tilastoja siitä miten sen vääristää huoltosuhdetta mitä se tulee maksamaan ja

naurakaa vain edustaja arhinmäki ei tässä ole mitään nauramista miten se vaikuttaa suomen talouteen ja työllisyyteen jos teitä naurattaa työttömyys niin hyvä vain naurakaa ihan miten haluatte

no niin arvoisa puhemies toivon mukaan hymy hyytyy ainakin vähän tuosta edellisestä puhemies tässä täytyy varmasti vielä kerrata rinteen hallituksen hallitusohjelman yrittäjyysosio ja myös tämän syksyn budjettiriihen päätökset kerrataan nyt vielä kerran rinteen hallituksen punamultahallituksen hallitusohjelman pohjalta ei yrittäjien verotus kiristy yrittäjävähennys säilyy listaamattomien listaamattomien osakeyhtiöitten osinkoverotus ei kiristy riskinotosta ja ihmisten työllistämisestä palkitaan jatkossakin

keinot

arvoisa puhemies ei se riitä että puhuu kauniisti ja kertoo miten tärkeää työllisyysasteen nostaminen vaan me olemme täällä sen takia että meidän mielestämme sieltä teidän ohjelmastanne puuttuvat uskottavat keinot ja kun olemme kuulleet esimerkiksi ekonomisteja niin he sanovat että tällä hetkellä voidaan arvioida hallituksen työllisyystoimien olevan jopa pakkasella kotitalousvähennystä heikennetään ja lukuisissa uudistuksissa on elementtejä jotka jopa heikentävät työllisyyttä ja totta kai me iloitsemme täällä jokaisesta investoinnista joka suomeen tehdään mutta kun eilistä väestöennustetta katsoi niin se luo aika epätoivoisen kuvan moniin kaupunkeihin ja kuntiin kuten vaikka omaan seutukaupunkiini rakkaaseen kotikaupunkiini forssaan jossa väki vähenee ja tulevaisuudenuskoa kaivattaisiin todella kipeästi pitäisi pystyä varautumaan tulevaan ja luomaan sellaisia uudistuksia jotka

viime hallituskaudella koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä kääntyi laskuun ja nyt pelkona on se että tämäkin tilasto joka on meidän tulevaisuuden kannalta aivan kriittinen heikkenee tällä hallituskaudella

puhemies arvoisat edustajat ja hallitus opposition suunnasta monta kertaa on oltu huolissaan työllisyydestä ja investoinneista no minä olen vähän huolissani siitä että me iloitsemme niin paljon siitä että suomeen tulee yksi datakeskus aikoinaan me puhuimme siitä että me voimme olla edelläkävijöitä meillä on nokian esimerkki joka loi uuden toimialan koko maailmaan jos me nyt nyt taannumme tälle tasolle että me olemme iloisia ainoastaan tällaisista yksittäisistä investoinneista jotka ovat kyllä erittäin tärkeitä alueellisesti sitä minä en kiistä ollenkaan niin olen kyllä huolissani tästä kuulisin mielelläni myös opposition suunnalta sellaisia ajatuksia että miten olette ajatelleet että koulutus vaikuttaa työllisyyteen koska kaikki asiantuntijatilastot ja kaikki tieto mikä meillä on käytössä viittaavat siihen suuntaan että tulevat työpaikat ovat sellaisilla aloilla joihin tarvitaan koulutusta kiitoksia

kantanut täällä suurta huolta nuorista ja nuorten työttömyydestä ja tietysti hienoa kuulla mutta tämä on samalla myös erittäin ristiriitaista sillä viime kaudella te varmasti kaikki muistatte ainakin silloinen ministeri orpo te olitte olitte valmiit hävittämään reilusti yli kahdensadanneljänkymmenen työpajan toiminnan suomesta tämä kosketti silloin yli kaksikymmentätuhatta nuorta vuositasolla sekä myös useita tuhansia etsivän nuorisotyön piirissä olleita nuoria miten olisi käynyt jos tämä teidän esityksenne olisi viety loppuun mutta onneksi näin ei tapahtunut nyt voimme olla iloisia siitä että rinteen hallitus on ottanut tästä asiasta kopin ja vahvistanut nuorten työpajatoimintaa ja lisännyt sinne määrärahoja ja sitä kautta antaa nuorille paremmat edellytykset myös työpajanuorille paremmat edellytykset toimia tulevaisuudessa

kyllä ymmärtänyt ollenkaan mistä edustaja kiljunen puhui minä ainakaan en sellaista esitystä ole tehnyt ja mitä tulee nuorten palveluihin niin viime kaudella hallitus teki erinomaisen hyvää työtä vakinaistamalla ohjaamotoiminnan mikä on hyvin laaja alainen palvelu missä työvoimaviranomaiset koulutus sosiaalityöntekijät nuorisotyöntekijät toimivat samaan suuntaan auttaen nuoria ja mikä oli lopputulema viime kaudelta muistaakseni kymmenissä tuhansissa puhuttiin niin sanotuista neet nuorista jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella jotka saivat töitä joten mistä maailmasta tämä puheenvuoro tuli

ärade talman ensin toivoisin että kun puhutaan niistä tapahtumista jotka johtavat siihen että että tehtaita suljetaan paperikoneita suljetaan ettei vihjaistaisi että se johtuisi jotenkin ilmastotoimista kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta kun sillä ei ole mitään yhteyttä todellisuuden kanssa se ihan väärän mielikuvan siitä mitä täällä ollaan tekemässä sen sijaan ihan kuten ministeri kulmuni sanoi hallitus on pudottamassa teollisuuden energiaveroa kohti eun sallimaa minimiä ja se on nimenomaan omiaan kannustamaan investointeihin eli toivon että kannatte vastuunne tässä asiassa ettekä levitä suoranaisesti väärää tietoa näissä kysymyksissä mitä tulee työllisyystoimiin niin se on selvä että kun me olemme nyt olleet tässä hallituksessa neljä kuukautta kaikkia asioita ei vielä ole saatu läpi monta asiaa on vielä tulossa tullaan tarttumaan paikalliseen sopimiseen olemme jo kannustaneet investointeja sillä ohjelmalla jonka hetemäki tässä julkaisi hallitus julkaisi tässä jokunen viikko sitten koulutukseen tullaan panostamaan oppisopimuksiinkin vanhempainvapaat tullaan uudistamaan tässä on monia asioita joita toivon että kokoomuskin aikanaan tulee sitten kannattamaan

arvoisa herra puhemies hallituksen politiikan kolme kärkeä pitää olla työllisyys työllisyys ja työllisyys koska sitä kautta suomi voi päästä tästä tilanteesta missä nyt olemme ja niistä synkistä pilvistä joiden alla tänä päivänä koko taloutemme ja elinkeinoelämämme ja sen mukana myös sitten koko kansa elää tilanne on erittäin vakava niin kuin näemme kansainvälisestä kehityksestä euroopan kehityksestä ja kotimaisesta kehityksestä tarpeita on valtavan paljon hallituksen on kuitenkin niin kuin tässä on tullut moneen kertaan todettua terä poikki kaikki kolme terää poikki te olette jättäneet ne työmarkkinaosapuolten ratkaistavaksi ja sieltä ei ole tullut koskaan sellaisia esityksiä jotka palvelisivat todella koko kansaa ja niin että että siitä tulisi tulosta ottakaa ohjat käsiin ja tehkää ne uudistukset mitä tarvitaan tässä tilanteessa

arvoisa puhemies mitä pidemmälle tämä keskustelu etenee sitä selvemmäksi käy kokoomuksen välikysymys on on kupla se on kokoomuslaista populismia sen itse asiassa perusteli parhaiten edustaja entinen pääministeri sipilä puheenvuorossaan hetki sitten kun hän totesi että puolen vuoden vuoden vuoden päästä alkavat sitten todella työllisyystoimet näkyä se miksi rohkenen sanoa tätä myöskin kuplaksi johtuu siitä että ne menolisäykset jotka hallitus tekee koulutukseen osaamiseen pienituloisille eläkeläisille ja vanhustenhoivaan ovat oikeudenmukaisuuden kannalta aivan välttämättömiä itse asiassa kun

menoja ja tavallaan toimintaedellytyksiä sinnekin suuntaan tässä mielessä minusta kokoomus on on tyhjä tynnyri nyt tässä kohtaa

haluan todeta vain sen että tämä hallitus ei ole ulkoistanut mihinkään vastuutaan työllisyyspolitiikasta aivan ministeri lintilä totesi omassa vastauspuheenvuorossaan niin hallitus vastaa kaikissa tilanteissa siitä että näitä uusia lisätyöllisiä tulee tähän maahan lisää se tavoiteltava kuusikymmentätuhatta kappaletta ammattiyhdistysliikettä työnantajapuolta ja yrittäjäjärjestöjä on pyydetty mukaan tähän vaativaan tehtävään sillä tavalla että heillä on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja hakea ratkaisuja jos jos haluavat ja löytävät ratkaisuvaihtoehtoja erityisen tärkeätä on löytää yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja yrittäjäjärjestöjen kanssa tähän paikalliseen sopimiseen liittyviä uusia avauksia haetaan niitä avauksia sillä tavalla että ei hosuta vaan tullaan sitten kun esimerkit ovat valmiita

tässä joku on kupla niin kyllä hallituksen työllistämistoimet ovat kupla itse ihmettelen edustaja adlercreutzin puheenvuoroa että emme ole saaneet vielä läpi kaikkia työllisyystoimia ja jos katsoo hallituspuolueiden omia sanomisia ensinnäkin edustaja sipilällä mahtava lista pistäkää se toimeen ministeri ohisalo vihreiden puheenjohtaja on puhunut ansiosidonnaisen porrastuksesta pistäkää se toimeen ministeri kulmuni on puhunut paikallisesta sopimisesta pistäkää nämä toimeen ei suomella ole aikaa odottaa meillä on paljon ihmisiä työttöminä tällä hetkellä jotka vaativat työpaikkoja antakaa ne

arvoisa puhemies edustaja orpo te entisenä ministerinä tiedätte sen että päätökset eivät tule voimaan eikä tuloksia tule nyt ja heti sen takia joku voisi sanoakin että te harjoitatte populistista mielikuvapolitiikkaa luomalla kuvan että että työpaikkojen olisi pitänyt tulla jo nyt vaikka hallituksen budjettiesitystä ei ole edes eduskunnalle esitelty puhemies pohjois suomessa on vireillä viiden miljardin euron edestä erilaisia investointisuunnitelmia sehän on valtava määrä osa niistä on yva vaiheessa ja osa on pitkällä suunnittelussa minä uskon että ainakin merkittävä osa niistä toteutuu

oli mielenkiintoista kuulla kokoomuksen suunnalta tämä että kauniit puheet eivät riitä tarvitaan tekoja verrataan nyt työllisyyskehityksen kannalta aivan keskeistä asiaa koulutusta edellinen hallitus leikkasi rajusti koulutusmäärärahoja tämä hallitus on lisäämässä koulutukseen

miljoonaa vuositasolla eli suunta on korjattu suunta on korjattu ja se on toinen kuin edellisellä hallituksella viittaisin myöskin siihen että valtiovarainministeriön kansliapäällikkö hetemäen mukaan jos työllisyys työvoimapolitiikka palkkatuki ja yksilölliset toimet olisivat yhtä tehokkaita kuin ruotsissa meillä olisi melkein kolmesataatuhatta työpaikkaa lisää monta kymmentä hartwall areenallista lisää ihmisiä töissä

helpot keinot ovat nyt käytössä mutta ne ovat riittämättömiä tämä on se perusviesti että palkkatuella niin kuin äsken kuulimme pyritään lisäämään työpaikkoja tilanne on vain se että se on kovin haasteellista koska nytkään palkkatuella olevat työpaikat niin kuin harakka varmasti tietää eivät ole menneet kaupaksi ei vaikka rahaa olisi ollut niin sitä kautta ei ole syntynyt lisää työpaikkoja vaikutus on positiivinen olen samaa mieltä sitä pitää käyttää muttei mikään ihmeellinen toimenpide eikä tehokaskaan kaikkien työvoima asiantuntijoiden

arvoisa herra puhemies hallitus on luvannut tuoda tämän hoitajamitoituksen nolla pilkku seitsemän lakiin ja kysyisinkin mistä löydätte työntekijät hyvin moni eläköitynyt hoitaja tekee lisätyötä keikkatyötä ja on auttamassa hoiva alalla sitä valtavaa hoitajapulaa millä tavalla te turvaatte että niitä työpaikkoja löytyisi ja tulisi suomalaisille hoitajille ja siitä tulisi myös hyvä korvaus oletteko tuomassa hoitoalalle hoitajia ulkomailta mahdollisesti kielitaidottomia miten näette että suomalainen hoitaja sijoittuu tähän teidän työvoimapolitiikkaanne ikäihmiset tarvitsevat

arvoisa herra puhemies pääministeri rinne mainitsi aivan oikein luettelomaisesti muutamia investointeja joita viime aikoina on tapahtunut pieniä ja isompia eri puolille suomea tärkeää olisi nyt huomata se että tässä maassa on investointipotentiaalia meihin luotetaan että investointeja tulee edustaja juha sipilä omassa puheenvuorossaan sanoi juuri tämä byrokratian purku on se ydinasia ydinasia joka mielestäni oli halvin tapa investoida ja halvin tapa saada uusia työpaikkoja otan yhden esimerkin ilomantsi on edelleen hakenut jo lähes kolmen vuoden ajan erään pienen sillan rakennuslupaa että elinkeinotoiminta lähtisi viriämään paperit ovat seisoneet aluehallintoviraston pöydällä en tiedä edes miten pitkään pienen vähäpätöisen sillan lupa miksi valtion byrokratia jarruttaa investointia mitään perustetta tällaiselle jarrutukselle ei ole mutta siitä huolimatta ne paperit siellä seisovat kysytty on sen kymmenen kertaa ei tule mitään vastauksia tällaiseen pitää tulla muutos tämän halvempaa työllistämiskeinoa ette tästä maasta arvoisat kollegat löydä sen tiedän ihan varmasti

vastauksena edustaja kanervan huoliin palkkatuesta olen ollut itse yrittäjänä vuosikymmenien ajan ja se nykyinen tapa jolla yritykset saavat palkkatukea olisi minulle aivan ylivoimainen kävin pohjois karjalassa tässä pari viikkoa sitten ja ilmeni että on eri prosessi hakea palkkatukea ja toinen hakuprosessi saada siitä korvaus ja niistä yrityksistä jotka ovat hakeneet maksatusta jo sille tapahtuneelle palkkatuelle neljäkymmentä prosenttia epäonnistuu tässä joten onko ihme että sitä ei ole haluttu käyttää tämän byrokratian me lupaamme poistaa me teemme yksinkertaisemmat houkuttelevammat säännöt sekä yritysten palkkatuelle että järjestöjen palkkatuelle että tälle esittelemälleni yksinyrittäjien palkkatuelle ruotsissa kuten tässä äsken juuri sanoin tärkein työllistämiskeino on palkkatuki siihen menee puolet työllisyyspolitiikan määrärahoista siis siellä katsotaan että aktiivinen ihmisten vieminen töihin on tehokkaampaa kuin se että he passiivisesti odottavat kotona kun puhelin soi ja niinpä siellä on korkeampi työllisyysaste aivan niin kuin kansliapäällikkö hetemäki on tässä todistanut edustaja sipilälle tässä vastaan hiukan viiveellä siihen että nämä kolmikantaiset työntekijöiden työnantajayrittäjien työryhmät toimivat kovalla kovalla tahdilla ja ratkaisuja uskon sieltä tulevan jo lyhyessä ajassa siis muutamassa viikossa saimme sinne budjettiriiheen ihan merkittäviä avauksia esimerkiksi sen että kun aktiivimalli kumotaan niin voimme saada uuden mallin jolla työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet määritellään entistä tasapainoisemmin hyvän sopimisen hengessä ja sillä tavoin pääsemme eteenpäin toiseksi laaja kansainvälisen rekrytoinnin kokonaisuus ja kolmanneksi palkkatukiuudistus johon liittyy toivomallanne tavalla

arvoisa herra puhemies täällä on salin vasemmalta laidalta lukuisissa puheenvuoroissa kovin sanoin moitittu edellisen hallituskauden työllisyyspolitiikkaa sitä on moitittu kovaksi ja kylmäksi kuitenkin tällä kovaksi ja kylmäksi haukutulla politiikalla synnytettiin sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa sataneljäkymmentätuhatta uutta työllistä pääsi jälleen työelämän syrjään kiinni ja tätä kautta saatiin lisää verotuloja tasapainotettiin valtiontaloutta siten että myös tulevilla sukupolvilla on paremmat edellytykset nauttia niistä hyvinvointiyhteiskunnan palveluista joita me kaikki tässä salissa pidämme kovin kovin tärkeinä ja nyt sitten meillä hallituksen puolueet ainakin tuolla salin vasemmalla laidalla oikein ylpeilevät että näitä toimenpiteitä lähdetään purkamaan täällä yritetään väittää että yrittäjäverotus ei muka kiristyisi kun kuitenkin esimerkiksi polttoaineverotuksen kiristymisen myötä se yrittäjä joka omalla autollaan vaikka liikkuu niin hänen

kiitoksia arvoisa puhemies ensinnäkin pieni muistutus tässä kokoomukselle nyt ettei ihan sentään puhuta höpöjä mitä näihin työntekijöitten sosiaaliturvamaksuihin ja niitten mahdolliseen nousuun tulee niin kaikki varmaan tietävät että ne ovat kilpailukykysopimuksen aikaansaannoksia jossa kokoomus etunenässä ammattiliitot painosti pakkolaki edessä tähän sopimukseen

siitäkin sanoa pari sanaa se on kuitenkin tälläkin hetkellä hyvin paljon mahdollista työehtosopimuksien työehtosopimuksien puitteissa ja tässäkin kokoomuksella on selkeästi tavoitteena vain yleissitovuuden purkaminen ettei verhoilla tätäkään kauniisiin sanoihin sitten tulen näihin keinoihin kun niitä moititaan niin on totta että kokoomukselle ei tunnu riittävän että saatiin sata päivää ansiosidonnaista purettua pienennettiin peruspäivärahaa työmarkkinatukea voin sanoa että minä jouduin näitten leikkausten kohteeksi ja se ei ainakaan minun työllistymistäni yhtään parantanut vaikka olin omasta mielestäni paljon aktiivisempi kuin suurin osa tässä salissa olleista edustajista

arvoisa arvoisa puhemies täällä on opposition suunnalta esitetty erilaisia lukuja viime kauden työllisyyspolitiikasta on esitetty sataaneljääkymmentätuhatta on esitetty sataakolmeakymmentätuhatta edustaja satonen mainitsi tämän luvun ja muistaakseni kun tässä salissa aikaisemmin tilastoihin vedottiin saatiin kahdeksankymmentätuhatta vakinaista työpaikkaa että on aivan turha puhua sadastaneljästäkymmenestätuhannesta työpaikasta ja sitten kun kulkee tuolla kentällä ja kyselee ihmisiltä että miten te te olette työllistyneet niin kaksi viiva neljä tuntia viikossa ja katsotaan työlliseksi ei sillä tule toimeen täytyy saada työstä oikea palkka elikkä kyllä me voimme näitä tilastoja vääristellä

mutta haluan vielä nostaa toisen asian minkä edustaja hoskonenkin nosti tuossa elikkä aluehallintoviraston luvitukset seisovat tällä hetkellä elikkä siellä on useitten miljardien edestä tällä hetkellä rakennuslupia ja tämä pitää saada nyt vireäksi sieltä tulee työllisyyttä alueille

arvoisa puhemies arvoisa pääministeri kuten tämän päivän tapahtumat osoittavat kymmenen loukkaantunutta kaksi vakavasti yksi kuollut ja hetki sitten porvoon tapahtumat voisitteko vakavasti harkita että nopeuttaisitte poliisien määrän lisäämistä ennen kuin ollaan ensimmäisen kerran siinä tilanteessa että vastaavaan tapahtumaan ei ole lähettää sitä ensimmäistäkään poliisipartiota puhumattakaan että poliisipartion työturvallisuus vaatisi myöskin tukipartioita ehdottomasti tällaisiin tilanteisiin

nostamassa poliisien lukumäärän ja jos koulutuskokonaisuus antaa myöten lisäkouluttamisen päästään tämän vaalikauden aikana tällä hetkellä se isoin tulppa poliisien määrässä on se mahdollisuus kouluttaa niitä ihmisiä sitä selvitetään jotakin tämän vaalikauden aikana en tunne tietenkään tällä hetkellä tuon kuopion tapauksen taustoja haluan vain todeta sen että aika usein näissä tilanteissa on kysymys epätoivoisesta ihmisestä jolla mielenterveys järkkyy tästä syystä minun mielestäni ovat tärkeitä ne satsaukset jotka hallitus nyt budjetissaan tekee jo pelkästään ihmisten toimeentulon kautta sitä tulevaisuudennäkymää vahvista mutta myöskin kaikki ne toimenpiteet joita sosiaaliturvaan ja sosiaali ja terveyspalveluihin ollaan rakentamassa ovat tärkeitä asioita

puhemies tämä päivä todella jättää pitkän varjon ja kun olen itse kokenut sekä jokelan että kauhajoen kouluampumiset niin suosittelen että lähdette miettimään jo tukipakettia sinne siellä tarvitaan myöskin monenlaista muuta tukea mutta sitten tähän päivään

paluun työelämään osatyökykyisyys koskettaa hyvin monia suomalaisia tänäkin päivänä ja kun tiedän että useimmiten ne tällä hetkellä työttömät ovat juuri niitä osatyökykyisiä niin toivon että otatte tämän huomioon kaksituhattaviisitoista saatiin loppuun toissa hallituskaudella tällainen kuin osku hanke ja viime hallituskaudella tehtiin ote hanke siellä on työkalupakki jossa on työpaikan keinot terveydenhuollon keinot kuntoutus koulutus työvoimapalvelut ja sosiaalipalvelut ja sanon tähän loppuun että ei tarvitse odotella vuoden päähän mitään päätösperusteista kun tässä on työkalupakki valmiina
arvoisa herra puhemies täällä kokoomuksen suulla on muutaman kerran mainittu perhevapaauudistus selkeänä työllisyystoimenpiteenä se on todella herkkyyttä vaativaa ja siinä varmaan kannattaa käyttää harkintaa kun puhutaan suomen kansakunnan suurimmasta huolenaiheesta syntyvyydestä ja sitten lyhyemmän aikavälin isosta haasteesta työllisyydestä kotihoidon tukihan on kokoomukselle ollut aina kirosana kuitenkin siinä työllisyysvaikutukset ovat maltillisia ja pitää huomioida että kotihoidon tuen leikkauksilla voidaan kenties vain maltillisesti vaikuttaa työllisyyteen positiivisesti mutta julkisen talouden näkökulmasta kokonaisvaikutus voi olla negatiivinen kasvaneiden varhaiskasvatusmenojen takia tällä hetkellä suomalaiset perheet tarvitsevat toivon näköalan uskoa tulevaisuuteen tunnetta että elämä on arvokasta kaikkialla suomessa sellaista politiikkaa keskusta haluaa tehdä tässäkin hallituksessa

vain niin sanottu kepittävä työllisyyspolitiikka olisi uskottavaa onneksi joukossa on edustaja risikon kaltaisia puheenvuoroja jotka luovat vähän toivoa siihen että että sellainen laaja työllisyysajattelu löytyy myös

entistä ahtaammalle ajaminen ei auta niitä nuoria jotka eivät nykyiselläänkään jaksa sen takia työkykyyn panostaminen mielenterveyden vahvistaminen ja osatyökykyisten mahdollisuuksien parantaminen on kestävää ja inhimillistä työllisyyspolitiikkaa ja olen tosi iloinen että meillä on hallitus jossa tällainen laaja työllisyyspoliittinen ajattelu on vallassa

resursseja työllisyyspalveluihin joissa myös työhön valmentaminen sekä palkkatuessa että sitten normaalitoimissa tulee vahvistumaan nämä mainitsemanne hankkeet osku ja ote hankkeet vakinaistetaan osaksi meidän normaalia käytäntöämme niin että osatyökykyiset vammaiset kokevat itsensä tervetulleiksi työhön ja työkykyohjelmaan satsataan nyt välittömästi paljon paljon voimavaroja sen lisäksi että olemme työnhakijoiden palvelijoita niin myöskin niiden yritysten jotka palkkaavat osatyökykyisiä ja vammaisia työhön ja siksi tarvitaan myöskin työhön avustamista työhön valmistamista siellä yrityspuolella ja palkkatuki on nimenomaan tärkeä väline jolla osatyökykyiset palaavat

arvoisa herra puhemies jatkaisin oikeastaan ministeri harakalle kysymystä juuri tuosta mihinkä jäätiin haluaisin kysyä onko hallitus pohtinut sitä mahdollisuutta että voisitte työeläkeyhtiöiden kanssa yhdistää voimianne niin että siellä voisiko sanoa työkykynsä loppuvaiheessa olevat henkilöt ammattitaitoiset ihmiset voisivat sen sijasta että olisivat työkyvyttömyyseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymässä olisivat ikään kuin opastamassa niitä ihmisiä oppisopimuksen tai koulutussopimuksen puitteissa juuri niitä nuoria osatyökykyisiä uuteen ammattiin niin että heille mahdollistettaisiin se me kaikki tiedämme että pienessä pk sektorin yrityksessä jossa on kymmenen henkilöä ei siellä ole resursseja mahdollistaa työssäoppimista me tarvitsemme jostain

arvoisa puhemies työ on ihmiselle elämän perusta ja työllisyys on yhteiskunnalle kaiken perusta ja siksi on hyvin tärkeää että tänään keskustelemme työllisyydestä esille nousi jo tämä osatyökykyisyys josta itsekin haluaisin puhua nimittäin mitä korkeammalle työllisyysasteen nostossa prosenttiyksiköissä päästään sen vaikeammaksi työllistyminen tulee ja juuri siitä syystä että yhä useampi työttömien joukossa on silloin esimerkiksi suomessa on arvioiden mukaan osatyökykyistä ihmistä jotka haluavat töihin siis hallitus tavoittelee kuuttakymmentätuhatta lisätyöllistä ja meillä on kuusikymmentäviisituhatta osatyökykyistä jotka haluaisivat töihin ja siksi oli erittäin tärkeää kuulla ministeri harakan toimet olen huomannut että suhtaudutte intohimoisesti juuri tähän

puhemies on tärkeää että puhumme työllisyydestä työllisyydestä työttömyys on todella kova paikka ihmiselle tämän keskustelun ydin on on se minkälaiset ovat hallituksen päätösten työllisyysvaikutukset se on koko keskustelun ydin toivon herra pääministeri että te vastaisitte minkälaisia työllisyysvaikutuksia on niillä toimilla joita hallitus on jo tehnyt niillä päätöksillä joita te olette tehneet

keskeiset ekonomistit ovat sanoneet että näillä päätöksillä mennään kovaa pakkasen puolelle te näette että työllisyyskehitys on pysähtynyt ja ja se hyvä hyvä vauhti jonka edellinen hallitus on on saanut aikaan uusien työpaikkojen syntymiseksi on myös pysähtynyt te te olette itse sanoneet että vasta seuraavassa budjettiriihessä tulette tekemään keskeisiä vaikuttavia työllisyystoimia ja kysynkin miksi vasta sitten mikä estää teitä tekemästä niitä päätöksiä nyt ja toivon että todella kerrotte montako työpaikkaa syntyy teidän ensimmäisen budjettipäätöksen

herra puhemies jokainen työpaikka on todella tärkeä asia ja nimenomaan jokaiselle työttömälle on tärkeää että hän saa uuden työpaikan on hyvä että tässä keskustelussa olemme yhteisesti sitä mieltä että työllisyysasteen nostaminen sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin on todella tärkeää ja toivon ettemme unohda myöskään sitä asiaa että kyllä myöskin viime kaudella hallitus teki hyviä toimia jotta työllisyys parani ja taloutta saatiin kuntoon nyt siltä pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan eteenpäin ja uskon että hallitus tekee niitä toimia niin kuin olemme tänään kuulleet nimenomaan että työllisyys paranee siltä pohjalta mitä viime kaudella on saatu aikaan

muun muassa ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen toivon että tätä asiaa parannetaan esimerkiksi lupakorttien

arvoisa herra puhemies ihan ensimmäisenä jäniskevennyksenä tuonne rakkaille oikeistokollegoille kun teillä oli se ahkera siellä niin minä tarjoan teille vaihtoehdoksi retoriikkaan myös nohevat ja näppärät kätevät ja ketterät suomalaiset niin voitte välillä vaihdella että ei käy niin tylsäksi se sama levy arvoisa puhemies yksi iso asia josta josta allekirjoittanut on huolissaan se haastaa meidät kaikki tässä salissa ja liittyy meidän kansalaisten eli kotitalouksien velkaantumiseen ja erityisesti asumisen velkaantumiseen ja se on sellainen kysymys johon ihan peilaten maailmantalouteen ja korkojen potentiaaliseen muutokseen meidän kaikkien pitää kyetä jollain tavalla valmistautumaan tulevina vuosina olisin kysynytkin millä tavalla nyt me yhteisesti voimme toimia niin että omasta asunnosta ei tulisi suomalaisille

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja myllykoski nosti tärkeän asian esille eli sen miten huolehdimme kokeneista työntekijöistä työpaikoilla että ihmiset pysyisivät ja jaksaisivat työuransa loppupuolella hyvä ikäjohtaminen on joka vuosi tärkeämpää ja se myöskin johtaa yrityksissä sairauspoissaolojen vähentämiseen työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen ja sitä kautta se näkyy tuloksena itse yrityksellä rahallisesti esimerkiksi abloy pohjois karjalassa on onnistunut tällaisella ikäjohtamisohjelmalla myöhentämään eläkkeellejäämisaikaa keskimäärin peräti seitsemän vuotta muita erinomaisia ikäjohtamisyrityksiä ovat koff lassila tikanoja ja niin edelleen mutta yhtä tärkeätä on myöskin huolehtia siitä että että jos ikääntynyt ihminen viisikymmentäviisi plus vuotias joutuu työnhakijaksi se ikäsyrjintä saataisiin loppumaan minä toivon että tämä koko sali olisi tässä yhtä mieltä että etsitään yhdessä keinoja siihen että ikäsyrjintä suomessa loppuu silloin kun

arvoisa puhemies tässä salissa puhutaan toisinaan ikään kuin me kaikki eläisimme tynnyrissä ikään kuin kansainvälisillä suhdanteilla ei olisi merkitystä lainkaan suomen työllisyystilanteen kannalta asia on toki toisin ja sen takia oli ilo juuri osallistua eun parlamenttien yhteiseen tilaisuuteen jossa nimenomaan keskusteltiin siitä yhdessä pääsemme eteenpäin ja varmistamme että kestävä kehitys toteutuu koko eun alueella siinä tarvitaan paljon muutakin kuin lyhyen aikavälin työllisyystoimia siinä tarvitaan yhteistä ilmastopolitiikkaa yhteistä talouspolitiikan kehittämistä vastuunkantoa ja solidaarisuutta sen tähden toivoisin tässä keskustelussa todella muistettavan että kun tässä nyt katsotaan koko ajan hyvin tiiviisti mitä tapahtuu ensi vuonna ja mitä tapahtuu kussakin vaalipiirissä niin pidettäisiin mukana kansainvälisyys pidettäisiin mukana avoimuus sitä tänä maailmanaikana todella tarvitaan koska sieltä se kasvu sieltä ne työpaikat ja sieltä se positiivinen suhdanne todella tulevat että uskallettaisiin avautua etenkin tänä aikana kun meillä on paljon suurvaltoja jotka ovat kääntymässä sisäänpäin ja muistettaisiin avoimuuden ja kansainvälisyyden merkitys

arvoisa puhemies näin uutena kansanedustajana kuuntelen vähän masentuneena tätä keskustelun sävyä kun se on aika lailla toisiamme syyttelevää ja täällä keksitään erilaista väärinymmärrystä että voitaisiin saada riita aikaan emmeköhän me kaikki halua parantaa työllisyyttä ja saada ihmisille työpaikkoja sitähän tämä kokoomuksen välikysymys koskee taloutta ja työllisyyttä kokoomus haluaa uusia työpaikkoja kaikille niille työhaluisille työttömille joita tuolla on ihan sankoin joukoin ja jotka lähettävät joka päivä paljon työhakemuksia ja pettyvät kun siihen tulee kielteinen vastaus

massiivinen työpaikkojen lisääminen ei valitettavasti onnistu tuolla näpertelyllä ja tempputyöllistämisellä mihin hallitus nyt keskittyy palkkatuen muodossa vaan me tarvitsemme sellaista talouspolitiikkaa joka luo vireätä elinkeinoelämää ja yrityksille mahdollisuutta myydä palveluita ja

arvoisa

puhemies edustaja koulumies kyllä oli tuossa aivan oikeassa että kyllä nämä hallituksen toimet lähinnä tempputyöllistämistä ovat nyt kun paikalla on vielä poikkeuksellisesti ministereitäkin ja myös kokoomuslaisia otan esille työvoiman maahanmuuton tarveharkinnan josta meillä pääoppositiopuolueella perussuomalaisilla on hieman eri käsitys kuin kokoomuksella eli kun nyt on niin että osaajat pääsevät jo maahan tarveharkinnan kautta ja toisaalta meillä on eu alueella viidensadan miljoonan ihmisen vapaan liikkuvuuden työmarkkinat niin kuka on konkreettisesti sellainen työntekijä joka tällä hetkellä ei suomeen pääse ja jonka tarvitsisi päästä kun vielä huomioidaan että nykyinenkin järjestelmä on puhkottu täyteen alueellisia ja alakohtaisia reikiä ja poikkeuksia hallitukselta kysyisin miten työperäinen maahanmuutto ylipäänsä auttaa seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta löytyykö näihin kysymyksiin kunnon vastauksia

ärade talman näpertelyä ja tempputyöllistämistä mutta ei ei syyttelyä jos katsoo budjettiriihen alla julkaistua työllisyyslistaa ja investointilistaa ja jos katsoo hallitusohjelmaa kyllä on hyvin vaikeaa olla sitä mieltä etteikö näitten toteutuessa suomi olisi parempi maa investointeja ajatellen ja työllistämistä ajatellen tulevaisuudessa mielestäni se on aivan selvä asia on toisaalta myöskin niin että tarvitaan lisää nämä toimet eivät mahdollisesti riitä ja ja siinä tilanteessa pitää myöskin nähdä tietenkin se että jotkut vaikuttavat lyhyellä tähtäimellä jotkut pidemmällä tähtäimellä en millään usko että ratkaisu on se että valtio sekaantuisi lisää siihen keitä yritykset saavat palkata vaan päinvastoin toivon perussuomalaisilta harkintaa tällaisissa näkemyksissä kokoomus julkaisi tässä kuuteentoista pisteen työllistämispaperin joka oli varsin hyvä siinä oli paljon asioita joita nyt jo löytyy hallitusohjelmasta ja paljon asioita jotka ovat toki vähän ristiriidassa

arvoisa puhemies martti hetemäen mukaan meillä olisi ihmistä enemmän töissä jos ikääntyvien työllisyysaste olisi sama kuin ruotsissa myönteinen vaikutus olisi peräti kaksi pilkku viisi miljardia julkisen talouden jäämään muissa pohjoismaissa työllisyys on siis paremmalla tasolla koska niissä panostetaan palkkatukeen ja palveluihin ja juuri tätä rinteen hallitus on nyt tekemässä sitten arvoisa puhemies tulee sellainen termi mieleen kuin älyllinen epärehellisyys kun kuuntelee kokoomuksen argumentointia kyllä me kaikki sen muistamme että samalla kun pakkolakiuhkailun seurauksena tavallisten palkansaajien ahkerien lähihoitajien sairaanhoitajien opettajien poliisien siivoojien lomarahat leikattiin

arvoisa puhemies ensin ihan en malta olla mainitsematta edustaja kyllöselle kun tarjoilitte tässä uusia adjektiiveja ketterä nopea vikkelä että ne ovat ihan eri asioita kuin ahkeruus nämä mainitsemanne ovat ominaisuuksia jotka luontaisesti joillakin ihmisillä voivat olla toisin kuin jollain toisella niin kuin tietysti itse hyvin tiedätte ahkeruus ei ole ominaisuus vaan se on näkökulma arvo näkökulma siitä mitä arvoja yhteiskunnassa tulee erityisesti edistää ja erityisesti mitä arvoja ei tule lannistaa jokainen suomalainen voi olla ahkera kun toimii ahkerasti jokainen suomalainen ei voi olla ketterä tai nopea eikä tarvitsekaan olla itse tähän asiaan minusta tämä peruskysymys on täällä hämärretty kummallisesti meidän välikysymyksemme ydin on se pitäisikö tienata ja tuhlata samaan aikaan eli kun tehdään päätökset miljardin lisämenoista pysyvästi niin silloin tuodaan päätökset pöytään riittävistä nyt on harakan lista kaksikymmentäviisi tointa ministeri harakka vastasi ihan rehellisesti ja oikein varmasti että arviointityötä näiden otsikkojen vaikutuksista ollaan tekemässä ja se varmasti kestää myös sen takia että yhdestäkään tuntuvasta ei vielä ole päätöksiä mutta miten olette uskaltaneet siihen uhkapeliin mennä että nyt kuitenkin ne menolisäykset on tehty jotka pitäisi kattaa teidän oman ohjelmanne mukaan työllisyystoimilla mutta näitä ette ole vielä voineet päättää miten tämä uhkapeli on ministeri lintilälle kelvannut

on pakko sanoa tässä että että

on kaksi ydintä yksi ydin on nimenomaan tämä että keppiä pitäisi lisätä työntekijöiden suuntaan se se toinen kysymys on hieman hämärä tässä mutta rivien välistä on kuitenkin luettavissa tässähän on sisäistä kamppailua kokoomuksen sisällä jos minä olisin laatinut tämän välikysymyksen niin minä olisin jättänyt työperäisen maahanmuuton sieltä pois jolloin olisin saanut perussuomalaiset mukaan allekirjoittajiksi mutta koska tämä on sisäinen kamppailu niin se työperäinen maahanmuutto lisättiin sinne ja tässä näkyy että kokoomuksen sisällä käydään valtakamppailua ensi kesän puoluejohtajan paikasta annetaan puheenvuoro edustaja kalmarille tässä vaiheessa sitten

arvoisa herra puhemies rauhanvälittäjät ovat aina keskellä mielestäni on epä älyllistä koettaa saada mielikuva siitä että tämä hallitus ei hoida talousasioita ja esimerkiksi kokoomuspuolue on on erityisen hyvä siinä jos kahdentoista viime vuoden aikana jolloin se on toiminut pääministeri tai valtiovarainministeripuolueena valtionvelka on kasvanut neljäkymmentäkuusi miljardia euroa viime hallituskaudenkin alussa tehtiin veronkevennyksiä ja kyllä niitä koitui sinne hyväosaisillekin ei siinä menty siinä järjestyksessä että ensin olisivat toimet vaan ajateltiin että kun ostovoima lisääntyy se lisää talouskasvua ja nytkin se ostovoima lisää

pääministeri vastaa olkaa hyvä

arvoisa puhemies edustaja mykkänen unohdatte tai en minä tiedä oletteko lukenut tuota hallitusohjelmaa tarkasti että siellähän todetaan selkeästi että meillä on tämä työllisyystavoite joka kattaa ison osan näistä tulevista menoista toteutuessaan ja sitten siellä on myöskin veroihin liittyvät muutokset ja näitten verojen muutosten lisäysarvo on seitsemänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa plus sitten kaksisataa miljoonaa euroa uudelleenkohdistamisia täällä keskusteltiin muutama päivä sitten tai muutama viikko sitten suurin piirtein näistä yritystuista siellä on satakaksikymmentä

tieteen tekemiseen innovaatiotoimintaan joilla luodaan uutta kasvua niitä ei kannata sotkea tähän kokonaisuuteen kun puhutaan pysyvistä menoista

sen kotimaiseen kulutukseen mikä vahvistaa kotimaista tulosta

arvoisa puhemies julkisen talouden tasapainottaminen on tässä kuitenkin kaiken a ja o pääministeri rinne lupasi näitä valtionosuuksia nostettavaksi no katselemme miten siinä käy toiset sanovat toisin ja ja tosiaan se ei auta mitään se on pelkkä tippa siellä valtameressä sen me kaikki hyvin tiedämme

puhemies nyt on pakko käyttää puheenvuoro edustaja orpon ja ja grahn laasosen puheenvuoroja on ollut hyvin hämmentävää kuunnella nyt alkaa vaikuttaa siltä ettei kokoomus pidä varsinaisina työllisyystoimina työvoimapalvelujen lisäämistä ja parantamista palkkatuen kehittämistä ja sen käytön lisäämistä järkevällä tavalla aivan kuten hetemäki on esittänyt kokoomus ei pidä toimivina työllisyystoimina myöskään investointeja koulutukseen osaamiseen tutkimukseen kehittämiseen pk yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseen nyt on ihan pakko kysyä mitkä ovat ne konkreettiset keinot joita kokoomus nimenomaan pitää tehokkaina työllisyyskeinoina jos ei oteta huomioon teidän esittämäänne irtisanomissuojan heikentämistä tai täysin holtitonta paikallisen sopimuksen edistämistä

puhemies ettei jää väärää käsitystä palkkatuki on yksi hyvä väline mutta erityisesti jos on osatyökykyinen tai pitkäaikaistyötön silloin se voi auttaa jonkun ihmisen työllistymään muistuttaisin myöskin siitä että me laitoimme tämän jo viime hallituksessa liikkeelle eli sen suuren reformin joka on on nyt hallituksen ykköstoimi se käytännössä startattiin viime kerralla byrokratian purkaminen yksinkertaistaminen tämän voi teidän hallituskumppaninne keskusta ja ja silloiset ministerit esimerkiksi lintilä kertoa että tämä on näin samoin työttömien palvelut me aloitimme viime viime kaudella kolmen kuukauden välein työttömien tapaaminen ajatelkaa se oli mullistava uusi keksintö kyllä se oli se oli työttömien kiusaamista eli nämä ovat sinänsä hyviä toimia mutta kun ne eivät ratkaise sitä rakenteellista ongelmaa rakenteellisen ongelman ydin on se että yrityksille pitää luoda ympäristö jossa he he haluavat työllistää ne keinot puuttuvat riittävät keinot ja yksilöille pitää luoda kannusteita ottaa työtä vastaan nämäkin keinot puuttuvat vielä tehkää ne
arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja piiraiselle on pakko vastata näin suomessa ei vääristellä tilastoja yli kolmekymmentä vuotta työllisyysastetta on mitattu samalla tavalla ja myöskin tutkitusti seitsemänkymmentä prosenttia näistä työllistyneistä työllistyy avoimen sektorin pysyvään työpaikkaan kiitoksia ministeri harakalle vastauksista olisin palannut tähän nuorten työllistymiseen nuorten syrjäytyminen on kääntynyt laskuun hyvän työllisyyskehityksen johdosta tuolla oulun alueella tehtiin yksityisen työvoimatoimiston toimesta kokeilu missä missä tuloshakuisesti lähdettiin hakemaan niitä piilotyöpaikkoja sitä tekemätöntä työtä jota nuoret voisivat tehdä ja tulos oli lähes kolmesataa työpaikkaa eli nuoret olivat itse tekemässä tätä tätä projektia tälle tarvittaisiin jatkoa arvoisa ministeri harakka otatteko esityksen vastaan tämän projektin jatkosta jossa tavoitteena on jopa kymmenentuhatta uutta työpaikkaa nuorille

arvoisa puhemies ei voi olla niin että vastuullinen talouspolitiikka on yhtä kuin sellainen politiikka joka rankaisee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kokoomukselle näyttää kelpaavan työllistymistoimiksi tai rakenteellisiksi uudistuksiksi uudistuksiksi vain sellaiset toimet joilla rangaistaan usein juuri niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä me näimme mihin se johti viime kaudella ja se ajanjakso on ohi nyt niin kuin pääministeri tänään hienosti kiteytti edustaja mykkänen kehui täällä vastuulliseksi työllisyystoimenpiteeksi akavan tuoretta mallia jossa työttömyysturva joutuu leikkuriin ajan mittaan mutta jos töitä löytyy niin tuki palautuu eli käytännössä kokoomus tässä paljastaa että se tukee mallia jossa ihmisiä rangaistaan siitä jos työllisty tämänkaltaiset mallit eivät ole tätä päivää aktiivimalliin kohdistui viime hallituskaudella valtava määrä vastustusta tämä hallitus uskoo kaikkien ihmisten potentiaaliin ja tekee sen mukaista politiikkaa ja sen takia myös

edustaja sipilältä mielelläni tässä tässä kokemuksia vastaan vaikka hän taisi jo poistuakin tässä välissä on tärkeää havaita se että tämä nuorten työllistyminen nuorten paikkansa löytäminen yhteiskunnassa on kaikesta talousnousustakin huolimatta aina haasteellinen tilanne esimerkiksi viime keväänä viimeisen puolen vuoden aikana näiden nuorten määrä jotka olivat pois työelämästä harjoittelusta taikka koulutuksesta kasvoi vaikka talous kasvoi eli siis tämä tämä tilanne saattaa heikentyä edelleenkin me olemme kadottaneet yhden kokonaisen ikäluokan yli kuusikymmentätuhatta nuorta ja meidän täytyy välttämättä saada heidät takaisin yksi tapa hoitaa asia on se että kuntakokeilujen avulla nuoret pääsevät tähän monialaiseen työhön jatkossa käsiksi lisäksi tietenkin oppivelvollisuuden laajentaminen on se tapa jolla pitkällä tähtäimellä huolehdimme siitä että suomalaisilla nuorilla kaikilla on toisen asteen tutkinto ja paremmat valmiudet työelämään

arvoisa puhemies pelkkä talouden kasvu toisi siinä parhaimmassakin tapauksessa vain neljäkymmentätuhatta työpaikkaa tähän maahan ei kuuttakymmentätuhatta sadastaneljästäkymmenestätuhannesta puhumattakaan eli tarvitaan voimakkaita selkeitä näkemyksellisiä toimenpiteitä sekä talouden että muun rakenteen suunnassa jotta tavoitteeseen päästään tunnen kokoomuksen ajattelun niin syvästi että voin väittää että hyvät ystävät älkää yrittäkö solvata sellaisesta joka ei todellisuudessa millään tavalla kuulu kokoomuksen ajattelumaailmaan lopettakaa se turhan puhuminen tässä suhteessa sillä herra pääministeri syvimmillään työttömyydessä on kysymys siitä että se on oikea todellinen uhka demokratialle ja hyvinvointiyhteiskunnalle se antaa käyttövoimaa vain populistiselle poliittiselle ajattelusuunnalle joka ei millään tavalla varmasti voi olla sen enempää hallituksessa olevien kuin oppositiossakaan olevien puolueiden intressissä

tämä on kaikkien meidän yhteinen asia tämä työllisyystilanne ja niin kuin minä olen todennut useampaan otteeseen tässä salissa meillä on tilanne jossa suhteessa väestön määrä pienenee tästä eteenpäin vielä kymmeniä vuosia ja se tulee johtamaan tilanteeseen jossa jos meinataan hyvinvointivaltio säilyttää nykyisellä tavalla ja parantaa sitä tarvitaan lisää työllisyysastetta korottavia toimenpiteitä me tarvitsemme yli kahdeksankymmenen prosentin työllisyysastetta kaksituhattaneljäkymmentä luvulla ja tästä syystä tätä ei voi laskea yhden hallituksen tehtäväksi vaan tämä tehtävä jatkuu niin pitkään kunnes me olemme jolla voidaan varmistaa että suomalainen hyvinvointivaltio kaikkine hyvine puolineen on on voimissaan tulevaisuudessa me tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa tänne tulevaisuudessa se tarkoittaa käytännössä sitä että jos meinataan säilyttää hyvinvoinnin perusta täällä täytyy olla kasvun eväitä ja ne kasvun eväät tulevat työvoiman kautta joka tulee myös

arvoisa herra puhemies fakta on se että yhä useampi työssä käyvä suomalainen joutuu turvautumaan erilaisiin sosiaalitukiin tämä ei ole taloudellista kehitystä jos ulkomaisen työvoiman tarveharkinta poistetaan duunarialoilta niin silloin avataan pysyvästi myös laittoman siirtolaisuuden väylät suomeen töitä ei ole täällä suomalaisillekaan riittävästi joten puhe työvoimapulasta on todellisuudessa puhetta halpatyövoimapulasta tällainen hulluus on lopetettava ja hallituksen on ensisijaisesti suojeltava suomalaisia työehtoja sekä estettävä ulkomaisen halpatyövoiman tulo suomeen pääministeri rinteellä on tausta ammattiyhdistysliikkeessä puolustatteko te vielä suomalaisen duunarin etua kun ainakin lehtitietojen mukaan teidän aikoo helpottaa ulkomaisen työvoiman tuloa suomeen
hallitusaitiosta nousi ministeri harakan käsi
arvoisa puhemies tehdään tämä asia nyt kerralla selväksi hallitus ei ole poistamassa saatavuusharkintaa älkää väittäkö että näin tehtäisiin koska tätä ei olla tekemässä miksi näin siksi että kaikissa maailman maissa ruotsia lukuun ottamatta valtiot ovat pitäneet käsissään tämän tärkeimmän kontrollielementin jolla jolla samanaikaisesti huolehditaan siitä että tulee oikeita tarvittavia työntekijöitä kansainvälisessä rekrytoinnissa ja samanaikaisesti kuitenkin pystytään myöskin tekemään toimenpiteitä se houkuttelu alakohtaisesti ja aluekohtaisesti on mahdollista tehdä mutta siinä tämä työkalu saatavuusharkinta on välttämätön jotta samaan aikaan voimme tehostaa meidän toimintaamme niin kuin tarkoitus on kansainvälisesti että saamme osaajia suomeen ja älkää väittäkö etteikö suomessa ole työvoimapulaa eräillä aloilla ja eräillä alueilla se on tosiasia ja meidän tärkeimpiä tehtäviämme on pystyä löytämään se oikea osaaminen oikea työvoima ja saada se kohtaamaan ne työpaikkatarpeet ja tässä on ihan tarpeeksi tekemistä

herra puhemies en aio haukkua tässä puheenvuorossa ketään vaan hyvin lyhyesti referoin mitä opin viime viikolla tanskassa erinomaisesti järjestetyllä eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan matkalla saimme todella hyviä selvityksiä paikallisilta työvoimaviranomaisilta

työttömyysaste oli seitsemän se oli tanskassa viisi mutta suomessa työllinen työvoima teki keskimäärin kolmekymmentä tuntia viikossa töitä tanskassa kaksikymmentäseitsemän eli itse asiassa suomessa tehtiin työtunteja työllisessä työvoimassa jonkun verran enemmän

on varmasti apua ja ja kuten täällä on sanottu kokoomus myös sitä kannattaa mutta kysymys on se kuinka paljon sillä voidaan saada aikaan työelämä ja tasa arvovaliokunta oli tutustumassa ruotsiin johon ministeri harakka viittasi ruotsissa korkein palkkatuki on satakaksikymmentäseitsemän prosenttia on aivan varma että kun antaa yrittäjälle satakaksikymmentäseitsemän prosenttia kun se palkkaa ihmisen niin varmasti palkataan mutta veronmaksajan pussi ei sitä kestä

herra puhemies suomi menestyy silloin kun meillä on menestyviä yrityksiä ja ja sen takia niin hallitusohjelmassa kuin ylipäätään hallituksen politiikassa halutaan luoda uskoa tulevaisuuteen aivan kuten me viime vaalikaudella teidän kokoomuslaisten kanssa teimme saimme uskoa investointeihin ja saimme työpaikkoja tähän maahan tätä hyvää politiikkaa tältä osin jatketaan me esitimme meidän keskustan ryhmäpuheenvuorossa niitä lukuisia vaihtoehtoja ja niitä esityksiä mitä tarvitaan siinä on lukuisa lista yrittäjyyteen koulutukseen perusturvaan liittyen aluepolitiikkaan liittyen vahvoja toimenpiteitä ja myös siihen työperäiseen maahanmuuttoon edustaja mäkynen kyllä minä teille esittäisin että tulkaa nyt sinne etelä pohjanmaalle vaikka maatiloille tai turkistarhoille katsomaan kuinka paljon siellä on ulkomaalaista työvoimaa sitä yksinkertaisesti tarvitaan sinne jotta rattaat voivat pyöriä näillä peruselementeillä jatkaa myös tämä hallitus ja työllisyyskehitys saadaan siihen suuntaan mihin tavoitteet on asetettu
arvoisa puhemies minusta oli tärkeää että täällä puheenjohtaja orpo sanoi että sinänsä palkkatuki on hyvä asia ja piti sitä hyvänä että viime kaudellakin tähän lähdettiin mutta sitten herää kysymys että kun hallitus pistää vielä paremmaksi parantaa palveluita lisää palkkatukea niin miksi ihmeessä sitten kokoomus halusi tehdä välikysymyksen sehän on nyt paljastunut tässä keskustelussa se että keppiä ei ole ja kysymys on aktiivimalli ideologiavälikysymyksestä tämä on aktiivimallivälikysymys ja mitä meille jäi käteen arvoisa zyskowicz ja kokoomus tässä keskustelussa kokoomus on vaatinut toden totta työttömyysturvaleikkausta ja toimeentulotuen leikkausta sitten katson tulevaisuuteen ja ja olen hyvin utelias mitä sanoo kokoomuksen tuleva vaihtoehtobudjetti esimerkiksi siitä kun täällä orpo moitti että nyt panostetaan liikaa

arvoisa herra puhemies meidän poliitikkojen ydinosaamista on tietysti veronmaksajien rahojen jakaminen niinpä ei tarvitse ihmetellä sitä että hallituksen budjettiriihi oli ohi muutamassa kymmenessä minuutissa olisi ollut ellei kopioiminen olisi vienyt niin paljon aikaa

eli hallitus keskittyi budjettiriihessä tähän rahan jakamiseen tulopuoli sen sijaan on auki olette itse sanoneet että työllisyyden selvä parantuminen on keskeinen tulopuolen rahoituskeino ja että sen jälkeen sitten julkinen talous olisi tasapainossa vuonna kaksikymmentäkolme itse en usko tähän hallituksen skenaarioon enkä tiedä uskooko siihen kukaan muukaan ehkä valtiovarainministeri lintilä jos hänkään ymmärrättekö minkä karhunpalveluksen teette tämän päivän kolmekymppisille puhumattakaan tämän päivän syntyvistä lapsista kun pahennatte pitkällä aikavälillä kestävyysvajetta tällä tekemällänne alijäämällä

puhemies tämä keskustelu on poukkoillut aika tavalla mutta haluaisin että tässä loppupuolessa keskityttäisiin enemmän tuonne tulevaisuuteen jaan pääministeri rinteen näkemyksen tässä hetki sitten siitä miten työllisyysaste se olennainen kysymys myös kestävyysvajeenkin kannalta eilisiin tilastokeskuksen lukuihin viitaten ellei meillä ole parempi työllisyys niin silloin me emme myöskään missään tapauksessa pärjää tämä on kansallisesti yhteinen kysymys ja meidän pitää hakea myös mahdollisimman laajasti yhteisiä keinoja tähän asiaan itse ajattelin sitä kun eilen katsoin tätä ammattibarometriä joka kertoi siitä että meillä on vähän vaihtunut se

arvoisa puhemies tuossa keskustelun alkuvaiheessa kiinnittyi huomio nykyisen työministeri harakan ja muurarin tapaamiseen vuodelta kaksituhattakolmetoista se oli tärkeä tapaaminen toivottavasti senkin jälkeen on pienyrittäjiä kohdattu nimittäin tuntuu kuitenkin siltä että yritysten tilannetta eri puolilla suomea ei ihan riittävän hyvin ymmärretä esimerkki kauhavalta siellä on autohuolto nyqvist perheellisellä osaavalla nuorella yrittäjällä töitä riittää ja hänellä olisi mahdollisuus ottaa ensimmäinen työntekijä oman jaksamisensa tueksi ei tarvita palkkatukea ei tarvita monimutkaisia järjestelmiä tarvitaan työntekijä työpaikka on ollut pitkään haussa ei ole kuulunut mitään oikeastaan mistään eli haluan peilata vähän toisennäköistä näkökulmaa kuin se muurari siellä siellä espoossa vai helsingin seudulla kun oli mutta joka tapauksessa mikä on työministerin viesti yrittäjä nyqvistille mistä löydetään työntekijä

monella tavalla ilmaista toisiamme kohtaan arvostusta tai arvostamattomuutta tämä kokoomuksen ajattelema aktiivimalli ei kyllä kerro arvostuksesta vaan enemmänkin se kuulostaa siltä että on tahto nujertaa ja valmiiksi kyykkyyn painuneet työttömät työttömiä ei pidä käskeä ja ahdistaa nurkkaan vaan heitä pitää auttaa ja palvella ja näitä palvelumenetelmiä nyt ministeri harakka omassa ministeriössään käy läpi ja etsii varmasti parhaat keinot työttömien auttamisessa ensimmäinen askel on tämän aktiivimallin syrjään laittaminen se on ensimmäinen avaus sille tielle että työttömillä on mahdollisuus osallistua ja ja kuulua yhteiskuntaan ja tulla tasavertaisiksi muiden kanssa

puhemies

hallitus lupasi että ennen kuin tietoa pysyvistä tuloista on niin pysyviä menoja ei tulla lisäämään hallitus varmasti tietää sen itsekin että tämän huojuvan korttitalon jota rinteen budjetiksikin kutsutaan uskottavuus lepää seitsemänkymmenenviiden prosentin varassa nyt kun näitä kuuttakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ei näy eikä kuulu niin haluaisin kuulla teiltä ministeri lintilä mistä pysyvistä menoista ollaan valmiita luopumaan onko laadittu sellaista toimenpidelistaa mitä tullaan toteuttamaan jos tämä työllisyystavoite ei täyty tullaanko irtisanomaan poliiseja tullaanko vähentämään opettajia vai viedäänkö eläkeläisiltä viimeisetkin vappusatasen rippeet tähän haluan hallituksen vastaavan

ja nimenomaan osatyökykyisten ja ja eri elämänhallintakysymysten parissa olevien ihmisten puolesta nämä kuntakokeilut on nyt käynnistetty eri puolilla maakuntia ja kuntia ja ne ovat saaneet erittäin hyvää palautetta ja vastaanoton tavoitteena on nimenomaan koota eri palveluntuottajat yhteen niin sosiaali ja terveyspalvelut työllisyysviranomaiset kuin myös koulutuspalveluntuottajat ja sitä kautta räätälöidä yksittäiselle palvelun tarvitsijalle omat hänelle oikeat palvelukokonaisuudet sen takia tässä on paljon mahdollisuuksia näitten kuntakokeilujen osalta nyt kysyisin ihan tämmöisen hallinnollisen kysymyksen etelä karjalassa nämä työllisyyspalvelut ja sosiaali ja terveyspalvelut on koottu kaikki eksoten alle me olemme siirtäneet kunnat ovat siirtäneet nämä palvelut tämän yhden palveluntuottajan sisään ei kai näitä hyviä käytänteitä nyt tarvitse lähteä purkamaan jotta myös eksote ja etelä karjala pääsevät osallistumaan näihin kuntakokeiluihin
arvoisa herra puhemies välikysymys hallituksen talous ja työllisyyspolitiikasta on erittäin tärkeä keskustelunaihe ja siinä mielessä kiitos kiitos kokoomukselle täällä on käytetty tärkeitä ja kirkkaita puheenvuoroja niin hallituspuolueiden osalta kuin myöskin opposition puolelta ja juuri näin tämä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoite on varmasti meidän kaikkien tavoite

jossa oli voisiko sanoa tällainen seitsemän kohdan kuuma lista konkreettisista työllisyystoimista jotka erinomaisella tavalla ovat vietävissä eteenpäin edustaja sankelolle mainitsisin että siellä on myöskin esitetty suomen mallia joka pureutuu tähän kohtaanto ongelmaan jonka kauhavan osalta mainitsit lukuisia muitakin kohtia siinä siinä listassa on mikäli se meni joltakulta ohi niin se kannattaa vielä

puhemies suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut todella korkealle historiallisen korkealle tasolle ja samaan aikaan suomalaisten maksuhäiriöt ovat kasvaneet asiaan ovat kiinnittäneet huomionsa myös suomen pankki ja eu pankkivalvoja tänään suomalaisten velkaantumisen hillintäkeinoja pohtinut valtiovarainministeriön työryhmä luovuttikin työryhmänsä selvityksen valtiovarainministeri lintilälle ja tässä ehdotuksessa ehdotetaan että asuntolainojen maksimipituutta rajoitettaisiin kotitalouden luottojen enimmäismäärä sidottaisiin vuosituloihin ja myös taloyhtiölainoihin tulisi rajoituksia nämä ovat erittäin perusteltuja ehdotuksia

arvoisa puhemies keskusta edellyttää että julkista taloutta hoidetaan vastuullisesti ei siksi että se olisi vaan siksi että se on ainut kestävä tapa rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntaa nyt ja tulevaisuudessa tästä syystä meidän on viisaasti priorisoitava ja kohdennettava sekä nyt tehtävät veronkevennykset että menolisäykset veronkevennyksiin liittyen hallitus on siis kohdentamassa ne viisaasti pieni ja keskituloisille vaikka kokoomuksen mielestä ne pitäisi kohdentaa myös suurituloisille mitä tulee menolisäyksiin niin nekin kohdistetaan nyt viisaasti me investoimme nimenomaan koulutukseen tutkimukseen lapsiin perheisiin ja perusturvaan ja toivoisin että oppositio näkisi tässäkin yhteyden myös työllisyyden positiiviseen kehittymiseen se että me annamme kaikille lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvät eväät jo varhaisista vuosista alkaen johtaa myös hyvään ennusteeseen työllistymiseen liittyen

arvoisa puhemies minä haluan palata nyt tähän ahkerien työtä tekevien suomalaisten tilanteeseen hallituksen puheet työn verotuksen kanssa ovat kyllä kummaa sumutusta te olette väittäneet tiedotteessa että pieni ja keskituloisten verotus kevenee ja täälläkin jatkaneet tätä retoriikkaa että keskituloisten verotus kevenee ministeri lintilä kuitenkin tunnusti viime torstain kyselytunnilla että kyllä työntekijän sivukulut tosiasiassa nousevat veronmaksajien laskelman mukaan tämä tarkoittaa että työhön kohdistuva verotus kiristyy todellisuudessa kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla te olette olette tästä vastuussa polttoaineveronkorotukset tulevat päälle ja kuten tiedetään nämä kurittavat suhteessa eniten juuri niitä pienituloisia ahkeria suomalaisia omalla työllään eläviä kiinnostaa kuinka paljon bruttopalkasta jää käteen ensi vuonna samasta palkasta jää keskituloiselle vähemmän käteen eikö näin ministeri lintilä miten tämä kannustaa ahkeroimaan ja työntekoon

arvoisa herra puhemies kuulin tänään työmatkalla tänne tullessa miehestä joka teki paineen alla kovasti töitä väsähti paloi loppuun ja joutui tukien varaan kului vuosi toinen mitä pidemmäksi aika meni sitä vaikeampi oli saada töitä kuulin myös pienestä yrityksestä jossa haluttiin kantaa yhteiskunnallista vastuuta toimitusjohtaja kysyi väsähtänyttä miestä töihin hän näki miehessä potentiaalia te keskus myönsi yritykselle vuodeksi palkkatukea miehen työllistämiseen tuki mahdollisti sen että yrityksellä oli kaksi vuotta aikaa saada mies täyteen työkuntoon vastuuta annettiin pikkuhiljaa nyt on erittäin sitoutunut motivoitunut kokenut avainhenkilö joka kantaa laajasti vastuuta mikä oli ratkaisevaa se oli palkkatuki on hienoa että

arvoisa puhemies kyllä me olemme täällä välikysymyskeskustelussa sen takia että me kokoomuksessa olemme hyvin huolestuneita siitä miten työllisyyden käy edustaja kanerva piti täällä erittäin hyvän puheenvuoron siitä mitä se ihmiselle tekee kun toistuvasti saa vastaukseksi ei siihen kun hakee töitä se ei ole pelkästään taloudellinen kysymys vaan se on myöskin itsetuntoa nakertava kysymys ja sen takia me tarvitsemme kaikki ne toimet joita vain että me saamme työpaikkoja niiden toimien tulee olla sekä kannustavia että patistavia näiden yhteinen summa vaikuttaa siihen millä tavalla asiat hoituvat ministeri harakka te sanoitte äsken että jos me haluamme pohjoismaisen työllisyysasteen niin me tarvitsemme myöskin pohjoismaiset toimet esimerkiksi oecd on kiinnittänyt huomiota siihen että yli kuusikymmentä vuotiaiden työllistyminen suomessa on heikkoa ja tähän te itsekin kiinnititte huomiota ja pyysitte toimenpide ehdotuksia toivoisin nyt kuulevani teidän omia toimenpide ehdotuksianne tähän itse ehdottaisin että kun meille muutama vuosi sitten tuli kolmensadan euron suojaosuus siihen paljonko ihminen voi tienata ilman että hän menettää työttömyysturvan niin tätä voisi nostaa jonkin verran

arvoisa herra puhemies saatatte hieman yllättyä sillä en aiokaan nyt tuoda julki laajaa epäluottamustani tätä hallitusohjelmaa kohtaan teen sen vähän myöhemmin sen sijaan keskityn erääseen

jota nyt yleisesti ottaen me kaikki täällä salissa pidämme suht hyvänä asiana kun te kehitätte sitä niin niin onko nyt niin että että painopiste on jatkossakin samalla tavoin kuin edellisellä hallituskaudella yksityisen sektorin työpaikkojen palkkatuessa vai onko tarkoitus siirtyä korostamaan julkisen sektorin työpaikkoja kävin nimittäin eilen työvoimaviranomaisten kanssa keskustelua aiheesta ja sieltä tuli selkeä tieto että he valmistelevat jo asiaa sitä suuntaa silmällä pitäen että jatkossa palkkatuettu työ on julkisella sektorilla jos näin on niin silloin tässähän on kysymys ennemminkin sosiaalipolitiikasta eikä työllisyyspolitiikasta ja tällä ei ole julkisen talouden tasapainoa parantavaa vaikutusta mutta jos tämä tieto on väärä niin pyydän että oikaisette sen tuonne kentälle ettei tehdä turhaa väärää työtä

arvoisa puhemies kävimme eilen edustaja rantakankaan kanssa tutustumassa perhekotiin ja ja siellä on kyllä paljon haasteita kun ajatellaan tulevaisuuden työntekijöitä niin kyllä tekemistä riittää ja ja on täälläkin tänään taidettu salissa mainita tämä ongelma mikä tähän liittyy hyvin paljon on syrjäytyneitä ja huumeitten käyttäjiä ja poliisi ja lastensuojeluviranomaiset ovat aivan aivan voimattomia elikkä minä esitän että eduskunta pureutuu näihin kysymyksiin hyvin vahvasti siellä on tulevaisuuden työntekijät ja heidät täytyy saada tälle oikealle yhteiskuntavastuu uralle kiitoksia
vielä edustaja marttinen ja sen jälkeen ministerit
arvoisa puhemies valtiovarainministeri lintilä on täällä puhuessaan todennut antanut ymmärtää että tämä sivukulujen kasvu ensi vuonna

ikään kuin ei nyt kuulukaan hallitukselle tietysti tätä vähän ihmettelen siinä mielessä että porilainen insinööri kun tulee töistä kotiin ja hän ministeri lintilä ensi vuonna saa palkkakuitin niin ei ei hänen tarvitse välittää siitä että mistä syystä johtuen hän saa vähemmän käteen kuin tänä vuonna se on se on teidän tehtävänne huolehtia siitä hoitaa veropolitiikkaa tuoda tähän taloon budjetti jolla tästä pidetään huoli veronmaksajain keskusliitto on

nyt annetaan ministereille mahdollisuus vastata ottaako ministeri lintilä kolme
arvoisa puhemies ensinnäkin korjaan tässä tuli väittämä että olen tunnustanut että ansiotuloverotus kiristyy tällä tällä kaudella ei kiristy täältä hallituksen näkökulmasta katsottuna vaan se on palkan sivukuluista aivan niin kuin äsken tuli ja aina veronmaksajain keskusliitto laskee sen samalla tavalla meidän kassaan ei yhtään euroa lisää siitä eli meidän näkövinkkelistä me kevennämme sen kaksisataa miljoonaa plus tehdään indeksitarkistukset toinen linja on sitten se kova linja mitä tehtiin esimerkiksi viime kaudella yksi pilkku neljä miljardia tuloveron kevennyksiä jos me olisimme tähän tilanteeseen ajaneet sellaisen me sukeltaisimme todella syvälle me olemme lievästi elvyttävässä budjetissa se että hallitus on sitoutunut tähän seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin aina pitää muistaa se asia että oli hallituspohja mikä hyvänsä niin se luku olisi ollut sama ja mitä paremmin se toteutuu sen helpompi se on tuleville hallituksille koska seuraavan hallituksen luku on

se on ihan selvä muuten näitä julkisia palveluita ei voida pitää pystyssä me olemme hyvin sitoutuneita tulemme tuomaan esityksiä varmasti niitä tulee koko ajan mutta niitä voiko sanoa tarkastelupisteitä ovat ensi kevään riihi ja sitten elokuun riihi jotka on annettu esimerkiksi työryhmille mutta totta kai niitä sen mukaan miten tulee

tässä oli muutama kysymys velkaantumistyöryhmästä todellakin sain tänään velkaantumistyöryhmän työn äärettömän tärkeä yli kahdeksalla prosentilla suomalaisista aikuisista on maksuhäiriömerkintä nyt se lähtee lausuntokierrokselle marraskuun lopussa marraskuun lopussa teen siitä poliittisen arvioinnin ja tarkoitus olisi ensi kevään aikana saada hallituksen esitykset kaikilta osin muuten kiitän oppositiota rakentavasta keskustelusta työllistyminen työllisyyden lisääminen on yhteinen haaste ja politiikkaan kuuluu se että keinoista voidaan olla

herra puhemies yhtä lailla yhdyn näihin kiitoksiin siitä että olemme saaneet käydä vakavahenkistä rakentavaakin keskustelua tästä kohtalonkysymyksestämme eli työllistymisestä joka vaikuttaa myöskin meidän tulevaisuuden kasvuumme ratkaisevasti edustaja sankelo esitti hyvän ja konkreettisen kysymyksen siitä mitä autohuolto nyqvistin tulisi tehdä nyt on huomattava että se sijaitsee maakunnassa jossa työllisyysprosentti on korkea se tarkoittaa sitä että jos minä menen sinne pohjanmaalle puhumaan seitsemästäkymmenestäviidestä prosentista niin he sanovat että älä pelottele mutta se kavaltaa sen ongelman että että myöskin työvoimapula on tosiasia lähes kaikilla alueilla ja useilla aloilla tätä tosiasiaa ei nyt auta väistää ja meillä ensimmäinen toimemme tähän kohtaanto ongelmaan on se että lisäämme jo ensi vuoden budjettiin näitä yrityslähtöisiä tarvelähtöisiä kysyntälähtöisiä koulutuksia täsmä rekry ja muuntokoulutuksia juuri niille alueille tarvitaan ja tietääkseni silloin kannattaisi olla sillä seudulla yhteydessä seduun ja järviseudun ammattiopistoon miltä osin siihen voisi auttaa edustaja kiljusen kysymykseen kysymykseen täytyy palata jatkossa mutta tässä onkin hyvä tilaisuus nyt muistuttaa siitä että siltä osin kuin tämä kuntakokeilu toteutuu ne alueet ja kunnat jotka eivät ole siinä mukana saavat entistä parempaa te palvelua koska te osaaminen ja nykyisten valtionhallinnon työllistämisosaajien palvelut ovat edelleen käytössä ja ne keskittyvät entistä vahvemmin asiatuntijatehtäviin eli siis nimenomaan työvoiman välitykseen osaamisen kehittämiseen kohtaanto ongelman ratkaisemiseen ja silloin tämä saattaisi koskea myöskin sitten kauhavaa tältä osin jatkakaamme tätä tärkeää kysymystä edustaja kauma ikäjohtamisen välttämättömyydestä kysymys kuuluu ovatko tässä nyt kannusteet ja sitten sanktiot kohdallaan siltä osin kuin puhutaan siitä että kokeneet työntekijät saavat jäädä sinne työpaikalle ja sitten siltä osin voitaisiinko rekrytoida sitten näitä viisikymmentäviisi plus työntekijöitä tämä on ihan olennainen kysymys ja ja tähän meidän täytyy porautua vielä tarkemmin samoin kuin toki tähän kiinnostavaan ajatukseen eläkkeen suojaosan korottamisesta saan sitten vielä tarkentaa tätä palkkatukiasiaa edustaja kopralle kyseessä on siis kolme eri palkkatukea siksi puhun vuosisadan palkkatukiuudistuksesta olen tyytyväinen siihen työhön mitä pohjiksi on tehty mutta kyllä tässä nyt se poliittinen tahto ja määrätietoisuus ovat johtamassa nopeisiin tuloksiin vuoden päästä pitäisi olla voimassa on yritysten palkkatuki joka on siis suunnattu pitkittyvän työttömyyden vaarassa oleville työnhakijoille sitten on tämä järjestöjen palkkatuki joka on suunnattu sitten näille kaikkein vaikeimmin työllistyville se on ensimmäinen askel työelämää kohti ja se kolmas mainitsemani

pienten mikroyritysten palkkatuki jossa se yksinyrittäjä saa pikkasen pikkasen vapaammin valita itselleen sen työkaverin koska niin isosta riskistä ja uskonloikasta on tässä tässä kysymys ja sitä haluan auttaa kuten tuota muinaista muuraria seitsemän vuoden takaa

hallituksen tavoite seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteesta on kova on oltava rehellinen itselleen ja suomalaisille että tavoitteeseen pääseminen vaatii paljon ponnisteluja eikä varmuutta onnistumisesta voi vielä meillä kenelläkään olla on tärkeää siis käydä yhteistä keskustelua työllisyysasteen nostamisesta mutta ei ole rakentavaa yrittää repiä rikki sitä mitä vasta ollaan kasaamassa etenkin tänään kun kuopiossa monet nuoret nuorten vanhemmat ja läheiset elävät keskellä kauhutarinaa ja surua yhteiskunta kaipaa eheyttämistä ei repivää riitaisuutta suomessa on arvioiden mukaan kuusikymmentäviisituhatta osatyökykyistä ihmistä jotka haluaisivat töihin siis kuusikymmentäviisituhatta ihmistä jotka olisivat valmiita työhön jos vain saisivat siihen mahdollisuuden he ovat työhaluisia ihmisiä jotka ovat esimerkiksi sairauden tai vamman takia jääneet työelämän ulkopuolelle he eivät tarvitse työllistyäkseen keppiä vaan tukea jokainen osatyökykyinen joka jää tällä hetkellä syystä tai toisesta työelämän ulkopuolelle on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti suuri menetys osatyökykyisten työllisyysaste on suomessa matalalla tasolla oecdn mukaan esimerkiksi vammaiset henkilöt ovat mukana työelämässä muuta eurooppaa harvemmin siksi on tärkeää että työministeri harakka on tarttunut juuri tähän ja etsii keinoja näiden ihmisten työllistämiseen kuten äsken vielä kuulimme aivan kuten ministeri totesi yksi sellainen keino on esimerkiksi palkkatukiuudistus asiantuntijoiden arvioiden mukaan palkkatuki toimii oikein kohdennettuna ja yhdistettynä muihin työllistämispalveluihin hyvin jos palkkatukea suunnattaisiin nykyistä voimakkaammin vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisten työllistämiseen niin silloin palkkatukeen käytettävällä summalla onnistuttaisiin vieläkin tehokkaammin saamaan ihmisiä työmarkkinoille martti hetemäki totesi viikonloppuna helsingin sanomissa että meillä olisi ihmistä enemmän töissä jos ikääntyvien työllisyysaste olisi sama kuin ruotsissa muissa pohjoismaissa työllisyys on paremmalla tolalla koska niissä panostetaan juuri palkkatukeen ja työvoimapalveluihin ja juuri näin hallitus nyt tulee tekemään siksi onkin ristiriitaista että kokoomus toteaa välikysymyksessään palkkatuen olevan vaikuttava keino lisätä työllisyyttä mutta kuitenkin aivan liian kallis työllistämiskeino on totta että maalista ollaan vielä kaukana mutta miten sinne voidaan edes päästä jos ei anneta keinoille mahdollisuutta arvoisa puhemies budjettiriihessä sovittiin merkittävistä panostuksista työllisyyden edistämiseksi kokonaisvaltainen työllisyyspaketti nopeuttaa työllistymistä ja tarjoaa työnhakijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa palvelua työllisyyspaketin avulla yhä useampi osatyökykyinen ja pitkäaikaistyötön pääsee osalliseksi yhteiskuntaan työpaikan koulutuksen tai hänelle räätälöidyn palvelun kautta yritysten työvoimapulaan vastaamiseksi hallitus investoi koulutukseen ja osaamiseen eri koulutusasteilla lisäksi edistetään työssäkäyvien jatkuvaa oppimista ja työttömien kouluttautumista hallitus edistää ulkomaalaisten osaajien rekrytointia monin tavoin muun muassa uudistamalla lupakäytäntöjä sekä luomalla kansainvälisen rekrytoinnin mallin jonka kautta rekrytointiprosessit ovat tuloksellisimpia hallitus lisää palkkatuen käyttöä yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla palkkatukiprosessia ja vähentämällä työnantajiin kohdistuvaa byrokratiaa sekä kytkemällä palkkatukeen tiiviimmin muita palveluita kolmannen sektorin palkkatukea uudistetaan tukemaan paremmin siirtymistä avoimille työmarkkinoille hallitus kannustaa myös yksinyrittäjiä ja mikroyrityksiä työntekijöiden palkkaamiseen madaltamalla palkkaamisen kynnystä ja siihen liittyviä riskejä lopuksi arvoisa puhemies on sanottava että ahkeruus koko kansamme hyve ahkeruus ei ole ominaisuus joka on kiinni henkilön tulotasosta varmasti me kaikki tunnemme paljon ahkeria ihmisiä jotka eivät kuulu yhteiskuntamme keskiluokkaan esimerkiksi monet naisvaltaiset alat ovat pienipalkkaisia saamastaan palkasta huolimatta nämä työntekijät ovat ahkeria he puurtavat saadakseen vanhuksemme hoidettua lapsillemme ruokaa päiväkotiin tai pidettyä lähikaupan palvelut pystyssä yötä myöten eivätkä työttömät ole laiskoja laiskuus ei selitä sitä miksi suomessa työllisyys on niin paljon muita pohjoismaita alemmalla tasolla voisimmeko siis lopettaa tällaisten leimakirvesten heiton hyvät kollegat nyt on tehty tiekartta työllisyyden nostamiseksi seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin kääritään hihat ja ryhdytään töihin

arvoisa puhemies aivan ensimmäisenä kannatan edustaja tavion tekemää esitystä epäluottamuslauseesta hallitukselle nyt kun ihan rehellisiä ollaan niin kyllähän tämä kokoomuksen ensimmäinen välikysymys on vähän sellainen hakemalla haettu ja tekemällä tehty ihan itse tehty ja sen huomaa kun siellä vielä mainitaan että maatalous oli kunnossa sipilän hallituksen jäljiltä niin kyllähän siihen vähän tilannekomiikkaakin mahtuu mutta ristiriitaisuuksia on myös hallituksen tarinassa hallitus sanoo tekevänsä koulutuksen mutta se mitä hallitus ei palauta on koulutuksen rahat missä on se koulutusmiljardi ei tule kouluille ei tule opiskelijoille mitään sen suuntaisiakaan rahoja kuin päähallituspuolueet lupasivat ennen vaaleja koulutus on suomessa muka hyvää mutta silti jatkuvasti valitetaan että kouluista ei valmistu osaajia missä on vika ja mitä pitäisi tehdä toinen ristiriitaisuus useat sosiaalidemokraatit erityisesti ovat maininneet että työttömiä ei enää jatkossa kepitetä tai kuriteta mutta toisaalta työministeri harakka on televisiolähetyksessä ilmoittanut että se keppi kuitenkin sieltä jostain löytyy eli onko sitä keppiä nyt sitten vai eikö sitä ole nyt jos ollaan täysin vakavia ja siirrytään isoon kuvaan niin hallituksen talouslaskelmat perustuvat niin sanottuun totuuden muunteluun seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyys kuin keisarin vaatteet en usko että kukaan tässä salissa uskoo että se näillä toimilla tulee toteutumaan ei varsinkaan nyt kun talous ei tule jatkossa kasvamaan vaan se tulee supistumaan euroopasta jo tulevan talouslaman myötä ja kun hallitus päinvastoin että tekisi uusia uusia tehokkaita työllistäviä toimia poistaa vielä niitä entisiäkin niin työllisyys jopa nykyisessä taloustilanteessa tulisi laskemaan puhumattakaan siitä jos taloustilanne huononee pessimismi on siis lievä sana kuvaamaan tätä tilannetta koska tiedetään jo varmasti valmiiksi ettei tavoitetta tulla saavuttamaan ja samalla putoaa myös pohja menopuolelta ei se pohja ennestäänkään kovin vahva ollut omaisuuden myyntiin ja syömävelan kattamiseen muutamia huomioita tästä vastuuttomasta taloudenpidosta puhutaan tulevaisuuden investoinneista ja sellaisiksi kutsutaan monia sellaisia asioita jotka eivät ole normaalissa merkityksessä investointeja kuten esimerkiksi opettajien palkkaaminen sehän on kulu joka pitäisi rahoittaa tulolla samalla kuitenkin täysin turhiin rahareikiin kuten kehitysavun sadan miljoonan lisäykseen löytyy budjetissa rahoitus hallituspuolueiden vaaliohjelmissaan lupaamat keskeiset panostukset eläkeläisille ja opiskelijoille jätetään tekemättä lähinnä kaikkien suurien korotusten sijaan tulee indeksikorotuksia hoiva alalle ei varata henkilökuntaa hoitajamitoitusta ei ole luvassa eikä siihen ole rahojakaan osoitettu valtion talousarviossa sen ohella hallituksen ilmastopolitiikka luo uusia työllistymisen esteitä koska asumisesta ja liikkumisesta tehdään kalliimpaa polttoaineiden hintoja nostetaan se heikentää erityisesti haja asutusalueella asuvien työntekijöiden asemaa joiden työmatkat ovat pitkiä kuinka keskusta voi olla mukana hallituksessa joka kuristaa haja asutusalueita ja heikentää työssäkäynnin kannattavuutta maaseudulla samalla hallituspuolueiden riveistä tulee kehotuksia erilaisiin lihan syönnin ja maidon juomisen no kokoomuksestakin vastaisiin kampanjoihin jotka ovat omiaan heikentämään suomalaisen maaseudun työllisyyttä ja tulevaisuudennäkymiä perussuomalaisten ja kokoomuksen työllisyystavoitteissa on selvä ero koska kokoomus haluaa vielä hallitustakin voimakkaammin poistaa työvoiman tarveharkinnan ja tuoda suomeen halpatyövoiman markkinat joilla maksettava palkka ei elämiseen vaan yhteiskunnan täytyy maksaa sosiaalitukia tämän palkan päälle eihän tässä ole mitään järkeä arvoisa puhemies tässä on joitakin todellisia syitä epäluottamuslauseeseen tämä peli on mielestäni syytä puhaltaa jo ajoissa poikki

arvoisa puhemies

taustalla on monia hyviä asioita mutta siellä on myös asioita jotka voitaisiin tehdä palvelujen riittävän tarjonnan ja ihmisten kannalta järkevämmällä tavalla varsinaisen ongelman muodostaa kuitenkin se että hallituksen budjetissa ei ole katetta niille lukuisille asioille joita ohjelmaan on sisällytetty ainoa oljenkorsi näyttääkin olevan työllisyyden kasvun odotus ja odotusta hallitus todella tekee pääministeri rinne on luvannut päätöksiä työllistämistoimista vasta

elokuussa vajaan vuoden päästä onko todella niin että suomi seisahtuu vuodeksi ja edistymistä ei tapahdu tilannetta ei helpota myöskään se että tuoreet työllisyystilastot kertovat että työllisyyden kasvu on hidastunut ainoa toki mitä hallitus tekee on se että ahkerien suomalaisten keskituloisten työtätekevien palkansaajien verotusta tullaan kiristämään heidän palkkapussiinsa jää vähemmän käteen kuin aikaisemmin merkittävä ongelma on myös se että monet hallituksen rahojen lisäyksistä ovat kertaluonteisia eli riittävät vain pariksi kolmeksi vuodeksi kuulostaa vähän vaalitekniseltä asialta mitä hallitus aikoo sanoa esimerkiksi niille hoitajille poliiseille ja opettajille jotka ovat irtisanomisuhan alla rahoituksen loppuessa mitä hallitus aikoo sanoa niille päiväkoti ikäisille lapsille myöhemmin vuosien päästä kun he ovat maksamassa hallituksen epäterveen taloudenpidon aiheuttamia velkoja miksi hallitus syö leipää lastemme suusta toin aikaisemmin esille että tänään on suomalaisten velkaantumisen hillintäkeinoja pohtinut valtiovarainministeriön työryhmä luovuttanut selvityksensä valtiovarainministeri lintilälle siinä ehdotetaan muun muassa tavallisille kansalaisille velkakattoa eli pitäisi huomioida lainanotto sen mukaan mihin on varaa ja näin pitäisi tehdä valtionkin kohdalla mutta tuntuu siltä että rahankäyttö on holtitonta se on samalla tavalla holtitonta kuin on osalla kansalaisistamme tällä hetkellä on johtanut ylivelkaantumistilanteisiin mutta kuka laittaisi hallitukselle velkakaton

hyvinvointiyhteiskunnassamme jokaisella työikäisellä ja kykyisellä on oikeus ja velvollisuus tehdä töitä ilman riittävää työllisyyttä meillä ei ole varaa ylläpitää tätä laadukasta hyvinvointiyhteiskuntaamme palveluja ja sosiaaliturvaa suomen työllisyysaste on kuitenkin naapurimaitamme alhaisempi meillä on liian moni työelämän ulkopuolella ihminen syrjäytyy jos hän jää pitkäksi aikaa sosiaaliturvan varaan ilman riittäviä kannustimia työhön tai opiskeluun työ on useassa tilanteessa myös parasta lääkettä niin fyysisen kuin henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta ja terveen talouden ylläpitämiseksi luonnollisesti työttömät eivät työllistymisestä yksin eikä tarvitsekaan meidän on saatava enemmän tukea yksilölliseen ihmisten kohtaamiseen työvoimapalveluissa se työ on jo aloitettu edellisellä hallituskaudella ja on löydettävä kunkin työnhakijan vahvuudet ja löydettävä sitten sopiva työpaikka mihin ne soveltuvat hyvää esimerkkiä voimme ottaa esimerkiksi tanskasta edustaja lindenkin viittasi siellä valiokuntamatkalla siellä tukea työllistämiseen on saatavissa joustavasti mutta samalla siellä myöskin paikallinen sopiminen on joustavampaa ja ketterämpää arvoisa puhemies työvoiman riittävyyden ohella meidän on pidettävä huolta myös työntekijöiden korkeasta osaamisesta koulutuksen laadusta kaikilla koulutusasteilla se on suomen tärkeä kilpailuvaltti jotta saadaan työpaikkoja tarvitaan yrityksiä ja tarvitaan kysyntää palveluille ja tuotteille ja sen takia kotitalousvähennyksen vähentäminen on huono signaali yrityksille ja myöskin niille monille eläkeläisille ja lapsiperheille jotka ovat näitä palveluita käyttäneet ihan lopuksi mainitsen vielä nopeat junayhteydet jotka ovat tärkeä elinkeinotoiminnan virkistäjä ja mahdollistavat työvoiman liikkuvuutta suosittelen hallitusta harkitsemaan vielä josko esimerkiksi kaupunkirata saataisiin aloitettua

herra puhemies

välikysymyskeskustelu on sillä lailla ansiokas että tässä käydään läpi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ihan perustaa millään me emme voi ylläpitää nykyisen kaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa tulonsiirtoineen ja palveluineen kuten esimerkiksi vanhustenpalvelut yliopistot peruskoulut ellei meillä ole mahdollisimman moni työikäinen ja työkykyinen ihminen suomessa töissä suomeen tarvitaan myös lisää ihmisiä jotka haluavat yrittää perustaa yrityksiä luoda uutta ja palkata ihmisiä tarvitaan lisää riippumatta siitä ovatko he syntyneet suomessa vai tulleet jostain muualta arvoisa puhemies uuden punamultahallituksen noin neljä kuukautta vanhan punamultahallituksen joka tänään vastaa ensimmäiseen opposition tekemään välikysymykseen hallitusohjelma lähtee siitä liikkeelle että hallituskauden lopussa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme meillä on seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste eli kolme prosenttia enemmän työikäisiä suomalaisia on töissä kuin tällä hetkellä lisäksi uuden punamullan ohjelma lähtee siitä että vuoteen mennessä koko julkinen talous on tasapainossa julkinen talous pidetään tasapainossa keskustan eduskuntaryhmä on erittäin ja ehdottoman sitoutunut näihin tavoitteisiin ja tulemme pitämään näistä tavoitteista kiinni kaikilla tavoin tämän vaalikauden aikana nyt jo syksyn budjettiriihessä on lanseerattu useita toimia työllisyyden parantamiseksi hieman ihmettelen tänään kuultuja puheenvuoroja erityisesti oppositiopuolue kokoomuksen riveistä henkilöiltä jotka ovat aika pitkään toimineet valtioneuvostossakin he ovat lähteneet liikkeelle siitä että meidän olisi pitänyt tehdä neljässä kuukaudessa kaikki työllisyystoimet jopa kunnianhimoisemmat työllisyystoimet kuin viimeisen neljän vuoden aikana kyllä siellä ministerikokemusta omaavat henkilöt tietävät että talous ja työllisyyspoliittiset toimet eivät heti näy vaan siinä menee muutama kuukausi tai vuosi että ne toimet alkavat puremaan

ratkaisu kaikkeen ihmettelen myös kokoomuksen linjauksia siitä että te vastustatte nyt tämän pienen julkisen talouden liikkumavaran käyttämistä muun muassa päivähoitoon ja pienien eläkkeitten korottamiseen sen käyttämistä yliopistokoulutukseen sen käyttämistä vanhustenhoidon parantamiseen olisi mukava kuulla välikysymyksen allekirjoittaneilta kokoomuslaisilta mikä jätetään toteuttamatta jätetäänkö toteuttamatta eläkkeitten korotukset jätetäänkö toteuttamatta hoitajien lisäykset vanhustenhoitoon vai mitä jätetään tekemättä

kustannuskilpailukyvystä pitää huolehtia suhteessa meidän kilpailijamaihimme kaksi paikallista sopimista pitää edistää ja kaikki paikallisen sopimisen esteet lainsäädännöstä pitää purkaa kolme työttömyysturvan pitää kannustaa ottamaan laajemmin töitä vastaan koulutuksesta riippumatta neljä osatyökykyiset pitää saada paremmin työelämään kuin tällä hetkellä olemme sitä mieltä että suomeen tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa en voi ymmärtää niitä perussuomalaisia jotka täällä demonisoivat työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomailta tulleita työntekijöitä ei pyörisi maatilat ei pyörisi turkistarhat ei pyörisi monet metalli ja puualan tehtaat tuolla kotiseudullani pohjanmaalla ilman työperäistä maahanmuuttoa

arvoisa puhemies hyvät edustajat koulutuksen kunnianpalautus on vihreän politiikan ja tämän hallituksen politiikan lähtökohta suomi tippuu muun maailman kyydistä ilman osaavaa ja koulutettua työvoimaa ja samalla kaikilta työllisyystavoitteilta tippuu pohja koulutus on parasta tasa arvo ja talouspolitiikkaa mutta suomen korkeakoulutettujen määrä suhteessa väestöön uhkaa jäädä muista oecd maista jälkeen ja on tippunut jo oecd maiden keskiarvon taakse mielikuvat ovat joskus vahvempia kuin todellisuus tämä kehitys tulee muuttaa sen takia panostamme koulutukseen nyt kaikilla asteilla ja yllätys tämä maksaa oppimisen edellytykset luodaan

varhain subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen siis sen korjaaminen mitä edellinen hallitus jossa oli kokoomuksen edustaja opetusministerinä rikkoi takaavat sen että kaikki lapset saavat nyt tarvitsemansa tuen paremmin ja huomiota ensimmäisistä ikävuosista alkaen se kurahousuissa hiekkalaatikolla istuva lapsi johon kokoomus tänään viittasi hyötyy tämän hallituksen toimista

oppivelvollisuutta myös pidennetään ja korkeakoulut saavat lisää määrärahoja työllisyyden kannalta on selvää että täytyy arvioida arvioida opetuspaikkojen kohdentamisessa se että ne kohdistuvat ainakin sellaisille aloille joissa nähdään jo että työllisyysaste on ihan täysi ja on lähellä nollaa viittaan tällä erityisesti terveydenhuoltoalaan siellä myös ikääntyvä väestö tulee asettamaan lisäkysyntää näille aloille toisaalta täytyy arvioida että ne tulevat toimialat saattavat olla joitakin muita kuin mitä nyt näemme tai osaamme ajatellakaan elinikäiselle oppimiselle luodaan edellytyksiä ja nämä panostukset todellakin tulevat kantamaan pitkällä aikavälillä sekä syrjäytymisen ehkäisemisen että eriarvoisuuden vähentämisen kannalta mutta myös talouden elinkeinojen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä holtitonta taloutta ei ole koulutukseen satsaaminen kuten kokoomus on täällä esittänyt talouspuolue kokoomuksen ajama sote uudistus joka olisi nostanut kuluja terveydenhuollossa liian pienten maakuntien ja markkinamallin myötä olisi ollut holtitonta talouspolitiikkaa talouspoliittisessa keskustelussa tulee kiinnittää huomiota myös sukupuolten väliseen tasa arvoon ja oecdn arvion mukaan sukupuolten väliseen tasa arvoon satsaaminen jopa nostaa bruttokansantuotetta ja voisi nostaa sitä kymmenellä prosentilla vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä sen takia on ensiarvoisen tärkeää että perhevapaauudistus toteutetaan nyt jotta myös naiset saavat tasa arvoiset mahdollisuudet osallistua

tässä varmasti on yksi keskeinen ratkaisun avain siihen kysymykseen josta on viime päivinä puhuttu eli siihen miten saadaan syntyvyyden lasku jotenkin taitettua suomessa on tärkeää panostaa tuotekehitykseen ja tässä hallitusohjelmassa myös laaditaan yrittäjyysstrategia jonka tarkoituksena on tarjota uusia ratkaisuja pienille ja keskisuurille yrityksille ja kasvuhakuisille yrityksille ja sitä kautta luodaan niitä kaivattuja työpaikkoja on tärkeää arvioida onko meidän talouspoliittinen ymmärryksemme ajantasaista ettei keskitytä ainoastaan sen peruskiven muuraamiseen aina pelkästään teollisuuspolitiikkaan tai energiatalouteen vaan katsotaan kokonaisvaltaisesti useita elinkeinoja palvelut työllistävät tässä hallitusohjelmassa aletaan myös kehittämään suomeen aineettoman arvonluonnin osaamista esimerkiksi creative business finland ohjelman avulla tämä on sellaista toimintaa joka valitettavan vähän saa huomiota vielä tässä salissa kokoomuksen ilmasto ja ympäristöpolitiikka on varsin ristiriitaista kun samalla kiinnitetään paljon huomiota polttoaineveron nostoon ja moititaan ilmastopolitiikan puutetta ympäristökriisin edellyttämiä toimia ei voida enää saavuttaa nopeilla ratkaisuilla vaan meidän täytyy luoda kokonaan uudenlainen ajattelumalli talouden harjoittamisen pohjaksi talouskasvun ja investointien uudelleenohjaaminen sellaisille aloille joilla on pieni ekologinen jalanjälki on ensiarvoisen tärkeää meidän ei tule lannistua haasteiden edessä mutta muutos tarvitsee määrätietoista lainsäädäntötyötä nyt sekä ajattelutapojen kokonaisvaltaista muutosta ja välillä rohkeita hyppyjä tuntemattomaan kiitos

arvoisa rouva puhemies on hyvä tiedostaa ja katsoa

tätä meidän maatamme maailmalta vähän laajemmasta ikkunasta ja mielellään kaataa ympäriltään koko se uudistumista estävä rakennelma jonka me olemme piskuisena suomena ympärillemme kehittäneet viisi pilkku viisi miljoonaa ihmistä maassa joka elää miljardien ihmisten markkinoilla maailmassa jossa me olemme todellakin piskuinen suomi sen takia meillä ei ole varaa väheksyä ketään eikä kenenkään panosta kaikkia tarvitaan meillä riittää maailmassamme haasteita ei pelkästään ikääntyminen ikäluokkien pieneneminen vaan digitalisaatio globalisaatio eli maailmallistuminen robotisaatio ilmastonmuutos ne kaikki haastavat omalla tavallaan meidän maatamme samalla tavalla kuin muita alueita ravinnontuotantoa työn tekemisen mallia sitä kautta myöskin elinikäisen oppimisen mahdollisuutta koulutuksemme rakenteita palvelujärjestelmämme rakenteita ja mitä kaikkea se murros tuokaan tullessaan se tuo tullessaan sen että meidän on kyettävä entistä syvempään ja vahvempaan yhteistyöhön ja kun me pohdimme sitä mistä tämän maailman ajassa voisi syntyä uutta työtä ja niin toivon että jokainen meistä haastaisi itsessään sen ajattelun että vettä tulee hanasta ruokaa marketista ja sähköä pistorasiasta ja miettisi kuinka monella alueella maailmassa tapahtuu niin hyvin kuin meillä suomessa ja niin että asiat toimivat miten me voisimme vastata ruokahuoltokysymyksiin juomavesihaasteisiin energiapolitiikkaan uusiin polttoaineisiin kehittää mahdollisimman paljon uusia tuotteita joilla tarjottaisiin elämän edellytyksiä niin kotimaassa suomessa kuin myöskin ulkomailla asiat lähtevät pitkälti perusasioista ainakin niin kauan kun emme opi elämään ilman vettä ja ravintoa mutta kuinka vaikeaa sen asian hyväksyminen ja ymmärtäminen on silloin kun ne perusasiat ovat meille itsestäänselvyyksiä omatkin itsestäänselvyydet haastaa ainakin ennemmin kuin se omakin kaivo kuivuu pihamaalla no kun me mietimme kaikkea sitä mitä tänäkin päivänä olemme kuulleet aika monesta suusta on haastettu esimerkiksi polttoaineverotukseen liittyviä kysymyksiä niin minä haastaisin meidät kaikki miettimään miten suomalainen teollisuus suomalainen koulutusmaailma tuotekehitys voisivatkaan viedä eteenpäin synteettisten polttoaineiden mahdollisuutta jolloin me toisimme kokonaan uudenlaisen ratkaisun koko fossiilimaailman polttoainekuvioon hiilidioksidista savukaasuista lähtien kaikki hyötykäyttöön suljettu hiilidioksidikierto se voi olla ufoasia tässä eduskuntasalissa tänään mutta toivottavasti ei enää muutaman vuoden päästä että me ymmärrämme että mikään ei ole jätettä hyödynnettävää kaikesta voi syntyä uusia mahdollisuuksia ja suomalaiset voivat olla osa ratkaisua väistämättä kun tämän päivän keskustelua on tuossa kuunnellut tuntuu että me olemme täällä eduskunnassa enemmän osa ongelmaa kuin osa ratkaisua ja sen takia toivon että niin itse kuin rakkaat kollegat tekin katsomme kaikki yhdessä peiliin ja mietimme voiko niistä meidän elämämme itsestäänselvyyksistä itse asiassa syntyä sitä uutta elinvoimaa uutta elinkeinopolitiikkaa uutta koulutuspolitiikkaa uusia ratkaisuja joilla me synnytämme uutta työtä niin maakuntiin kuin kaupunkeihinkin

siitä olemmeko me niin pieni että meillä ei ole mahdollisuuksia kehittää uusia isoja juttuja jotka menevät maailmalla kaupaksi eli ehkä kainuulaiselta voisi odottaa että painetaan pojat ja tytöt leuka rintaan naiset ja miehet ei saa ketään tietenkään pojitella eikä tytötellä mutta ei paineta leukaa rintaan vaan nostetaan se leuka sen verran ylös ettei vesisateella hukuta ja häntä pystyyn ja katsotaan niitä uusia mahdollisuuksia kaikkia niitä myöskin vanhoihin asioihin pohjautuvia jotka ovat meille peruselämän edellytyksiä siitä syntyy tulevaisuuden suomi ja myöskin niitä uusia työpaikkoja kiitos

arvoisa puhemies ja kiitos edustaja kyllönen inspiroivasta puheesta

uskon että kaikki täällä salissa välittävät taloudesta ja kaikki välittävät työllisyydestä keskustelemme nyt välikysymyksestä joka jätettiin kun hallitus oli toiminut runsaat kolme kuukautta elämme edellisen hallituksen budjettia joka muuten tehtiin paremmassa suhdanteessa yksi pilkku seitsemän miljardia alijäämäiseksi ja tämä hallitus ei ole vielä jättänyt omaa budjettiesitystään eduskunnalle mutta taloudesta ja työllisyydestä on hyvä puhua siitä huolimatta saimme eilen kuulla heikkoja uutisia syntyvyydestä suomi on demografisten haasteiden edessä meillä on vanheneva väestö ja yhä vähemmän lapsia syrjäytyminen ja eriarvoistuminen ovat todellisia ongelmia koulutustaso on kääntynyt laskuun ja tiestömme rapautuu iso osa yrityksistämme kärsii työvoimapulasta investointiaste on matala matala ja nuoret ovat syystäkin huolissaan siitä miltä maapallomme näyttää heidän ollessaan aikuisiässä

arvoisa puhemies nämä ovat meidän haasteemme ja tämä hallitus tarttuu niihin me teemme koulutuksen se on koulutuslupaus joka pitää tämä hallitus tekee huomattavia lisäpanostuksia kaikilla asteilla ja palautamme subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen teemme vanhempainvapaauudistuksen joka pitkälti vastaa sitä mallia jota tasa arvojärjestöt pitkään ovat ajaneet tämä helpottaa perheiden arkea se parantaa naisten työmarkkina asemaa ja madaltaa sen kautta välillisesti myös perheen perustamisen kynnystä

tämä hallitus että yritykset osaavat valtiota paremmin päättää kenet palkkaavat ja helpottaa sen takia ulkomaisen työvoiman palkkausta me näemme myös että meidän ei tule edes vihjaista täällä tutkinnan suorittaneelle ulkomaalaiselle että hän ei ole tervetullut tänne jäämään se olisi jo kansantaloudellisesti järjenvastaista siksi opiskeluoleskelulupaan tulee automaattinen pidennys opiskelijan valmistuttua nämä ovat muutoksia joita oppositio toki saattaa vastustaa mutta joita kansantalous ja yrityksemme kannattavat tämä hallitus suhtautuu ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun kunnianhimoisesti tästä ei ole epäilystä kaikkia toimia ei vielä tästä budjetista löydy mutta suunta ja yhteinen tahto on selvä ja se joka sanoo että ilmastotoimet heikentävät työllisyyttä ei ole kuunnellut yrityksiämme he kaipaavat selkeää tiekarttaa ja sellainen heillä tulee olemaan kyllä kaikkia toimia ei tässä budjetissa ole ole ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen ratkaistu mutta olkaa huoleti oppositio lisää toimia tulee kokoomus kaipaa konkreettisia työllisyystoimia iso osa teidän varsin hyvästä listastanne on suuressa ristiriidassa edellisen hallituksen toimien kanssa iso osa taas löytyy tästä hallitusohjelmasta toivottavasti kiitosta ja tukea siis tulee vaikka se tänään ehkä jää uupumaan koska me edistämme paikallista sopimista kuten hallitusohjelma linjaa helpotamme yritysten investointeja parannamme teollisuuden kilpailukykyä kehitämme vientiväyliä muutamia esimerkkejä mainitakseni on totta että tämä hallitus ei voi odottaa vetoapua suhdanteista se tarkoittaa että meidän pitää tehdä lujasti töitä saavuttaaksemme tavoitteemme tavoitteemme joiden luulen olevan yhteisiä

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajakollegat ihan ensin kannatan perussuomalaisten ville tavion tekemää epäluottamuslausetta arvoisa puhemies perussuomalaisten mielestä meidän pitää pystyä nykyistä paremmin priorisoimaan mihin me käytämme julkisia varoja suhdannenäkymien heikentyessä kotimaisen kysynnän ja investointien ylläpito on nousemassa entistäkin tärkeämmäksi työpaikkojen luominen ja syntyminen on yhteinen tahtotilamme työtä kiitos sisäinen sisäinen oikeudenmukaisuus on sitä että suomi on maa jonka jokainen suomalainen voi kokea olevan juuri hänen asiallaan sellaisessa suomessa on yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä me tarvitsemme perussuomalaiset nostavat esiin sinivalkoisen työllisyyspolitiikan sinivalkoinen työllisyyspolitiikka on sitä jossa kotimaan työttömät ja pätkätyöllistetyt saavat töitä ennen laajamittaista ulkomaalaisen työvoiman maahantuontia suomalaiset työntekijät ensin meidän tulee myös saada varmuus siitä että suomalaisten palkkoja ei aleta polkemaan sillä että työmarkkinoille ollaan tuomassa ulkomaalaista työvoimaa palkka jolla ei toimeen ei ole kenenkään etu se lisää eriarvoisuutta syrjäyttää ja nöyryyttää suomityttö ja suomipoika ovat palkkansa ja työpaikkansa ansainneet ei lähetetä heitä siis kotiin vaan luodaan heille tämä on parasta kestävää kehitystä olemme riemuinneet täällä muun muassa rauman telakan uusista laivatilauksista tilaukset ovat pitkän linjan neuvottelujen tulos samoin haminan googlen panostukset toivomme että työpaikkoja tulee auki että niitä tulee suomalaisille ja että myös meiltä löytyy sitä osaamista mikäli ei tarvitsemme uutta koulutuspolitiikkaa koulutetaan hitsareita levyseppiä rakentajia koodareita jaetaan suomalaista osaamista otetaan mukaan myös kaikki ikääntyneet työntekijät käytetään kaikki hiljainen tieto hyväksi arvoisa puhemies valtiosihteeri hetemäki totesi että ikääntyneiden työntekijöiden hyvinvointia ja jopa muistisairauksien tulevaisuudessa edistää parhaiten työ tulo ja työterveyshuolto miten hallitus ihan oikeasti tukee sitä että myös yli viisikymmentä vuotiaat ovat haluttuja työpaikoille ikärasismi on valitettavasti totta suomessa elinkeinoelämän keskusliitto selvitti noin vuosi sitten että joka viides työnhakija on kokenut ikärasismia ja vain yhdeksänkymmentä prosenttia heistä kertoo tästä asiasta asiaa hävetään mutta mikä häpeä on vanheta arvoisa puhemies kolmekymmentä ja neljäkymmentä luvun ihmiset ovat kokeneet kovia on synnytty köyhään suomeen on koettu sota jouduttu sotaorvoiksi lähdetty rakentamaan suomea ja jokainen kynnelle kykenevä pienet tytöt ja pojat on joutunut raskaisiin töihin niin kotirintamalla kuin jälleenrakennuksen aikana siitä eteenpäin näillä kolmekymmentä ja neljäkymmentä luvun ihmisillä on ollut vain työtä työtä ja työtä ja sitä on riittänyt kolmekymmentä ja neljäkymmentä luvun lapset ovat rakentaneet meille hyvinvoinnin jonka hedelmistä me olemme saaneet nauttia ja olemme voineet jakaa sitä myös muualle maailmalle nyt kun he ovat vanhoja mitä me tarjoamme heille kylmiä lounaita toteutumattomia haavahoitoja pesuhetkiä jotka eivät toteudu märkää vaippaa odottamista yksinäisyyttä ja hiljaisuutta kotihoidon piirissä hyvin pientä toimeentuloa vanhustenhoito on kriisissä ja me saamme hävetä sitä kaikki siksikin puhe vanhustenhoidon parantamisesta on äärettömän tärkeää mutta puheet ovat puheita vain teot ratkaisevat hallituksen talouspolitiikka on unohtanut vanhukset juuri nuo kolmekymmentä ja neljäkymmentä luvuilla syntyneet suomemme rakentajat joukossa on edelleen myös sotiemme veteraaneja hallitus on luvannut vanhuksille heidän hoitajilleen ja omaisilleen paljon mutta ei kohdenna kuitenkaan riittävästi rahaa muun muassa nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksen saamiseksi tai hoivatakuun viikossa lääkärille pääsemiseksi toivoisinkin selkeitä vastauksia hallitukselta siitä millaisen hoitajamitoitusesityksen he tuovat olen ymmärtänyt näin että siellä kummittelee edelleenkin tuo vain nolla pilkku viiden hoitajamitoitus ja me tiedämme kaikki että se ei ole riittävästi

arvoisa puhemies mihin ihmeen matematiikkaan hallituksen työllisyyspolitiikka perustuu koko hallitusohjelman rahoitus nojaa seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen mutta hallituksen työllisyyskeinot ovat edelleen puheiden tasolla julkisen talouden pitäisi olla tasapainossa mutta velka sen kuin kasvaa kaikkein käsittämättömintä on se että hallitus omin toimin aikoo heikentää työnteon kannattavuutta ja työllisyyttä hallitus on siirtämässä suomea työn maailmasta tulonsiirtojen maailmaan siltä vaikuttaa nostan esille erityisesti hallituksen sallimat kiristykset työn verotukseen työn verotus on jo valmiiksi suomessa korkea se ei kannusta vaan lannistaa toimeliaita työtä tekeviä ja ahkeria suomalaisia tulotasosta riippumatta ahkeria kyllä kyllä niitä ahkeria suomalaisia jotka elättävät itsensä omalla

sieltä vasemmalta kuuluu välihuutoja miten täällä voidaan piikitellä ahkerille

jotka olitte aikoinaan työväenpuolue ahkeruus ole enää hyve jo on aikoihin eletty on ollut hyvin hämmentävää että työtä tekevien ahkerien suomalaisten puolustamista on pidetty täällä ongelmallisena sttk teki taannoin kansalaistutkimuksen jonka mukaan reilu kolmannes kertoi rajoittaneensa työntekoa lisätulojen kireämmän verotuksen vuoksi samasta kertoo akavan viime vuoden kysely puolet vastaajista koki etteivät he ole osittain tai ollenkaan kiinnostuneita nykyistä vastuullisemmista työtehtävistä sillä työtaakan kasvaessa ansiot eivät verotuksen vuoksi kasva tarpeeksi työn verotuksen ydinongelma on juurikin tämä rajavero siis vero joka pitää maksaa lisätienesteistä veroteoriassa rajaveron katsotaan kuvaavan sitä kuinka kannustava verotus on miten se kannustaa työntekoon ymmärtää jokainen arkijärjellä jos työtä ei kannata tehdä verotuksen vuoksi sitä ei tehdä ihmiset osaavat kyllä laskea kannattaako työ ei ole mitään järkeä siinä että jos kaksituhattaviisisataa euroa kuussa bruttopalkkaa saava hoitaja tai varastomies haluaa ottaa lisävuoroja hänelle jää käteen tienaamastaan lisäeurosta alle viisikymmentäviisi senttiä siis työtä tekevä suomalainen maksaa veroja lisätyönsä hedelmistä lähes puolet moni opettaja insinööri ja asiantuntija joutuu maksamaan lisäansioista tuloveroa yli puolet tämä on järjetöntä se ei kannusta työntekoon nyt hallitus on nostamassa ahkerien suomalaisten verotusta entisestään veronmaksajien laskelmien mukaan sivukulujen nousun vuoksi palkansaajien verotus kiristyy kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla nämä laskelmat ovat täysin validit valtiovarainministeri lintilä on tuossa tunnustanut että kyllä sivukulut nousevat se tarkoittaa siis suomeksi että työn verotus kiristyy samasta palkasta jää ensi vuonna vähemmän käteen te hyvä hallitus ette pääse tätä tosiasiaa pakoon se kahdensadan miljoonan euron veronkevennys jota te mainostatte ei riitä työn verotus kiristyy silti kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla veronmaksajien mukaan kahden keskituloisen kahden keskituloisen taloudessa tämä tarkoittaa kolmensadankahdenkymmenen euron lisälaskua vuodessa siis lisälaskua työnteosta ja te mainostatte täällä että verotus kevenee sellainen veronkevennys että lisälaskua työnteosta tulee kolmesataakaksikymmentä euroa vuodessa tällä teidän retoriikallanne kevennyksistä ei makseta laskuja se ei lämmitä sitä ihmistä joka elättää itsensä työllä arvoisa puhemies erityisen haitallista ahkerien suomelle on se että että sille joka valitsee jäädä kotiin saattaa jäädä nykyisin enemmän käteen kuin sille joka joka aamu tarpoo tarpoo itsensä loskan läpi töihin tämä kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa tuotiin osuvasti esille muun muassa tulonsiirtojärjestelmän vuoksi työn vastaanottaminen kannattavasti voi edellyttää yksilön kohdalla vähintään kahdentuhannenkuudensadan euron kuukausipalkkaa kaiken työn pitäisi kannattaa systeemi on kestämätön työllisyyden kannalta se on myös epäoikeudenmukainen niitä kohtaan jotka valitsevat nousta joka aamu sinne töihin on aivan välttämätön katsotaan lopuksi sosiaalidemokraattien johtamaan kansankoti ruotsiin ruotsissa keskituloisen verotus on viisi prosenttiyksikköä suomea alempi työhön kannustetaan onpa ruotsissa nähty jopa sellainenkin ihme että korkeampiin ansiotuloihin kohdistuva raippavero värnskatt poistetaan sosiaalidemokraattien johdolla ja perustelu on se että verotulot eivät vähene koska ihmiset lisäävät työntekoa arvoisa puhemies tällaista on ahkeruuden matematiikka hallituksen matematiikka ei ole ahkeruuden matematiikkaa välikysymys on perusteltu kiitos
muistutan vielä että puheenvuorojen aikaraja yhdessä sovittu on viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies

siksi puututtava on aloitettava sieltä missä tarve on huutavin budjettiesityksen parannukset yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiin sekä opintotuen huoltajakorotukseen ovatkin tervetulleita askeleita parempaan suuntaan vaikka äsken esimerkiksi kokoomuksen edustaja vestman tätä voimakkaasti vastusti tätä tulonsiirtojen vahvistamiseksi ja antamalla ymmärtää että tämä olisi jollain lailla pois työllisyyden edistämisestä niin tämähän ei ollenkaan pidä paikkaansa sillä investoinnit lapsiin ja perheisiin edustaja vestman ovat pitkällä aikavälillä satsauksia myös työllisyyteen ja kestävään julkiseen talouteen samalla tavalla kuin panostukset koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen näitä konkreettisia tekoja on hallituksen budjettiesityksessä muuten enemmän kuin pitkään aikaan edustaja mäkelälle totean valitettavasti hän enää paikalla että tämä hallitus myös panostaa merkittävästi koko suomen elinvoimaan siihen panostetaan nyt enemmän kuin aikoihin tämä näkyy niin liikenneyhteyksiin ja koulutukseen kuin vaikkapa maatalouteen ja poliisin määrärahoihin tehtävissä korotuksissa ihmettelen jos perussuomalaiset eivät pidä näitä välttämättöminä ja eivät tule tukemaan näitä

työllistää pidän erinomaisena että yritysten poistojärjestelmää esitetään joustavoitettavaksi ottamalla käyttöön määräaikainen tuplapoistojen tuplapoistojen mahdollisuus kone ja laiteinvestoinneille kaikilla aloilla myös esitys finnveran takausvaltuuksien korottamisesta on tervetullut annan vahvan tukeni myös aikeille selvittää aineettomiin investointeihin kannustavan tutkimusyhteistyöhön liittyvän ylimääräisen verovähennyksen käyttöönottoa ja kiirehdin hallitusta asian edistämisessä nämä kaikki ovat konkreettisia toimia jotka rohkaisevat yrittäjiä ja yrityksiä yhteisen kakun kasvattamiseen arvoisa puhemies hallituksen työllisyystavoite on kunnianhimoinen mutta siitä ei todellakaan ole varaa antaa tuumaakaan periksi työpaikkojen synnyttämiseen on kannustettava paikallista sopimista lisättävä työmarkkinoiden kohtaanto ongelmaa ratkottava ja työttömyysjaksoja lyhennettävä jälkimmäiseen liittyen on hyvä tiedostaa että jo viikon lyhennys työttömyysjaksoihin tarkoittaa yhteiskunnan tasolla jopa kahtatoistatuhatta henkilötyövuotta lisää mikä luonnollisesti heijastuisi merkittävällä tavalla julkiseen talouteen ei siis ole vähäpätöisestä asiasta valitettavasti vastaava logiikka toimii myös toisinpäin mahdollinen työttömyysjakson piteneminen on paitsi inhimillisesti surullista myös yhteiskunnallisesti hankalaa sillä vaikutus julkiseen talouteen on välitön tästä syystä työttömyysjaksojen lyhentämiseen tähtäävien toimien etsimisen täytyy jatkossa olla yhteisen tekemisen keskiössä tähän kysymykseen liittyvät myös toimivat työvoimapalvelut siksi hallitus ohjaa lisää voimavaroja te toimistoihin myös palkkatuen käyttöön osoitetaan merkittäviä lisäresursseja kuten on kuultu näidenkään toimien merkitystä ei kannata väheksyä työllistymisen tukemiseen kannattaa nyt käyttää kaikki keinot arvoisa puhemies kokoomus on arvostellut hallitusta riittämättömistä toimista ja vastustanut työmarkkinajärjestöjen kanssa työllisyystyöryhmissä tehtävää yhteistyötä tämä tuntuu kovin erikoiselta miksi laaja alainen yhteistyö ei kelpaa kokoomukselle mitä pahaa on yhdessä tekemisessä mitä väliä sillä on miten vastauksia haetaan ja tavoite saavutetaan eikö tärkeintä ole se että saadaan työllisyys nousuun kannustankin työllisyysryhmiä etsimään ratkaisuja rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tässä hengessä annan hallitukselle tukeni ja rohkaisen viemään nyt tehtyjä esityksiä ripeästi eteenpäin ja etsimään samalla aktiivisesti koko ajan myös uusia toimia kasvun tukemiseksi ja työllisyyden edistämiseksi tavoitteista tinkimättä

arvoisa puhemies kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä

nykyisellä eliniänodotteella tämän päivän lapset ja nuoret ovat elossa vielä sillä lauluissakin kuvatulla kaksituhattakahdeksankymmentä luvulla johon tämän päivän politiikalla on lähtemätön vaikutus me päätämme miltä lasten tulevaisuus näyttää ja siksi meillä on erityinen vastuu katsoa pitkälle siinä kohtaa mennään tosi pahasti päin puuta jos lapsilta ja nuorilta viedään hyvän elämän perusedellytykset lyhyen aikavälin talouden hyödyn takia tällä hetkellä me olemme todellakin juoksemassa päin puuta jos suuntaa ei käännetä niin minun vanhempieni sukupolvi jää tämän maan koulutetuimmaksi suuntaa on siis todella käännettävä kiireellisesti ja siihen tämä hallitus ryhtyy me nostamme suomalaisten koulutustasoa ja takaamme jokaiselle vähintään toisen asteen näin nostetaan tuhansia suomalaisia työmarkkinoille pidemmällä aikavälillä koulutus näkyy nimittäin suoraan työllisyydessä vain peruskoulun käyneistä alle puolet ovat työllistyneet siinä missä korkeakoulutetuista peräti neljä viidesosaa on töissä kuten kaikki tiedämme niin työelämässä ja ylipäätään nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa pärjääminen vaatii yhä korkeampaa osaamista ja osaamisen jatkuvaa päivittämistä mitä siis on syytä tehdä tarvitaan nopeita toimia tarvitaan täydennyskoulutusta ja yhä vahvempia työllisyyspalveluita tämän päivän työttömille me lienemme varmaan kaikki yhtä mieltä siitä että juuri tällaiset vahvat palvelut ovat esimerkiksi tanskan mallin kiistaton vahvuus tarvitaan myös selkeä ja riittävän elintason takaava sosiaaliturva köyhyys ei aktivoi vaan lannistaa ja toimeentulotuki on tämän maan pahin kannustinloukku köyhät ovat tällä hetkellä ainoa ihmisryhmä se paljon puhuttu rajavero saattaa ylittää jopa sadan prosentin rajan siis ansaittu euro vähentää ihmisen toimeentuloa perustulo takaa että työnteko kannattaa aina ja siksi tämä hallitus jatkaa parhaan sosiaaliturvamallin hiomista kokeilujen pohjalta mutta näiden välittömästi vaikuttavien toimien lisäksi tarvitaan todellakin rohkeutta katsoa pidemmälle tarvitaan rohkeutta panostaa ihmisiin myös silloin kun panostusten hyödyt eivät näy huomenna vaan vasta myöhemmin tämän päivän lasten kasvaessa osaaviksi ahkeriksi ja hyvinvoiviksi kansalaisiksi

esimerkiksi varhaiskasvatukseen panostaminen oecdn arvion mukaan euro varhaiskasvatukseen poikii peräti seitsemän euroa yhteiskunnalle tulevaisuudessa näitä tuottoja ei voi kuitenkaan odottaa ensi vuonna nämä eivät näy ekonomistien arvioissa vuoden kaksituhattakaksikymmentä tasosta vaan pitää malttaa odottaa lasten kasvua siitä huolimatta tällaisissa panostuksissa ei ole suinkaan kyse tuhlailusta vaan nimenomaan kestävämmän yhteiskunnan rakentamisesta ja työllisyyteen panostamisesta tehokkaasti katsoen

ylihuomiseen asti lopuksi tahdon muistuttaa että valitettavasti kaikki nämä suuretkin toimet jäävät näpertelyksi jos me emme pysty hidastamaan ilmastonmuutosta sillä ilman ilmastoa meillä ei ole mitään vaikka tähän ei uskoisi niin riittää että katsoo ympärilleen ilmastonmuutos muuttaa talousjärjestelmää jo nyt jo nyt jopa yhdysvaltain kovimmat kapitalistit vetävät rahojaan pois saastuttajilta kansainvälinen talous on siis murroksessa ja me voimme valita mukana vai jäädäänkö jälkeen ilmastotoimissa tämän hallituksen valinta on selkeä me uudistamme koko verojärjestelmän ja käymme läpi etenkin yritystuet tarkalla kammalla nyt päätetyt uudistukset ovat hyvä alku mutta ne ovat todella vasta alku töitä on paljon tehtävänä sillä työ ja elinkeinoministeriön keväällä kaksituhattaseitsemäntoista julkistaman arvion mukaan vain noin yksi kymmenesosa yritystukien massiivisesta neljän miljardin euron potista todella uudistaa taloutta ja luo uusia työpaikkoja meillä on on siis valtavasti miljardikaupalla tyhjäkäyntiä ja nyt jos koskaan on aika valjastaa ne tehottomat miljardit maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion rakentamiseen

muutos ei tapahdu nopeasti hätäisesti tai ilmaiseksi mutta silti se on tehtävä ja tämän vastuun hallitus ottaa äärimmäisen vakavasti kolmessa kuukaudessa ei tule valmista mutta hyvät ensiaskeleet on otettu ja tällä tiellä meidän on jatkettava jotta tulevat sukupolvet elävät ja voivat hyvin vielä kaksituhattakahdeksankymmentä luvulla se on meidän suurin ja tärkein vastuumme kiitos

arvoisa rouva puhemies käsittelemme nyt kokoomuksen ja liike nytin jättämää välikysymystä työllisyyspolitiikasta välikysymyksen kaksi ensimmäistä lausetta kuuluu
vahva valtiontalous on köyhän paras turva lyhytnäköinen yli varojen eläminen kaatuu ennen kaikkea niiden suomalaisten niskaan jotka ovat eniten yhteiskunnan palveluiden ja tulonsiirtojen varassa jo nämä kaksi lausetta kertovat oikeastaan siitä ideologisesta ajattelusta joka on kokoomuksen ja sen sivuverson liike nytin ajattelussa kukaan meistä ei täällä varmasti väitä vastaan etteikö vahva valtiontalous olisi köyhän paras turva ei ei ainakaan silloin jos se mahdollistaa ihmisarvoisen elämän kaikille niille jotka työttömyyden sairauden syrjäytymisen vuoksi ovat avun tarpeessa sitä kautta haluavat nähdä huomisen tässä yhteydessä ei saisi vanhoja muistella mutta kun se on niin lähihistoriaa on pakko katsoa hieman taaksepäin edellinen hallitus leikkasi vahvistaakseen valtiontaloutta suomalaiset kokivat lapsilisien leikkaukset kotihoidon tukea tukea pienennettiin elatustuki pieneni työttömän ansio osa ja turva yleensäkin laski kansaneläke väheni opintorahaa opintorahaa vähennettiin ja kikyn kautta muutkin julkisella puolella olevien työntekijöiden ansiot laskivat lomarahaleikkausten myötä

nyt välikysymyksen allekirjoittajat pyrkivät kertomaan toimineensa viime kaudella kuin sherwoodin metsän robin hood vähäväkisten ystävänä joka leikkasi heiltä jotka eniten tarvitsevat tämä hallitus ei tee sitä vaan haluaa muuttaa suuntaa eduskuntavaaleissa annettiin valtakirja tälle hallitukselle muuttaa se suunta mikä oli viime vaalikaudella haluamme tuloerojen kaventuvan ja toistamistaan toistamme seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista tulotaso paranee tämän vaalikauden aikana emme voi olla varmoja kaikesta siitä mitä olemme suunnitelleet koska on kulunut kolme kuukautta olemme kuitenkin sitoutuneet niihin päätöksiin joilla haluamme toteuttaa seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen on nyt vaikeampaa kuin oli viime kaudella kun talouskasvua ja työllisyyttä kuitenkin kasvavassa kansantaloudessa pystyttiin hoitamaan emme voi kiistää sitä tosiasiaa etteikö todellakin viime hallituskaudella pystytty valtiontaloutta kohentamaan

eikä se ole meidän syytä eikä meidän tarvitse sitä kiistää eikä muuksi muuttaa me elämme nyt kuitenkin työllisyyskehityksen kanssa hieman erilaisessa tilanteessa nyt meillä on se kova ydin joka meidän pitää mahdollistaa työelämän piiriin niille joilla on osaamista meidän pitää mahdollistaa työhön siirtyminen meidän pitää mahdollistaa osaamisvajetta siirtyminen työelämään meidän pitää kuntouttaa niitä ihmisiä joilla ei ole työkykyisyyttä minun mielestäni arvoisa puhemies tämä hallitus tekee ministeri harakan toimien osalta hyvää työtä voisin sanoa että me olemme tänään kuulleet että liitteessä olisi kuudentoista kokoomuksen esitystä jotka ovat parempia olisin halunnut että ne olisi rohkeasti osattu kirjoittaa myös välikysymyksen tekstiin mutta toki se olisi ollut varmaan harmillista kun se olisi ollut sen toistamista mitä hallitusohjelmassa on jo

arvoisa rouva puhemies heti aluksi haluan korjata

väärinkäsityksen tai ymmärryksen edustaja orvon ja minun välillä ja joka koski työpajatoimintaa haluan sanoa sen että viime hallituskaudella hallitus valmisteli lainsäädäntöä joka olisi estänyt kunnallisten ja kuntasidonnaisten työpajojen palvelutuotannon sen takia että näillä kunnallisilla ja kuntasidonnaisilla palvelutuottajilla ei ollut mahdollisuutta tuottaa sosiaalista kuntoutusta eikä muitakaan palveluita kahdestasadastaseitsemästäkymmenestäviidestä työpajasta kahdeksankymmentä prosenttia oli kunnallisia tai ja tästä syystä

jos tämä lainsäädäntö olisi mennyt läpi se olisi käytännössä tarkoittanut sitä että lähestulkoon koko työpajakenttä suomesta olisi joutunut lopettamaan toimintansa ainoastaan

olisi yritystoimintana mahdollistunut tämä toiminta keskustelin ministeri orvon kanssa viime kaudella pariin otteeseen asiasta mutta asia ei edennyt eteenpäin

puhemies

nyt asiaan pidetään kaikki mukana jos hallitusohjelman ja vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvion voisi tiivistää yhteen lauseeseen se voisi olla tämä pidetään kaikki mukana suomalaisilla menee tutkimusten mukaan keskimäärin hyvin me olemme maailman onnellisin kansa asumme hyvinvointivaltiossa jonka tavoitteena on luoda hyvinvointia osaamista ja työtä kansalaisilleen suuri ongelmamme kuitenkin on että samanaikaisesti suomessa on ihmisiä joiden elämäntilanne näyttää todella vaikealta uskoa tähän päivään ja tulevaisuuteen ei ole elämänhallinta on vaikeaa toimeentulo ei riitä edes perustarpeisiin kuten ruokaan asumiseen vaatteisiin tai lääkkeisiin nykyisellään toimeentulotukilakikaan ei vastaa enää riittävästi yksilöllisiin vaikeuksiin tästä syystä rinteen hallituksen politiikan suunta ja toimenpidevalinnat ovat muuttuneet meille tärkeää on ettei ketään jätetä ja kaikki pidetään mukana rinteen hallitus uskoo ihmisiin ja toteuttaa toimenpiteitä joiden vaikutus kantaa pitkälle tulevaisuuteen arvoisa puhemies meistä neljä viidestä kuuluu siihen osaan hyvinvointivaltiotamme kansaamme jolla menee hyvin se osa pysyy mukana mutta joka viides jää koko ajan kauemmaksi muista nämä ihmiset eivät koe kuuluvansa hyvinvointivaltion hyvinvoivaan osaan viime kaudella hallituksen eli kokoomuksen tekemät leikkaukset koulutukseen kohdistuva aktiivimalli eli keppiä työttömille ja eri indeksien jäädytykset kasvattivat eriarvoisuutta ja kasvattivat kuilua hyväosaisten ja heikko osaisten välillä tutkimusten mukaan kun valtio johtaa talouttaan tärkeimpänä tavoitteenaan kasvun ja työllisyyden edistäminen unohtaen muut rinnakkaistavoitteet kuten viime kaudella tehtiin kasvaa yhteiskunnan eriarvoistuminen kuilu niiden kahdeksankymmenen prosentin välillä joilla menee hyvin ja loppujen kahdenkymmenen prosentin välillä kasvaa valtiovarainministeriön kansliapäällikkö hetemäki totesi vahvasti viime viikonloppuna haastattelussaan että työttömät tarvitsevat lisää palveluita ja palkkatukea tämän lisäksi hetemäki näkee että työuran loppupäässä meillä tulisi olla enemmän erilaisia ratkaisuja joilla tuettaisiin esimerkiksi osa aikaista työllisyyttä myös muun muassa että meillä olisi yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä enemmän töissä jos ikääntyvien työllisyysaste olisi sama kuin ruotsissa myönteinen vaikutus olisi kaksi pilkku viisi miljardia euroa julkisen talouden jäämään
muissa pohjoismaissa työllisyys on paremmalla tasolla koska niissä panostetaan palkkatukeen ja muihin palveluihin esimerkiksi ruotsissa

on nelinkertainen verrattuna suomeen bruttokansantuotetta mitattaessa arvoisa puhemies puhemies kokoomus kritisoi juuri näitä toimia mutta hetemäen esittämät toimet ovat juuri niitä hallituksen työllisyyspolitiikan ja ensi vuoden budjetin keskiössä olevia työllisyyskeinoja rinteen hallituksen tärkeänä tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä ja kasvua mutta se tehdään siten että jokainen on osallisena mukana tekemässä tätä tavoitetta ketään ei jätetä päinvastoin kuin viime kaudella kokoomuksen johdolla tehtiin

arvoisa rouva puhemies pääministeri antti rinne pisti a talkissa yhdeksästoista yhdeksästoista yhdeksättä päänsä pantiksi sille että hallitus on päättänyt ensi elokuussa siis vajaan vuoden päästä kolmestakymmenestätuhannesta työpaikasta

niihin ongelmiin ratkaisuja tietenkin pitää olla empaattinen ja ymmärtää mistä on kyse mutta ongelmia ei pidä jakaa ne pitää ratkaista tarpeista lähtien hallituksen toimenpidelistassa ei puututa ongelmien ytimeen se ei auta työttömiä luomalla uusia työpaikkoja pysyviä työpaikkoja se auta suomea talouden tasapainottamisessa kalliiksi sympatia sen sijaan tulee kuten budjettiesitys osoittaa

mutta aloittaa urakkansa lisäämällä julkista velkaa viimeksi tänään sixten korkman peräänkuulutti helsingin sanomissa finanssipoliittista elvyttämistä toteutuneen kehityksen valossa voi kuitenkin kysyä kuinka paljon niitä julkisia menoja pitäisi avotalouksissa kasvattaa että sillä olisi positiivinen vaikutus kaksituhatta luvulla valtionhallinnon ja yksityistalouksien velat ovat yli kaksinkertaistuneet ja paikallishallinnon eli kuntien velka on yli nelinkertaistunut silti tuotanto on kasvanut prosenttia yksityistalouksien käytettävissä oleva raha kolmekymmentäviisi prosenttia ja bruttokansantuote kuusikymmentä prosenttia taloutta ja työllisyyttä on tuettu sekä yksityisellä että julkisella rahalla velkarahalla yllin kyllin vaikutukset ovat olleet varsin vaatimattomat lisää samaa ei enää toimi julkisin varoin rahoitettavan toiminnan osuus kaikesta toimeliaisuudesta kasvaa siis koko ajan kunnat ja kuntayhtymät niin kuin tuossa aikaisemmin totesin velkaantuvat noin kolme miljardia joka vuosi kuntataloudessa vuodesta yhdeksäntoista on tulossa ehkä kaikkien aikojen surkein hallituksen lupaus julkisen talouden tasapainottamisesta sisältää myös tämän nimenomaisen kuntatalouden arvoisa rouva puhemies parasta työllisyyspolitiikkaa on elinkeinopolitiikka työpaikkakehitys ja julkinen talous ovat riippuvaisia yrityksistä ja viennistä vientikykyä ja yritysten toimintaedellytyksiä tulee siis varjella ja parantaa kaikin keinoin suomen keskeinen kilpailukykyhaitta työllisyyden este ja kansalaisten ostovoiman jarru on valtava verokiila lisäksi mitä velkaisempia kansa ja ja julkinen talous ovat sitä tehottomammiksi ja finanssipoliittiset toimet käyvät siitä kaksituhatta luvun toteutunut kehitys on kiistämätön näyte hallituksen valitsema politiikka tulee kasvattamaan edelleen sekä verokiilaa että velkaantumista suomi ei pelastu sillä että työllisyysaste nostetaan seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin julkisin varoin suomen avoimia työpaikkoja ei myöskään täytetä osaamiseltaan puutteellisilla maahanmuuttajilla ja nytkin yritysten sanoma on ettei ammattiin valmistuvilla ole riittävää osaamista ja muita työelämävalmiuksia matalapalkka alat suomessa eivät elätä eivätkä houkuttele osaajia onkin merkille pantavaa miten vähän suomeen tulee osaavaa työvoimaa eu alueelta syy tähänkin on verokiila ja sen myötä palkan heikko ostovoima hallitusten oli siellä kuka tahansa tulisi pyrkiä kaikin keinoin verokiilan pienentämiseen ja kansalaisiin kohdistuvan kustannustason laskemiseen vaikka jotain on jo tehtykin on julkisen talouden tuottavuustalkoissa siirryttävä sipsuttelusta harppailuihin samalla verokiila ja kestävyysvaje pienenevät ja koulutettua kotimaista työvoimaa vapautuu yksityissektorin tarpeisiin arvoisa rouva puhemies me emme tee elokuussa kaksituhattakaksikymmentä mitään pääministeri rinteen pantiksi antamalla päällä me sen sijaan edellytämme että hän käyttää sitä hallitusohjelman muuttamiseen parhaillaan kehittymässä olevaan hyytävään tilanteeseen sopivaksi

kannatan edustaja tavion esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa rouva puhemies aivan ensiksi minun on korjattava edustaja lulun niin monet väärät väittämät ja ristiriitaisuudet

kohdassa ei olisi todellisia keinoja esimerkiksi siihen että yrityselämä lähtisi nousuun meidän hallitusohjelmamme lähtee nimenomaan siitä että että lisäämme investointeja ja itse esimerkiksi kestävän biotalouden edustajana nautin niistä linjauksista joilla uskon että luonnonvarojen kestävällä käytöllä saamme lisää työtä samoin kuin kiertotaloudella

parantavat heikompiosaisten asemaa peruisitte kun niitä menolisäyksiä ei saisi olla

mitä tulee siihen nouseeko ostovoima niin siitä on julkiset laskelmat että ostovoima nousee seitsemälläkymmenellä prosentilla joten ei pidä tätäkään asiaa vääristää pienituloisilla nimenomaan se verotus kevenee joten kannusteet työhön lähtemiseen paranevat minusta tämä on erittäin hyvää ja tervetullutta politiikkaa kohdasta nostaisin muutamia konkreettisia hyviä töitä esimerkiksi sen että palkkatuen käyttöä uudistetaan itsekin olen kohdannut monia yrittäjiä jotka laput silmillä ovat painaneet töitä he ovat muuten yksinyrittäjiä joista viidelläkymmenellä prosentilla tulotaso jää alle kahdentuhannen euron töitä olisi lisää tarjolla mutta he eivät uskalla ottaa sitä sitä isoa kynnystä se on erittäin byrokraattistakin ollut tähän asti joten uskon että että oikein suuntaamalla tätä palkkatukea tulemme saamaan ensimmäisiä työpaikkoja lisää työvoimapalveluiden kuntakokeilut ovat hyvät koska nytkin jo kunnat vastaavat työmarkkinatuista ja on hienoa että kunnat voivat sitten omalla panoksellaan sitä kunnille tulevaa rahoitusosuutta pienentää ja ja siellä on kannustimet tehdä sitä tointa täysillä

monet monet panostukset joita meillä on siinä kahdennenkymmenennenviidennen kohdan ohjelmassa ovat uusia esimerkiksi tämä suunnattu ohjelma on mielestäni innovatiivinen siihen haluaisin nostaa mielenterveyseläkkeellä olevat henkilöt ministeri harakka hyvin puhui osasta osatyökykyisten sektoreista mitä sinne tehdään mutta mielenterveyseläkkeellä tai ylipäätään työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ihmiset eivät voi päästä takaisin osa aikaeläkkeelle elikkä meillähän järjestelmä toimii niin päin että työelämästä voi päästä osa aikaeläkkeelle mutta sieltä eläkkeeltä ei voi päästä osa aikaiseksi työntekijäksi ja joskus se kynnys vaikka henkilö kokee olevansa tervehtynyt on niin iso että sitä kynnystä ei ja mielestäni tähänkin kannattaisi löytää ratkaisu tässä edustaja kiljunen puhui todella hienosti siitä miten kaikilla ei ole voimavaroja tai osaamista elämänhallintaa jaksamista edes ottaa sitä työtä vastaan monesti siellä voi olla ihan tämmöisiä käytännön ongelmia ei ole vaikkapa ajokorttia ja asutaan vähän harvempaan asutulla seudulla mietin että kun sitä byrokratiaa puretaan niin miksi esimerkiksi työvoimakoulutuksen yhtenä osana ei voisi olla ajokortin hankinta tämäntapaisia konkreettisia asioita voisi vielä nostaa yksi asia mikä itselleni on monesti tullut vastaan on velkaantuneitten ongelma ja siinä pitää löytää ratkaisut siihen että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa esimerkiksi suojaosan poistolla

arvoisa puhemies

kun keskustelemme niistä toimista joilla työllisyyttä parannetaan toivoisin että kaikki lukisivat viime lauantaina helsingin sanomissa olleen valtiovarainministeriön valtiosihteeri hetemäen haastattelun hän totesi siinä että ero suomen ja muiden pohjoismaiden työllisyysasteessa tulee nimenomaan siitä että meidän työvoimapolitiikkamme on erilaista kuin muissa pohjoismaissa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tietoja jos verrataan niin suomessa olisi kaksisataayhdeksänkymmentätuhatta ihmistä enemmän töissä jos työllisyysaste olisi yhtä hyvä kuin ruotsissa helsingin sanomat vertasi tätä siihen että kaksikymmentäkaksituhatta hartwall areenallista ihmistä enemmän olisi suomessa töissä jos työllisyysaste olisi sama kuin ruotsissa ministeri lintilä totesi että avoimia työpaikkoja on ennätysmäärä satayksitoistatuhatta kyse ei ole pelkästään siitä miten luodaan työpaikkoja vaan siitä miten saadaan työpaikkoihin tekijät siinä on kolme avainasiaa ainakin kolme asiaa koulutus työvoimapalvelut ja työperäinen maahanmuutto koulutuksen suhteen hallitus kääntää linjan verrattuna edelliseen hallitukseen edellinen hallitus leikkasi koulutuksesta rinteen hallitus lisää koulutuksen määrärahoja useilla sadoilla miljoonilla pysyvästi joka vuosi sen lisäksi tulevat kertaluontoiset koulutuspanostukset työvoimapalveluista niiden kehittämisestä työllisyyspolitiikan kehittämisestä on pitkä lista yksilöllisemmät palvelut osatyökykyisten palvelujen kehittäminen kuten edustaja viitanen keskustelussa mainitsi tampere on yksi niistä paikkakunnista joilla onnistunut paikallinen kokeilu on saavuttanut hyviä tuloksia palkkatukiprosessin nopeuttaminen ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen yrittäjille ja niin sanotun työttömyysputken alarajan nosto yhdellä vuodella työperäistä maahanmuuttoa helpotetaan muun muassa sillä että tavoitteeksi asetetaan työluvan käsittely yhdessä kuukaudessa no tänään tässä keskustelussa ei ole niin voimakkaasti noussut esille mutta ainakin sosiaalisessa mediassa on näkynyt se että rinteen hallituksen muodostamisen jälkeen myös kokoomus on löytänyt sisäisen ilmastoaktiivinsa se on oikein hyvä asia

on arvosteltu hallitusta muun muassa siitä että turpeen veroa ei olla nostamassa nykyhetken tasosta ensi vuoteen verrattuna no minäkin olisin oikein mielelläni nähnyt että turpeen veroa olisi nostettu jo ensi vuoden budjetissa mutta hallitusohjelma sisältää kuitenkin

hallitus aloitti tämä hallitus on asettanut tavoitteeksi että suomi on maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta tämäkään ei toteudu vielä ensi vuoden budjettiriihen päätöksillä tarvitaan monta asiaa ja niitä on hallitusohjelmassa lueteltu kaiken kaikkiaan myös tämä hallitus tarvitsee aikaa käytännön toimien valmisteluun aivan niin kuin kaikki suomen hallitukset ovat tarvinneet mutta tavoitteenasettelu luo toivoa tulevaisuudesta niin nuorille kuin muillekin

arvoisa rouva puhemies

sain työmarkkinatukea työttömänä ollessani sain kokea silloisen hallituksen tekemät leikkaukset elämässäni vaikka olin varmuudella hyvin aktiivinen työtön työnhakija uskon että monet välikysymyksen allekirjoittaneet edustajat eivät edes tiedä kuinka paljon tämä saamani työmarkkinatuki on kuukaudessa voin kertoa ettei sillä elämää juuri voi suunnitella eteenpäin en toivo kenellekään täällä salissa sitä että joutuu tulemaan toimeen niin pienillä tuloilla vaikka se saattaisi olla monella tavalla avartavaa välikysymyksessä kannetaan siis huolta ennen kaikkea valtiontalouden tilasta olisi kuitenkin suotavaa muistaa ettei suomen valtionvelka ole ja kansainvälisesti mitattuna mitenkään erityisen suuri on hyvä myös muistaa ettei rinteen johtaman hallituksen ensi vuoden budjetti ole poikkeuksellisen alijäämäinen näitä teki edellinenkin hallitus ja vieläpä noususuhdanteissa näihin alijäämäisiin budjetteihin oli keskeisenä syynä ylimitoitetut veronkevennykset jotka kohdistuivat jo ennestään hyvätuloisiin on hyvä myös muistaa että kokoomus on ollut yhtä kautta lukuun ottamatta vuodesta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän hallituksessa ja siitä huolimatta tai voisiko sanoa että siitä syystä valtio on velkaantunut tai ainakin vahvasti eriarvoistunut tätä eriarvoistumista istuva hallitus pyrkii monin keinoin vähentämään tästä ylpeä

arvoisa puhemies välikysymyksessä perätään myös muun muassa vaikuttavia työllisyystoimia huoli työllisyysasteen nostamisesta on toki yhteinen hallitukselta on tulossa lukuisia esityksiä joilla saamme yhä useammat töihin erona aikaisempiin hallituksiin joissa kokoomus on vahvasti ollut mukana on kuitenkin se että emme tee tätä enää työttömiä kyykyttämällä keinovalikoimassa ei ole enää työttömien nöyryyttäminen aktiivimallin leikkurilla tai päivärahojen kestoa lyhentämällä niiden keinojen keinojen aika oli ja meni ja tähän kokoomuksen kannattaa vain totutella vaikka se varmasti koville ottaakin välikysymyksessä kysytään edelleen myös verotuksen perään jota ollaan allekirjoittaneiden mielestä kiristämässä hämmästelin kun kokoomus käytti peräti kaksi kyselytuntia asian vatvomiseen uskon että kokoomuksessakin tiedetään varsin hyvin että hallitus on keventämässä verotusta tätä ei tehdä tosin enää ennestään rikkaimpia muistamalla hallitus muistaa veronkevennyksillä ennen kaikkea niitä ahkeria pienituloisia mutta myös niitä ahkeria keskituloisia joista kokoomus on kantanut erityistä huolta toivottavasti välikysymyksen allekirjoittajat tiedostavat myös mistä tulivat nämä työntekijöiden maksettavaksi tulleet sosiaaliturvamaksujen korotukset nämä tulivat kilpailukykysopimuksen kautta johon aikaisempi hallitus painosti ammattiliitot pakkolakien uhalla juuri sen kiky sopimuksen minkä kautta leikattiin myös julkisen alan pienituloisten työntekijöiden lomarahoja ja laitettiin työntekijät tekemään torpparipäiviä tästä saavutuksesta minä en olisi ylpeä arvoisa puhemies hallituksen talousarvio vuodelle kaksituhattakaksikymmentä on hyvin tasapainoinen avulla vahvistetaan pieni ja keskituloisten ostovoimaa ostovoima nousee rikkainta kahta kymmenystä lukuun ottamatta kaikilla ensi vuoden talousarviossa halutaan nostaa työttömiä eläkeläisiä opiskelijoita ja paljon sairastavia köyhyysloukusta tämä ei ole mielestäni millään lailla vastuutonta talouspolitiikkaa vaan inhimillistä sellaista vastuullista ja inhimillistä talouspolitiikkaa voi harjoittaa samaan aikaan vaikka tämä erityisesti kokoomukselle tuntuukin olevan vierasta

kiitos

arvoisa rouva puhemies olen kuunnellut tätä keskustelua jossa edustajakollegat ovat käyttäneet erinomaisia puheenvuoroja ja jäsentänyt tämän oman puheenvuoroni tämän keskustelun aikana eli tämä ei ole niin sanottu etukäteen kirjoitettu puheenvuoro aivan ensimmäiseksi haluan todeta että välikysymys on erittäin järeä ase jota tulisi käyttää harkiten nyt tehty välikysymys edustaa mielestäni melko pinnallista irtopisteiden keruu politiikkaa vaikka aihe talous ja työllisyyspolitiikka on sinänsä tärkeä niin oikeasti juuri tälle välikysymykselle ei nyt olisi tarvetta elokuussa työttömyysaste oli kuusi pilkku yksi prosenttia ja työllisyysaste seitsemänkymmentäkolme pilkku viisi prosenttia no eihän tätä välikysymystä ole tietysti tehtykään ihan tämän tilanteen mukaan vaan olen toki kuunnellut täällä tarkkaan ja ymmärtänyt että ollaan tulevaisuudesta olevinaan huolissaan itse en halua nyt kärjistää tätä keskustelua vaan suhteellistaa sitä otan erään esimerkin yli viisikymmentäviisi vuotiaiden tai siis oikeastaan viisikymmentäviisi viiva kuusikymmentäviisi vuotiaiden

pitkän kehityksen tulos se miksi mainitsen tämän ikäryhmän on erittäin tärkeätä hallituksen asettaman tavoitteen kannalta joka on seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste ja enintään neljän pilkku kahdeksan prosentin työttömyysaste väitän että näistä kahdesta tärkeästä numerosta tämä ensin mainittu on helpommin saavutettavissa kuin tuo jälkimmäinen syystä että meidän ikärakenteemme on tällä hetkellä sellainen että jos me katsomme viisivuotisikäryhmiä

on kolmesataakuusikymmentätuhatta ihmistä sen sijaan se ikäryhmä joka on tulossa viisitoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden ryhmään eli on tällä hetkellä kymmenen viiva neljätoista vuotta on kaksisataayhdeksänkymmentätuhatta ihmistä ja nythän meillä työllisyysaste lasketaan viisitoista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaasta väestöstä jonka lukumäärä suomessa on kolme pilkku viisi miljoonaa ihmistä siitä se seitsemänkymmentäviisi prosenttia on käytännössä kaksi pilkku viisi miljoonaa

nykyinen työvoiman määrä kaksi pilkku viisi miljoonaa ihmistä tuottaa tämän seitsemänkymmentäviisi prosenttia koska se luku josta se lasketaan se seitsemänkymmentäviisi prosenttia on kuten mainitsin

pienempi kuin kuin se on tällä hetkellä sen takia tässä on aivan avainasemassa nyt se miten me saamme työllistettyä yli viisikymmentäviisi vuotiaat toki on tärkeää tietenkin myös siellä nuoressa päässä että me saamme opintotuet koulutusasiat kuntoon niin että ihmiset valmistuvat nopeasti ja pääsevät työmarkkinoille ja heillä on sen mukainen osaaminen mutta erityinen haaste tulee olemaan tietysti tässä korkeammassa

tulee vaatimaan varsinkin nyt kansainvälisten talouden suhdanteiden kääntyessä todella paljon mutta niistä keinoista täällä onkin eniten puhuttu ja otan nyt tässä puheenvuoroni lopuksi ihan yhden esimerkin täällä on muutamissa muissa puheenvuoroissa viitattu tähän länsirannikon hyvään taloustilanteeseen uusikaupunki rauma turku ja niin edelleen eihän se että meidän telakoilla nyt on hyvä tilauskanta tai että autokauppa käy ole kiky sopimuksen ansiota jokainenhan sen ymmärtää kyllä se on tämän kansainvälisen taloudellisen suhdanteen ja sen ansiota että meillä oli olemassa sellainen osaamisverkosto

arvoisa rouva puhemies tässä salissa toivoisi kuulevansa enemmän senkaltaisia puheita edustaja kyllösen puhe täällä aikaisemmin siinä keskityttiin rakentavasti tulevaisuuden pohtimiseen kiitos siitä politiikka olisi helppoa jos voisi keskittyä ainoastaan menojen lisäämiseen panostuksiin mistä monista mekin olemme iloisia jos tulopuolesta ei tarvitsisi huolehtia lainkaan kokoomuksen välikysymys lähtee siitä että haluamme patistaa hallitusta toimimaan nopeasti oman hallitusohjelmansa mukaisesti samaan aikaan kun menoja lisätään moni on toppuutellut että ei tässä vielä ole ehditty päättää toimista ongelma vain on se että riittävistä toimista olisi kannattanut sopia edes alustavasti jo hallitusohjelmaneuvotteluissa konkreettisten toimien tekeminen seuraavien vaalien lähestyessä tulee yhä vaikeammaksi lisäksi rakenteellisten uudistusten tekeminen olisi helpompaa silloin kun ollaan vielä kasvun ajassa huomattavasti vaikeampaa silloin kun talous supistuu joku täällä totesi että muissa pohjoismaissa työllisyys on korkeampaa runsaan palkkatuen käytön vuoksi tässä tässä varmasti on osasyy mutta kun tarkastellaan vähän laajemmalla perspektiivillä ja objektiivisesti kansainvälistä kilpailukykyä kilpailukykyä ja työmarkkinoita suomessa työmarkkinat ovat edelleen erittäin jäykät ja tämä on yksi haasteistamme tämä tarkoittaa siis sitä että työn perässä muuttaminen ei ole riittävän kannattavaa paikallista sopimista ei riittävästi mahdollisteta ja sosiaaliturvan ja verotuksen yhteisvaikutuksesta meillä on edelleen liikaa kannustinloukkuja suomessa on rakenteellista työttömyyttä jonka matalimman tason olemme nyt suunnilleen nähneet työllisyyden parantuminen tapahtuu siis tästä eteenpäin vain todellisten rakenteellisten uudistusten kautta arvoisa puhemies suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus on riippuvainen työllisyysasteen kasvamisesta ja tästä ilmeisesti olemme lähes kaikki täällä yksimielisiä huoltosuhteen heikentyessä meillä on entistä vähemmän tekeviä käsiä käsiä huolehdittavia kohden tilanne on kestämätön eivätkä tällä viikolla julkaistut väestönkasvuennusteet tuoneet tähän keskusteluun valoa tunnelin päähän olen huolissani siitä että vaikka ennen vaaleja usea puolue puhui rakenteellisten uudistusten tarpeesta ympäristölle haitallisten yritystukien karsimisesta miljarditolkulla ja työllisyyden kasvun tarpeellisuudesta nämä puheet tuntuivat unohtuvan kun päästiin jakamaan rahaa on hiukan huvittavaa että tässä salissa tänään kaikki edellisen kauden teot ovat kokoomuksen syytä kannattaa muistaa että edellisen hallituksen ohjelmaa tehtäessä pääministeri oli keskustalainen ja perussuomalaiset oli toiseksi suurin puolue mielellämme otamme tietysti ansioksemme työllisyyden kasvun sadallaneljälläkymmenellätuhannella henkilöllä annamme mielellämme kuitenkin tästä kunniasta osan myös muille silloisille hallituspuolueille ja samoin siinä auttoi suhdannekehitys samoin emme kuitenkaan suostu kantamaan koko taakkaa siitä mitä menoja leikattiin ja mitä ei kuten nykyisetkin hallituspuolueet tietävät kaikki ovat aina neuvottelukysymyksiä ja kompromisseja kukaan ei varmasti leikkaa mielellään erityisesti koulutuksesta samaan hengenvetoon on todettava että keskustan esittämät työllisyyskeinot kuulostivat oikein hyviltä ei kun arvoisa puhemies jos työministeri harakka olisi ollut täällä olisin halunnut kiittää häntä siitä että hänen johdollaan valmistellaan kaupunkien roolin kasvattamista työllisyydenhoidossa kokeilujen muodossa nyt alkuun hän totesi kun tätä kokeilua julkistettiin että työllisyyspalveluiden paranemisen onnistumisen kannalta on keskeistä että sovitamme yhteen valtiolta siirtyvän työllistämisosaamisen kuntien sosiaali ja terveyspalveluihin ja koulutukseen olen tästä samaa mieltä samaan aikaan pohdin kuinka tämä hieno ajatus sopii yhteen sen kanssa että sosiaali ja terveyspalveluita kaavaillaan siirrettäväksi maakuntien järjestettäväksi arvoisa puhemies vielä sana ilmastonmuutoksesta haluamme kannustaa tässäkin hallitusta tehokkaiden keinojen löytymiseen eun puheenjohtajamaana suomella on nyt mahdollisuus vaikuttaa toivottavasti se mahdollisuus käytetään olen kuitenkin huolestunut niistä puheista joissa haikaillaan talouskasvun tavoitteesta luopumista olennaista on että samaan aikaan kun talous kasvaa luonnonvaroja ei käytetä yli kestävien rajojen tätä kutsutaan irtikytkennäksi ei markkinatalous ole ilmastonmuutokselle ongelma vaan ratkaisu kun joku asia eli saastuttaminen alkaa maksaa sitä tehdään vähemmän näin markkinatalous toimii emme siis tarvitse vähemmän markkinataloutta hillitäksemme vaan enemmän toimien tehokkuutta ei voida kuitenkaan mitata sillä kuinka paljon niihin käytetään rahaa tämä pätee niin ilmastonmuutokseen kuin työllisyyteenkin todella toivon että hallitus tuo nimenomaan tehokkaita toimia niin ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin työllisyydessä näin ei ole vielä tähän mennessä tapahtunut joten

arvoisa puhemies kun katsoo tätä eduskuntasalia tällä puoli kahdeksan aikaan alkuillasta niin voi todeta sen että kovin paljoa tämä välikysymyskeskustelu ei näytä opposition edustajia kiinnostavan täällä täällä käydään pitämässä varmaan ryhmäkanslian pohjista tehdyt puheenvuorot ja sitten lähdetään muualle mutta sen sijaan hallituspuolueiden edustajat ovat kiitettävästi paikalla ja monipuolisesti jos jos pari kommenttia ennen varsinaisia omia sanojani kokoomuksen ja perussuomalaisten puheitten linjasta perussuomalaisten kaikkea hyvää kaikille ja rahat pois maahanmuutosta mutta siinä on se se epälooginen yhtälö että me tarvitsemme kaikkien tutkimusten mukaan lisää

me tarvitsemme syntyvyyden kohentamista ja työllisyysasteen parantamista kokoomuksen logiikka on taas se että huonosti sammutettu ja

jälkeen kun hallitus on nimetty nimetty edustaja entinen ministeri orpohan hyvin tietää että ne toimet mitä hallitus tekee eivät tule sinä hetkenä voimaan ja sinä hetkenä johda tuloksiin siinä menee vuosi pari aikaa ennen kuin ne vaikuttavat ja tässä mielessä tämä ajoitus oli oli tietysti aika lailla populistinen rakentava esitys totta kai parlamentarismiin kuuluu että välikysymyksiä voidaan tehdä mutta tämä meni vähän suutariksi ja limboksi

tavoitteethan ovat oikeita

kuusikymmentätuhatta työllistä se on kova tavoite ja sen takia oli hyvä että hallitusneuvotteluissa sovittiin tästä perälaudasta eli siitä jos tämä tämä ensi syksynä budjettiriihessä ei näytä toteutuvan niin sitten otetaan käyttöön uusia toimenpiteitä keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt edustaja sipilä toi meidän konkreettiset esityksemme seitsemän kohtaa joita olisi hyvä jo alkaa valmistelemaan hallituksen piirissä tulevia päätöksiä varten muuten talous ja työllisyystilanteesta kaikki me ymmärrämme että suomenkin talouteen ja työllisyyteen vaikuttaa erittäin paljon kansainvälinen taloustilanne me olemme nyt haastavassa tilanteessa kauppasota yhdysvaltojen ja kiinan välillä on tosiasia sitä sanaakin jo käytetään yleisesti se merkitsee meille meille myöskin negatiivisia asioita brexitin vaikutus tänne talouteen on vielä tuntematon saksan heikko kasvu ja euroopan muutenkin heikko heikko taloustilanne merkitsevät meille paljon koska se on tärkein vientialue eli me emme saa kansainvälisestä taloudesta vetoapua ja sen takia on on tärkeää että me teemme omat toimemme mahdollisimman tehokkaasti mehän olemme viennistä riippuvainen maa niin kuin tiedetään mitä ne omat toimet sitten ovat finanssipolitiikka on tietysti yksi tärkeä asia joka on on eduskunnan ja hallituksen käsissä lainsäädäntövalta eli säädämme sellaista lainsäädäntöä joka keventää byrokratiaa mahdollistaa yrittäjyyttä ja antaa edellytyksiä sille että täällä voidaan voidaan menestyä ja saada myöskin uutta kasvua aikaan työmarkkinapolitiikka on tärkeää ja sen takia sen takia on tärkeää nyt että että hyvässä yhteistyössä rakennetaan sellainen ratkaisu joka tukee työllisyyttä minusta oli hieno kuulla kun pääministeri puhui työmarkkinajärjestöistä ja otti myös yrittäjäjärjestön siihen mukaan ja se on tärkeää että myös yrittäjät ovat siinä siinä pöydässä kun näitä toimenpiteitä sitten ratkaistaan mitä tulee sitten konkreettisiin keinoihin niin niin kyllähän ne panostukset mitä nyt tehdään työllisyystoimenpiteisiin parannetaan sosiaaliturvaa pienimpiä eläkkeitä panostetaan koulutukseen ja turvallisuuteen rakentavat sellaista positiivista toimintaympäristöä kansalaisille eli luottamusta siihen että heikoimmistakin huolehditaan ja toisaalta luodaan edellytyksiä sitten uuden kasvun aikaan saamiselle muun muassa koulutuksen kautta tässä mielessä nämä ovat olleet hyviä haluan lopuksi nostaa vielä yksittäisistä asioista luonnonvarat ja niitten hyödyntämisen kuten tuossa aiemmin sanoin pohjoisessa on suunnitelmissa viiden miljardin euron investoinnit ja ne perustuvat hyvin pitkälle meidän luonnonvaroihimme ja sen takia on tärkeää että eri toimenpitein mahdollistetaan luonnonvarojen hyödyntämistä tietenkin yritystoiminnan lähtökohtien pohjalta pohjalta viimeisenä sanon että ei pidä unohtaa suomalaista maataloutta ja ruoantuotantoa tässä ketjussa on edelleen noin kolmesataatuhatta suomalaista töissä eri puolilla suomea ja se on tietysti meidän kannaltamme muutoinkin tärkeää että maatalouden elinvoimasta ja maatalouden kannattavuudesta huolehditaan hallitus on omassa ohjelmassaan kirjannut tämän tavoitteen näkyvästi ja se tukee omalta osaltaan myöskin

arvoisa rouva puhemies hyvä eduskunta milloin viimeksi me tässä salissa istuvat joista tosin oppositiosta ja erityisesti kokoomuksesta on enää kovin vähän edustajia paikalla olemme miettineet omaa työkykyisyyttämme oliko se kenties sairastuessa flunssaan tai ehkä silloin kun siivotessa sattui selkään vai silloin kun oma elämä käveli arvaamattomasti ylitse ja tuntui vievän jalkojen alta pohjan hetkeksi kokonaan kun oma mielenterveys ei ollutkaan enää itsestäänselvää kuka silloin auttoi sinua kannatteliko joku tai tsemppasiko eteenpäin miten jaksoit tehdä työtäsi silloin kun sinun tai läheisesi sairaus tai vammautuminen otti arjesta vallan oliko palvelu ja työllisyysjärjestelmämme silloin tukenasi ja turvanasi vai tuntuiko se enemmän taakalta työkykyisyyden suunnittelu tulisi aina aloittaa välittömästi kun työkyvyn koetaan olevan uhattuna on mietittävä riittääkö kuntoutus ylläpitämään työkykyä tarvitaanko mielenterveyttä vahvistavia palveluja kevennetäänkö työnkuvaa vai aletaanko miettimän uudelleenkouluttautumista mikä on realistinen tavoitetaso työllistymiselle fysioterapeuttina olen käynyt potilaideni kanssa lukuisia edellisenkaltaisia keskusteluja vastaavien tilanteiden äärellä asiakkaani kysyivät minulta vastaanotolla lähes aina kuka minua nyt auttaa kuka maksaa ja mikä lomake minun tällä kertaa pitää täyttää ja miten yksi muuttuva tekijä keskusteluissa ja tilanteissa on kuitenkin aina ollut ja se on ihminen jokaisen tilanne on erilainen ja siksi myös järjestelmämme täytyy tunnistaa ja taipua yksilöllisyyteen paremmin tämä hallitusohjelma haluaa työllistymistä tukeakseen vastata myös tähän tarpeeseen se haluaa panostaa ennalta ehkäisevään kuntoutukseen ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen jotka ovat yksiä niistä olennaisista tärkeistä keinoista joiden avulla työllistymistä on mahdollista tukea ja parantaa ammatillisen kuntoutuksen piirissä on on ollut viime vuonna kansaneläkelaitoksen tilastojen mukaan yli ihmistä kuntoutuspsykoterapiaa on saanut lähes neljäkymmentäneljätuhatta henkilöä nähtävissä on että kuntoutuksen tarve on noussut koko kaksituhatta luvun ajan arvoisa rouva puhemies työllistymisen lisääminen rakentuu monista eri toimenpiteistä ja osakokonaisuuksista yksi hyvä esimerkki tästä on ministeri harakankin ja usean muun edustajan esiintuoma palkkatuki josta haluan antaa erityisen kiitoksen olisi erittäin olennaista muistaa myös että jo valmiiksi työssä käyvät ihmiset tai somaattisesti terveet ihmiset eivät ole ainoita jotka haluavat käydä töissä he eivät ole ainoita jotka ovat kykeneviä käymään töissä on aivan ensisijaista että haluavilla ja kykenevillä myös realistinen mahdollisuus työllistyä mahdollisesta vammasta tai sairaudesta riippumatta työllistyminen on paitsi taloudellisen kestävyyden kannalta tärkeää mutta se tuo myös sisältöä rutiineja elämänhallintaa ja pääomaa tekijänsä elämään tämä hallitus on kertonut ja kirjannut että haluamme kehittää työmarkkinoita myös erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille se avaa työllistymismahdollisuuksia tähän saakka niiden ulkopuolella olleille uudella ja paremmalla tavalla osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen on tärkeää ja se tuottaa paitsi taloutta vahvistavia myös elämästään ja työstään nauttivia ihmisiä ja tekee näin tulevaisuudesta parempaa ja turvallisempaa meille kaikille

arvoisa puhemies täällä on käytetty hyviä laajoja puheenvuoroja siitä kuinka tärkeää meidän valtiontalouden kannalta on se että me saamme työllisyysastetta nostettua ja hallituksen tavoite nostaa työllisyysaste vaalikauden aikana seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin on totta kai erittäin tärkeä ja kannatettava kritiikkiä on tullut tietenkin niistä keinoista mutta kun katsotaan kuinka pitkään hallitus on nyt toiminut meillä on kolme kuukautta takana niin joutuu toteamaan samalla tavalla kuin täällä usea puheenvuoron käyttäjä että kyllä tämä välikysymys tässä mielessä on pahasti liioiteltu ja ennenaikainen pitäisi malttaa hieman odottaa että hallituksen keinoista tulee sitten tuloksia tai sitten ei tule tuloksia mutta aihe on äärimmäisen tärkeä ja otan esille tässä itse asiassa lähinnä yhden näkökulman ja se on kohtaanto ongelma valtiovarainministeri lintilä totesi puheessaan että meillä on poikkeuksellinen tilanne suomessa on työttömyyttä edelleen aivan liian paljon mutta samaan aikaan meillä on ennätysmäärä avoimia työpaikkoja kun katsoo elokuun työllisyyskatsausta niin on aika hämmästyttävää että itse asiassa koko hallituksen neljän vuoden työllisyystavoite saataisiin täytettyä ilman että me yhtään uutta työpaikkaa loisimme suomeen jos me pystyisimme vain täyttämään nyt avoinna olevat työpaikat siis työpaikat joihin yritykset hakevat parhaillaan henkilöstöä mutta eivät ole saaneet meillä on maakunnallisia eroja mutta jos katsoo totta kai kotimaakuntaani lappia esimerkiksi meillä työttömiä elokuussa oli noin ja avoimia työpaikkoja noin neljätuhatta siis jos me pystyisimme ne työttömät sijoittamaan avoimena oleviin työpaikkoihin niin puolet työttömistä saisivat lapin maakunnassa työpaikan mutta kysymyshän ei ole näin yksinkertainen emmekä näin kykene tekemään meillä on alueellista kohtaanto ongelmaa ja sitten meillä on maakuntien ja alueitten sisällä niin että osaaminen ja vaatimustaso niihin työpaikkoihin eivät ja tähän tarvitaan monenlaisia lääkkeitä itse ajattelen kyllä niin että tässä tilanteessa jossa valitettavasti erittäin valitettavasti meidän syntyvyys on romahtanut ja ikäluokat pienentyneet me tarvitsemme tekeviä käsiä suomeen sen lisäksi että meidän pitää luoda yhteiskunta joka joka on lapsimyönteinen ja korostaa niitä myönteisiä asioita mitä lapset tuovat meidän ympärillemme iloa laajemminkin ja sitä kautta saamme syntyvyyttä nostettua meidän pitää kyllä suhtautua entistä avoimemmin suomessa on avoimia työpaikkoja ja avoimella sektorilla yrittäjä katsoo että joku henkilö olisi sopiva siihen työpaikkaan en voi oikein ymmärtää miksi me laittaisimme esteitä että et saa ottaa työpaikkaa vastaan et saa tulla hyödyntämään suomalaista yhteiskuntaa minusta on aivan sama tuleeko tämä henkilö euroopan unionin sisältä vai unionin ulkopuolelta tekeviä käsiä tarvitaan ja tarvitaan kyllä asteittaista tarveharkinnasta luopumista ja mieluumminkin kannustavia ajatuksia ja asennetta siihen että työtä tekevät ihmiset ovat lämpimästi tervetulleita suomeen ja tämä kohtaanto ongelma on minusta se pahin ongelma tällä hetkellä meillä tässä toinen jota varmasti tarvitaan on ehkä joustavampi oppisopimuksen käyttö paitsi nuorille ihmisille myös vanhemmille ja siihen sellainen tuki että oppisopimus voisi mieluumminkin liukua sinne koulutuspuolelle kuin työsuhdepuolelle mitä se tänä päivänä on mikä tarkoittaa sitä että ollaan silloin työehtosopimusten minimipalkkojen kanssa tekemisissä tämä on ongelma koska sen nuoren tai oppisopimuksessa olevan vanhemmankin ihmisen antama työpanos sille työnantajalle ei vielä ole tietenkään siinä alkuvaiheessa kovinkaan suuri se sitoo koulutusresursseja työpanos on aika pieni mutta väline on sinänsä äärettömän hyvä ja kun katsotaan vanhempienkin ihmisten tavallaan mahdollisuutta työllistyä uusiin ammatteihin ammatteihin niin minusta tätä oppisopimustyökalua meidän pitäisi porukalla kyllä nyt muokata siihen suuntaan että jos tietyltä toimialalta työpaikat vähenevät niin pystyttäisiin joustavasti käyttämään oppisopimusta ja yhteiskunta tässä tulisi tukemaan sitä että saataisiin uudelleenkoulutettua meidän työelämä on muuttunut se on muuttunut pysyvästi me emme elä enää siinä maailmassa jossa meillä on elinikäisiä uria tai kymmenien vuosien uria me voimme joutua tekemään eikä se aina välttämättä ole huonokaan asia useita

arvoisa rouva puhemies

työelämästä itsessään yhä useampi nuori pohtii huolestuneena jo opintojen aikana kuinka selviää työelämän haasteista ja paineista toisaalta meiltä löytyy paljon ihmisiä jotka eivät työllisty vaikka kuinka yrittäisivät moni kokee yhä syrjintää työmarkkinoilla syrjityksi joutuvat usein vammaiset työiän loppupuolella olevat henkilöt ja nuoret naiset joiden pelätään tulevan raskaaksi siksi kun puhumme työllisyyden parantamisesta puhumme ennen kaikkea siitä kenellä on suomessa oikeus ja mahdollisuus työllistyä arvoisa rouva puhemies ensimmäistä kertaa historiassa masennus on suurin yksittäinen syy syy siirtymiseen mielenterveyssyistä jäädään eläkkeelle yhä nuorempana ja paluu työelämään on muihin sairausryhmiin verrattuna harvinaisempaa meidän onkin tosissaan herättävä tähän ongelmaan onkin epäinhimillistä vaatia keppiä työttömille kun yhä useampi on jo valmiiksi maahan lyöty tätäkö kokoomus haluaa onneksi hallitus kepin sijaan panostaa mielenterveyspalveluihin ja pyrkii nostamaan ihmisiä takaisin jaloilleen ilman tätä kokonaisvaltaista työkykyyn panostamista emme pääse työllisyystavoitteisiimme toisaalta voisimme nähdä valoa myös siellä missä sitä on meillä on iso määrä osatyökykyisiä jotka pystyisivät osallistumaan työelämään mutta eivät joko tule palkatuiksi tai kykene työelämän nykyisiin tarpeisiin onkin erittäin tärkeää että hallitus on budjetissaan päättänyt panostaa osatyökykyisten työllistämiseen arvoisa rouva puhemies työllisyystaso jota nyt tavoittelemme vastaa monilla tavoin pohjoismaista työllisyystasoa huomionarvoista on kuitenkin se että ruotsissa ja tanskassa panostetaan työvoimapalveluihin ja palkkatukeen huomattavasti suomea enemmän valtiovarainministeriön valtiosihteeri hetemäki totesi lauantaisessa haastattelussaan että panostamalla työllisyyspalveluihin rutkasti enemmän meillä on mahdollisuus saavuttaa tuo pohjoismainen työllisyystaso tulevaisuuden työelämässä jossa yhä useampi työllistää itsensä tai työllistyy pätkätöihin eivät toimi toimi kankeat keppiratkaisut tulevaisuuden työelämässä toimivat paremmat ja henkilökohtaiset palvelut joita saatavilla siellä missä potentiaalinen työntekijä itse on meidän on tosissaan pohdittava sitä miten yhä useampi pääsee kiinni työelämään pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttajat ja vammaiset kaikki nämä ovat ryhmiä jotka voisivat erityisesti hyötyä palkkatuesta etenkin siellä missä asumiskulut ovat suuria arvoisa rouva puhemies jos haluamme saada nostettua työllisyyttä meidän on nähtävä työelämä laajempana kuvana millaista on tulevaisuuden työelämä kykeneekö se nostamaan yhä useamman ihmisen osalliseksi yhteiskunnassa vai lannistaako ja uuvuttaako se kansalaisen erilaisilla kovilla työllisyystoimilla minusta meillä on oltava tavoitteena osallistava ja joustava työelämä jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä töitä paitsi omia taitoja hyödyntäen myös omia tarpeita kunnioittaen toivottavasti myös kokoomus haluaa tätä edistää

arvoisa puhemies

suomen kaltaisessa maassa voi tehdä kokoomus on väittänyt täällä välikysymyskeskustelussa että palkansaajien verotus kiristyy ja työllisyyspolitiikan keinot ovat vääriä kokoomus onkin hokenut jälleen ahkeruudesta ja väittänyt hallituksen nostavan ahkerien keskituloisten verotusta se ei pidä paikkaansa keskituloisten ahkeruuden toisteleminen on ikävää kuultavaa niin pienituloiselle ahkeralle pätkätyöläiselle kuin myös ahkerasti koko ikänsä töitä tehneelle ikääntyneelle työttömälle sellaiselle työttömälle joka ei ahkerasta työnhaustaan huolimatta saa työpaikkaa koska työnantajat eivät ota ikääntyneitä töihin vaikka kuinka lähettäisi ahkerasti kymmenittäin hakemuksia

se on näköjään unohtanut itse siirtäneensä pari vuotta sitten kikyssä työnantajien eläkemaksuja palkansaajille tätä kokoomus nyt kutsuu veronkorotukseksi vaikka se ei ole veroa joka tulisi valtion kassaan vain yksi puolue äänesti eduskunnassa viime kaudella näiden maksujen korotuksia vastaan ja se oli vasemmistoliitto arvoisa puhemies välikysymyskeskustelun aikana on käynyt selväksi että kokoomukselle eivät kelpaa hallituksen toimet työllisyyspalveluiden parantamiseksi työttömiä kyykyttävän aktiivimallin purkamiseksi tai osaamisen vahvistamiseksi kokoomuksen mielestä työllisyystoimiksi kelpaavat ilmeisesti vain sosiaaliturvan leikkaukset ja työttömien kyykytys uudistetaan ja sen käyttöä lisätään merkittävästi tämä on tärkeää palkkatuki on tehokasta työllisyyspolitiikkaa mutta suomessa se on jäänyt jälkeen pahasti muista pohjoismaista suomen palkkatuki pitäisi lähes kolminkertaistaa jotta päästäisiin keskimääräiselle pohjoismaiselle tasolle kärkimaa ruotsin saavuttaminen edellyttäisi peräti palkkatuen viisinkertaistamista hallitus aikoo toteuttaa osatyökykyisille suunnatun työkykyohjelman jolla helpotetaan heidän työllistymistään onko vai niin kukahan sitä on ottanut arvoisa puhemies suomen kaltainen maa menestyy ainoastaan osaamisella ja koulutuksella ei palkkoja polkemalla kikyttämällä tai työttömiä kyykyttämällä nopeasti muuttuvassa maailmassa suomen vahvin kilpailuvaltti on korkea osaamistaso joka saavutetaan panostuksilla kaikille koulutusasteille erityisen suurta työttömyyden pitkittymistä on nähtävissä yli viisikymmentä vuotiailla siksi jatkuvan oppimisen uudistus ja mahdollisuudet täydentää osaamista työuran aikana ovat keskeisiä ja niihin hallitus tulee panostamaan tämä hallitus ei leikkaa koulutuksesta eikä heikoimmassa asemassa olevilta vaan päinvastoin satsaa koulutukseen ja vähentää eriarvoisuutta

arvoisa puhemies pääministeri talouslinjaukset ja budjettiesitys on laadittu optimistisista lähtökohdista syntyy vaikutelma että ensin on linjattu että rahaa jaetaan eli kertaluontoisia ja pysyviä menoja lisätään talouskasvu ja työllisyystavoitteella niin ikään perustellaan menolisäyksiä vaikka väliin jää kiistatta melkoinen vaje tietysti sopii toivoa mahdollisimman suotuisaa talous ja työllisyyskehitystä huolestuttavaa on kuitenkin se että hallituksen talouspolitiikan linjaa laadittu talousrealiteettien perustalta ainakaan siinä määrin kuin julkiselta taloudenhoidolta tulee edellyttää ja vaatia pääministeri antti rinne on aikaisemmin tässä salissa aikaisemmissa täysistunnoissa kertonut noudattavansa vastasyklistä finanssipolitiikkaa olen jäänyt miettimään tätä moneen kertaan ja tämä asia on jäänyt häiritsemään itseäni koska nimenomaan tämä käsitys vastasyklisestä talouspolitiikasta ei kuitenkaan täsmää ainakaan hallituksen alkuperäisten suunnitelmien kanssa sillä hallitus nimenomaan lisää julkisia menoja ja samalla julkisen talouden kestävyyden laskelmat perustuvat hallitusohjelmassa nimenomaan oletettuun talouden ja työllisyyden jatkuvaan kasvuun kyse on siis lähtökohtaisesti myötäsyklisestä taloussuunnitelmasta tai sitten pääministerin ennakoivasta lipsahduksesta nimittäin kuten kaikki tietävät kasvuennusteet aivan odotetusti ja jo hyvän aikaa selvästi heikenneet tai ainakin tasoittuneet alhaisemmalle tasolle hallitus saattaa siis päätyä tekemäänkin nimenomaan vastasyklistä finanssipolitiikkaa lisäämään julkisia menoja mutta heikkenevässä talouskasvun tilanteessa silloin kuitenkin jo valmiiksi alijäämäisen julkisen talouden kestävyys voi revähtää entisestään koska lisämenojen rahoituspohjana hallitusohjelmassa on oletettu olevan nimenomaan kohentunut talous ja työllisyystilanne ei mikään ihme että puheet istuntosalissa ainakin ministeriaitiosta ovat olleet jo selkeästi varovaisempia kuin vasta muutama kuukausi sitten hyvät edustajat edellä kuvailemani hallituksen talouspolitiikan ristiriitaisuudet ovat ilmeiset haluan myös muistuttaa että budjetti on räikeässä ristiriidassa keväällä esitetyn valtiovarainministeriön oman virkamiesjohdon näkemyksen kanssa suuri puute on yhä se että suomessa ei ymmärretä että elinvoimainen talous edellyttää väistämättä sekä vetäviä vientimarkkinoita että kotimarkkinoita suomessa on kuitenkin pitkään laiminlyöty nimenomaan kotimarkkinoiden kehitys vaikka tarvitsisimme selvästi elinvoimaisia kotimarkkinoita myös kasvualustaksi yrityksille ja sitä myöten työllisyydelle tarvitsemme fundamentin epäkohdan korjaamista tästä tulokulmasta kotimarkkinoiden tilanteen kehitystä on on haitannut vielä laajempi avokätinen rahapoliittinen elvytys jota on tehty ympäri länsimaita ja euroaluetta uuden keskuspankkirahan myötä finanssivarallisuuden arvo on noussut jopa moninkertaiseksi valtaväestön ostovoiman junnatessa lähes paikallaan kun samalla arjen kustannukset liikkumisen ja asumisen kustannukset ovat kasvaneet monen taloudellinen tila on käynyt ahtaaksi näistä ja monista muista eri syistä olen sitä mieltä että hallituksen linja on varsinkin nykyolosuhteisiin kevytmielinen mutta myös monin kriittisin paikoin puutteellinen tai väärillä raiteilla

arvoisa puhemies salissa on vielä yksi kokoomuslainen

meidän on pakko säästää sillä ajattelemme tulevaisuuden lapsia ja nuoria tuo tuo oli suurin piirtein ensimmäinen lause jonka kuulin kokoomuslaisten valtuutettujen suusta kun olin noussut helsingin kaupunginvaltuustoon ja valtuusto käsitteli budjettiaan syksyllä kaksituhattakolmetoista sen jälkeen olen kuullut tuon hokeman uudestaan uudestaan ja uudestaan kuinka outoa perustella lasten ja nuorten hyvinvointiin ja lapsiperheisiin kohdistuvia leikkauksia tulevaisuuden lapsilla ajattelin tuolloin ja ajattelen edelleen kokoomuksen välikysymyksessä viljellään tiuhaan sellaisia käsitteitä kuten holtiton talouspolitiikka ja holtittomuuden vaarat kun kuvataan hallitusohjelman mukaista politiikkaa kun puolestaan halutaan korostaa kestävyyttä pragmaattisuutta ja vastuullisuutta viitataan kokoomuksen omaan politiikkaan usein se ei ole kokoomuksen mukaan edes lainkaan ideologista vaan puhdasta realismia niinpä niin arvoisa puhemies me olemme koko viime hallituskauden nähneet mitä tuo vastuulliseksi politiikaksi väitetty linja on käytännössä tarkoittanut köyhiin sairaisiin työttömiin kohdistuvia säästötoimenpiteitä perusteltiin välttämättömyydellä työttömiä kurittavan aktiivimallin puolestaan todettiin olevan tarpeellinen rakenteellinen uudistus rakenteelliseksi uudistukseksi tuntuukin kelpaavan vain sellainen toimenpide joka nakertaa universaalin hyvinvointivaltion perustaa tosiasiassa nuo samat vastuullisiksi väitetyt toimenpiteet kasvattivat holtittomasti hyvinvointivelkaa kaikkein hurjimmin tuo näkyi satojen miljoonien koulutusleikkauksissa käytännössä tuo tarkoitti että viime hallitus heikensi tulevaisuuden nuorilta yhdenvertaisen mahdollisuuden työhön kun koulutus ei niukkenevien resurssien vuoksi pysty enää yhtä voimakkaasti toteuttamaan tärkeää tehtäväänsä tasa arvoisen tulevaisuuden takaajana kaikille nuorille esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa koulutusleikkausten takia lähiopetus väheni dramaattisesti ja oppiminen yksilöllistyi entisestään mikä puolestaan vauhditti eriarvoisuutta kun lähiopetusta ja tukea ei ole tarpeeksi kelkasta putoavat helposti juuri ne nuoret jotka tarvitsisivat kaikkein eniten tukea pahinta on että koulutusleikkausten vaikutukset näkyvät viiveellä vaikka hallitus nyt paikkaa parhaansa mukaan tilannetta mutta otetaan toinen konkreettinen esimerkki hyvinvointivelasta olen usein todennut että lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on hienoimpia universaalin hyvinvointivaltion tasa arvosaavutuksia se ei erottele lapsia taustan mukaan eikä hoidon tarvetta tarvitse erikseen anoa ja perustella leimaantumisen pelossa mutta juuri tuohon keskeiseen oikeuteen edellinen hallitus kajosi välttämättömien toimenpiteiden varjolla mihin universaalin päivähoito oikeuden lakkauttaminen sen toteuttaneissa kunnissa käytännössä johti siitä kärsivät juuri ne lapset jotka olisivat tarvinneet varhaiskasvatusta kaikkein eniten lisäksi byrokratian määrä lisääntyi juuri tämä on se politiikka jota kokoomuskin omassa välikysymysperustelussaan ajaa kärjistyneimmillään sellaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja huom nimenomaan täälläkin kokoomus on koko ajan puhunut vain hyvinvointiyhteiskunnasta ei hyvinvointivaltiosta jossa julkiset palvelut olisi lopulta tarkoitettu vain rajatulle ryhmälle ihmisiä ja loput voisivat maksaa niistä itse arvoisa puhemies talouspoliittinen keskustelu on onneksi moninaistunut siitä mitä se oli vielä eduskuntavaalien kaksituhattaviisitoista alla kun televisiostudiossa tikitti velkakello asenteet elvytykselle muuttuvat myönteisemmiksi jopa saksassa hallitus on tehnyt täyskäännöksen harjoitettuun politiikkaan monella tasolla olennaista on visio tulevaisuudesta suomen suurimpia haasteita työllisyydenkin näkökulmasta liian matala koulutustaso kasvavat oppimiserot ja muista pohjoismaista poikkeava matala osallistumisaste varhaiskasvatukseen hyvinvointivelkaa kurotaan umpeen juuri elämän alkuvaiheessa investoimalla koulutukseen ja lasten ja nuorten hyvinvointiin tuntuvasti talous on politiikassa ennen kaikkea keino ei päämäärä sinänsä

arvoisa herra puhemies aivan aluksi tahdon

mielestäni tämä välikysymys on pääasiallisesti paikallaan rinteen hallitus on ajamassa suomea yhä syvemmälle suohon hallituksen koko ohjelma kuten äsken mainitsin perustuu siihen että työllisyys nousee seitsemäänkymmeneenviiteen pinnaan tavoite on mielestäni erinomainen keinot

ei tiedä kukaan tietääkö edes hallitus itse minkäänlaisia konkreettisia toimia emme ole kuulleet hallitus aikoo rahoittaa suurimman osan lisämenoistaan ottamalla lisää velkaa ja myymällä valtion omaisuutta arvoisat edustajat ja ministeriaitio joka on vähän hiljaisempi tähän aikaan illasta varmaan jo kuulitte aivan oikein omaisuutta myydään ja velkaa otetaan lisää mitä sillä omaisuuden myynnillä sitten tehdään palkataan muun muassa opettajia no mitäs sitten tehdään kun palkkoihin varatut rahat on käytetty

vastuulliseen politiikkaan arvoisa herra puhemies tämä hallitus on koko ajan rummuttanut oikeudenmukaisen politiikan puolesta kerron tässä muutaman esimerkin rinteen hallitus kuten mainitsin myy valtion omaisuutta ja lähettää myynneistä saatuja rahoja afrikkaan lisäksi tämä vihervasemmistohallitus keskustan tuella lisää kuusisataa viiva seitsemänsataa miljoonaa euroa rahaa kehitysapuun samalla arvoisa hallitus toteaa että vanhusten hoitajamitoitusta ei ole varaa laittaa kuntoon kun ei ole rahaa mikä siinä on niin vaikeaa ettei voida laittaa kantaväestön asioita ja varsinkaan vanhusten asioita tärkeimmiksi asioiksi vanhuksille luvattiin ennen vaaleja pysyvä nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus parissa tunnissa tai tuhatneljäsataa euroa tai alle saaville eläkeläisille sata euroa nettona lisää kumpaakaan ennen vaaleja luvattua asiaa ei ole näkyvissä hallitus on pelkkä lupausten pettäjä hävetkää jos te osaatte nämä ovat niitä kuuluisia arvovalintoja tahdon kysyä tässä kohtaa näinkin pitkän kansanedustajanuran tehneenä mitä olen ymmärtänyt väärin mehän olemme kansanedustajia jotka suomen valinnut meidän tärkein tehtävämme on edustaa suomalaisia ja tukea heitä kaikin tavoin tätäkään nykyhallitus ei tee vaan kaikki muut tulevat heidän edelleen jopa turvapaikan hakeminen kuten sisäministeri jokin aika sitten lausui arvoisa puhemies miksi te arvoisa hallitus kuritatte työssäkäyviä pieni ja keskituloisia ihmisiä täysin kohtuuttomalla polttoaineveron korotuksella syrjäseudulla asuvien kukkaroa kuritetaan ja kunnolla liikenneyhteyksiä ei välttämättä ole muuta kuin se oma auto on täysin kohtuutonta kiristää suomalaisten kukkaroa polttoaineverolla samoin polttoaineveron korotus vaikuttaa kaikkeen lähes yhdeksänkymmentä prosenttia suomen kaikesta tavarasta liikkuu kumipyörillä tottahan toki se tulee vaikuttamaan kaikkeen kulutustavaraan kuuluisaan ilmastokorttiin on turha vedota ei kukaan autolla huvikseen aja vaan se on välttämätön monelle ihmiselle polttoaineverotuksen korotuksen voi aivan hyvin jättää tekemättä sen rahan voi kyllä ottaa muualta pois nämä ovat taas niitä kuuluisia arvovalintoja suomalaista maataloutta pitää hallituksen ottaa esille entistä enemmän maaseutua ei saa lopettaa eikä siirtää mihinkään muualle pelkän ilmastokeskustelun takia vaan tukea kaikin tavoin suomalainen maatalous on todellinen ekoteko ilmastotavoitteet joita hallitus esittää ovat täysin käsittämättömiä mutta silti arvoisa edustaja minun on pakko mainita että maa ja metsätalousvaliokunnassa on hyvä yhteishenki ja suomalaista maataloutta pidetään siellä kunnia asiana toivon todella että valiokunnan viesti tavoittaa hallituksen arvoisa puhemies työllisyyden nostoon on todellisen tempun ihminen joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen eli jolla ei ole oikeutta olla maassa saisi täältä pysyvän oleskeluluvan jos saa täältä töitä tämä on täysin uskomatonta toivon todella että olen ymmärtänyt kaiken väärin eihän se voi olla niin että laittomasti maassa oleva saa tämänkaltaisella kikkailulla oleskeluluvan ja yritys halvalla työvoimaa eihän näin ole suomessahan on jo tällä hetkellä satojatuhansia työttömiä me emme tarvitse ketään ulkomailta nyt työvoimapulaa helpottamaan laitetaan suomen asiat siihen malliin että työn vastaanottaminen suomalaisille kannattaa aina lopettakaa myös kuntien kurittaminen teette lisää lakisääteisiä tehtäviä kunnille mutta rahaa teiltä ei tipu tarpeeksi suomen kunnat tekevät tänä vuonna yhden historiansa kaikkien aikojen surkeimmista tuloksista antakaa lisärahaa kunnille koska muuten ne säästävät itsensä hengiltä ja ihmiset muuttavat vain keskuksiin maaseudun autioittamistahan ei meistä kukaan halua kannatan edustaja tavion tekemää epäluottamuslausetta kiitos

arvoisa puhemies tämän päivän työllisyyskeskustelussa puhuttu työllisyydestä mutta ehkä vielä muutama sana tässä illan tunteina on paikallaan muutama huomio noihin vasemmistoliiton suunnasta tulleisiin puheenvuoroihin joita satuin tuossa sopivasti kuulemaan edustaja honkasalo syytti kokoomusta säästäväisyydestä ilmeisesti tämä oli tapahtunut helsingin kaupunginvaltuustossa kyllä minä tämän tämän taudinmäärityksen otan kyllä kokoomuslaisille mielellään ollaan säästäväisiä ja ja katsotaan tulevaisuuteen mutta edustaja sarkkinen puhui työttömien kyykyttämisestä tämä väitehän toistuu säännöllisesti vasemmistoliiton suunnalta ja en nyt ihan aivan tarkkaan tiedä mikä kisa vasemmistoliiton sisällä on tällä hetkellä käynnissä onko siellä puheenjohtajakisa vai mikä mutta joka tapauksessa jotkut omat tarkoitusperät varmaankin tässä on nimittäin arvoisa puhemies

myös osatyökykyisten ja yli kuusikymmentä vuotiaiden pitämistä työelämässä totta kai on päivänselvä asia että tässä tilanteessa pitää hakea kovia ja pehmeitäkin ratkaisuja kun samaan aikaan vielä huomioidaan se minkä toin esille tuossa iltapäivän keskustelussa että samaan aikaan kun meillä on vaikeaa ja syvää työttömyyttä meillä on monilla sektoreilla monilla puolin suomea työvoimapulaa minä kerroin tuossa jo seikkaperäisen kuvauksen kauhavalta työvoimapulaan liittyvistä kysymyksistä siihenkin toisaalta meidän täytyisi löytää ratkaisuja näitä odotetaan nyt rinteen hallitukselta näin se vain yksinkertaisesti on miten se työvoimapula ratkaistaan koska tästä on tulossa yritysten merkittävä kasvun este suomessa ja erityisesti tämä koskee omaa maakuntaani etelä pohjanmaata ja myös pohjanmaata ja keski pohjanmaata siellähän näitä keskipohjanmaita riittää

arvoisa puhemies oma lukunsa on hallituksen työllistämistoimenpiteiden aikataulu olen tässä nyt yrittänyt onkia tähän aikatauluun liittyviä kysymyksiä pääministerinkin suulla on kerrottu että tässä laitetaan kova vauhti päälle ja ensi syksynä sitten esitetään ensimmäisiä kunnon esityksiä että nyt ei saa hätäillä täällä tänäänkin keskustelussa todettiin että hallitus on ollut muutaman kuukauden toimessaan ja nyt jo mokomat saatu mitään aikaan nimittäin kuitenkin tilanne on sen kaltainen että maailmantalous ei odota tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa todettiin

tehtiin tämä huomio että talousennusteet ovat muuttuneet heikompaan suuntaan on mielenkiintoista katsoa miten käy jos rinteen lähdetään nyt neljän vuoden odotuksesta ja odotusarvosta ja vuosi ollaan ja köllötellään ja sitten sen jälkeen aletaan tehdä toimenpiteitä voi olla että tämä odotusaika käy mahdottomaksi nimittäin jos maan hallitus ei toimi muut toimivat ja sen jälkeen rinteen hallitus on hankalien aikojen edessä toivotaan tietysti parasta ja ehkä ehkä tässä ihmeitä tapahtuu mutta täytyy nyt maalailla semmoisia talous ei kyllä anna mahdollisuuksia ylioptimistisiin näkymiin kiitos

arvoisa

ette tule koskaan pääsemään eikä niitä uusia työpaikkoja tule mutta kuinkas kävi me saimme sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa tähän maahan yritykset pienet ja keskisuuret yritykset pk yritykset investoivat luottivat tulevaisuuteen ja ja tämä mahdollisti sen kaiken loimme vakaata talouspohjaa ja sen vakaan talouspohjan myötä nyt on myös sitten suunnattavissa euroja niille heikompiosaisille tähän maahan viime viime kaudella teimme sitä pohjaa se oli hyvää talouspolitiikkaa siltä osin yritykset kaipaavat sitä ennustettavuutta myös nyt pitää olla tulevaisuudennäkymä pitää olla uskallusta investoida tähän maahan se on se keino millä niitä työpaikkoja voimme saada me olemme keskustassa halunneet pitää voimakkaasti aluepolitiikan puolta niissä hankkeissa mitä tähän maahan tehdään otetaan aina aluepoliittiset vaikutukset hyvin voimakkaasti huomioon se tarkoittaa sitä että infraan panostetaan hyvin suuria satsauksia tällä vaalikaudella perustienpitoon uusiin hankkeisiin niin ratoihin kuin teihin siinä otetaan koko suomi hyvin voimakkaasti huomioon ja ilman kunnon infraa ilman niitä teitä eivät kulje tuolla metsäkuljetukset eivät kulje rekat eivät kulje maitoautot ei kulje logistiikka niitä niitä kaikkia tarvitaan tähän satsata myöskin pitää toinen on tietysti se aivan kuten edustaja sankelo tuossa omassa puheenvuorossaan mainitsi molemmat tulemme etelä pohjanmaalta että huoli työvoiman saatavuudesta on täysin aiheellinen se tarkoittaa sitä että pitää olla koulutusta

vahvistamiseen kuin myöskin korkeakoulutuksen määrärahoihin me myöskin tarvitsemme tarvitsemme niitä osaavia työntekijöitä tämän maan rajojen ulkopuolelta kyllä minä olin pettynyt perussuomalaisten puheenvuoroihin täällä joissa ei ollut mitään konkretiaa vaihtoehtoja ei muuta kuin vastustamme jos nyt avataan hieman minkälaista työperäistä maahanmuuttoa me esimerkiksi etelä pohjanmaalle tarvitsemme me tarvitsemme sinne maataloustyöntekijöitä työntekijöitä turkistarhoille nämä työntekijät tulevat venäjältä ukrainasta valko venäjältä aasian maista ahkeria osaavia työntekijöitä niin kuin tämä ahkeruus täällä päivän sana on ollut tämän tyyppisiä työntekijöitä me tarvitsemme sinne ja ne tulevat eu ja eta alueen ulkopuolelta ja näiden työntekijöiden saannin pitää olla helpompaa samaten on yrityksiä jotka tarvitsevat toimihenkilöitä työskentelemään jos ne tulevat esimerkiksi näistä edellä mainitsemistani maista byrokratia on on tiukkaa aikamäärät ovat

nopeasti kuin tarvitsisi tämän vuoksi me tarvitsemme sitä työperäistä maahanmuuttoa myöskin jotta jotta yritysten rattaat pyörivät kaiken kaikkiaan etelä pohjanmaalla on hyvin alhaiset työttömyysprosentit ja ja siellä alkaa olla olla nimenomaan tarve näistä perusduunarityöpaikoista hyvin vahvasti se tietysti tuo sitä elinvoimaa että on niitä työpaikkoja auki mutta nämä pitää saada kohtaamaan toistensa kanssa arvoisa herra puhemies me esitimme keskustan ryhmäpuheenvuorossa niitä keinoja mitä haluamme edistää liittyen kilpailukykyyn paikalliseen sopimiseen tähän kohtaanto ongelmaan ja muuntokoulutukseen siltä osin osatyökykyisten palkkaamisen helpottamiseen ja siihen liittyvään tukeen työperäiseen maahanmuuttoon koulutukseen ja tuotekehitykseen kyllä minä uskon että tällä eteenpäin mennään kun teemme töitä hoidamme myös sen että mitkä työmarkkinajärjestöille on laitettu heidät on laitettu töihin sieltä tulee niitä ratkaisuja että me täytämme työllisyysastetavoitteemme kiitos

arvoisa puhemies

seuraavan sukupolven hoidettavaksi paremmassa kunnossa kuin he ovat sen itse hoidettavakseen saaneet tämä vastuullisuuden henki on myös näkynyt erityisesti edeltävissä kaksituhattakymmenen luvun hallituksissa näiden hallitusten talouspolitiikan punaisena lankana oli minimoida omilla hallituskausillaan kohtaamat haasteet sen takia niin kataisen stubbin kuin sipilänkin politiikkaa tehtiin talouskylki edellä muun muassa monia kipeitä säästöpäätöksiä tehden vaikka näiden päätösten tiedettiin olevan poliittisen kannatuksen kannalta huonoja nyt arvoisa puhemies tämä perinne eli kansakunnan tulevien sukupolvien edun laittaminen ykkössijalle näyttää loppuneen tämän johtopäätöksen voi tehdä jos tarkastelee rinteen vasemmistohallituksen ensimmäistä talousarviota työssäkäyvien verorasitusta kiristetään meidän kaikkien yhteistä valtionomaisuutta myydään ja velkaa otetaan lisää vain sen takia että edes osa ennen kevään eduskuntavaaleja annetuista mittavista lupauksista voidaan tilapäisesti täyttää samalla hallitusohjelmassa mainitut keinot harjoittaa tulevien sukupolvien kannalta vastuullista talouspolitiikkaa loistavat poissaolollaan todellisten työllisyysastetta nostavien rakenneuudistusten kuten vaikkapa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen tai aidon paikallisen sopimisen edistämisen sijasta hallitus turvautuu semanttisiin kikkoihin aitojen kuudenkymmenentuhannen uuden työpaikan ja seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen tavoittelun sijasta kunnianhimo on tippunut höpinään päätösperäisesti todennettavista työpaikoista mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan sen takia nykyisen hallituksen talouspolitiikka on täysin tyhjän päällä ja jopa hallitusohjelman vastainen hallitusohjelmaan lukeutuva kuudes lupaus on lupaus sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta hallitus ilmoittaa että se ei halua elää tulevien sukupolvien kustannuksella ja sen vuoksi sitoutuu seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen ja siihen että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksikymmentäkolme arvoisa puhemies kokoomus vastuullisena ja aitona tulevaisuuspuolueena ei voi tähän tilanteeseen tyytyä siksi me haastamme hallitusta noudattamaan omia lupauksiaan me emme halua suomea jossa tämän hallituksen jälkeen joudutaan palaamaan entistä rankemman leikkauspolitiikan polulle emmekä me halua suomea jossa tulevilla päättäjäsukupolvilla on nykyistä heikommat eväät selviytyä vastuullisten päätösten teosta ikävä fakta on se että nyt hallituksen holtittoman talouspolitiikan linjasta kärsivät eniten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat siksi rinteen pikavippipolitiikka on turmiollista niin lapsille syrjäytymisvaarassa oleville nuorille vanhuksille ongelmat kaatuvat rahojen loppuessa myös hyvinvointiyhteiskunnasta huolehtivien opettajien poliisien ja hoitajien sekä hyvinvointimme rahoittavien ahkerien työntekijöiden ja yrittäjien niskaan tätä emme voi oppositiossa hyväksyä suomen asiaa ei saa unohtaa arvoisa puhemies halutessaan hallituksella olisi käytettävissään erilaisia keinoja vastuullisemman talous ja työllisyyspolitiikan tekemiseksi me kokoomuksessa olemme esittäneet esimerkiksi kuusitoista testattua keinoa joilla kaavaillut kuusikymmentätuhatta työpaikkaa voitaisiin saavuttaa jos tämä lista ei käy niin miksei pääministeri rinne kuuntele omien hallituskumppaniensa neuvoja esimerkiksi keskustan uuden johdon piiristä on ehdotettu paikallisen sopimisen lisäämistä ja vihreiden puolelta on kuultu kannatuspuheenvuoroja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta vetoankin nyt vilpittömästi tässä asiassa päähallituspuolue sdphen tehkää vastuullista talouspolitiikkaa sillä te itsekin tiedätte mihin nyt valittu linja johtaa tehkää politiikkaa vastuullisesti myös tulevien sukupolvien näkökulmasta

arvoisa puhemies

myös uusina keinoina työttömyyden rakenne on tänään myös erilainen kuin neljä vuotta sitten ja työttömyyden hoitamiseen käytettävät keinot kaipaavat päivitystä keskustan puheenjohtaja katri kulmuni on ansiokkaasti todennut että keskustan tärkein tehtävä tässä hallituksessa on pitää huolta järkevästä taloudenhoidosta keskusta on valmis kääntämään kaikki kivet jotta tavoite työllisyyden nostamisesta seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja kuudenkymmenentuhannen ihmisen työllistämisestä vaalikauden aikana toteutuu nyt budjettiriihessä sovittujen työllistävien keinojen toimivuutta ja valtiontalouden tilaa seurataan totta kai tarkasti tästä myös varmaan oppositio pitää huolta ja hyvä niin

toivottavasti myös oppositiolta ja työmarkkinajärjestöiltä kuten aikaisemmin keskustan ryhmäpuheenvuorossa mainittiin keskustan työllisyystoimien seitsemän kohdan kuuma lista on seuraavanlainen aivan aluksi ei murenneta sitä kustannuskilpailukykyä mikä viime kaudella vaivalla rakennettiin toiseksi edistetään juurikin paikallista sopimista sopimista työehtosopimusneuvotteluissa tai lainsäädännön voimin kolmanneksi valmistellaan suomen malli missä vastaanottaessaan paremman korotetun perusturvan työntekijä sitoutuu ottamaan työtä myös oman aikaisemman ammattinsa ja asuinpiirinsä ulkopuolelta osatyökykyisen työllisyysaste on toden totta verrattain matala tällöin tuetaan osatyökykyisten työllistymistä räätälöidyllä räätälöidyllä tuella viidenneksi keskustan eduskuntaryhmä on valmis helpottamaan eu ja ja eta alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuutta aivan kuten edustaja savola totesi juurikin etelä pohjanmaalla on nyt työvoimaa maatiloilla turkistarhoilla ja teollisuudessakin eu ja eta alueiden ulkopuolelta arvoisa puhemies näillä listoilla näillä pohjilla hallitus menee määrätietoisesti työllisyystavoitteitaan kohti

arvoisa puhemies olemme tänään keskustelleet tässä salissa taloudesta ja ennen kaikkea työllisyydestä luulen että meistä jokainen tietää ja ymmärtää sen että jokaisen työhaluisen ja työkykyisen pitää saada mahdollisuus työntekoon jotta tärkeät palvelut kuten sairaanhoito koulutus ja ikäihmisten hoiva voidaan rahoittaa muuta tietä ei ole arvoisa puhemies edellinen hallitus valitsi työn linjan hallitus teki paljon päätöksiä joilla tuettiin talouskasvua ja yrittäjyyttä veropolitiikan keskeinen tavoite oli tukea työntekoa ja yrittämistä ja tämä toi tuloksia lähes sataneljäkymmentätuhatta ihmistä sai töitä vuoden aikana sitä erinomaista työllisyyden linjaa te hyvät keskustalaiset olitte mukana toteuttamassa sen sijaan että tämä hallitus olisi jatkanut tällä työntekoa tukevalla linjalla on nyt valittu velanoton veronkorotusten ja päätösten lykkäysten linja ensi vuonna budjetin loppusumma kasvaa kahdella miljardilla eurolla kokonaisveroaste kääntyy nousuun työllisyystoimet ovat vähäisiä tai niille ei ole voitu arvioida työllisyysvaikutuksia ei siis yhden ainoaa keinoa jolle työllisyysvaikutukset olisi voitu arvioida koko korttitalo heiluu ilmassa sillä julkisen talouden tasapainottaminen ja velanoton lopettaminen nojaavat täysin siihen että yli kuusikymmentätuhatta suomalaista saa työtä seuraavina vuosina keinot vain puuttuvat itse asiassa rinteen hallituksen tavoite on karkaamassa kauemmaksi nordean ekonomisti olli kärkkäinen on arvioinut että hallituksen päätökset vähentävät työllisyyttä kuudellatoistatuhannella hengellä kuudellatoistatuhannella hengellä nyt teille pieni vinkki sinne hallitukseen tarttukaa toimeen tehkää toimia joilla työttömäksi jääneet töihin saavat toivoa ja ja polun parempaan elämään olemme täältä oppositiosta valmiita tukemaan hallitusta kaikissa päätöksissä jotka aidosti lisäävät työllisyyttä arvoisa puhemies olemme nostaneet tänään esille huolemme tavallisten työtä tekevien suomalaisten ihmisten asemasta heidän jotka nousevat joka aamu ja lähtevät töihin saadakseen itselleen ja perheelleen elannon he ovat työn sankareita joita teidän hallituksessa pitäisi muistaa heidän työpanostaan ei ole verotuloja eikä mahdollisuutta kaikkeen hyvään jota te olette nyt jakamassa tämä hallitus on on unohtanut nämä tavalliset ahkerat työtä tekevät suomalaiset rinteen hallitus julisti budjettiriihen jälkeen että ensi vuonna pieni ja keskituloisten palkansaajien verotus kevenee että heidän verotuksensa kevenee tosiasiassa näin ei ole palkansaajien sivukulut kiristyvät ensi vuonna ja siten monelle palkansaajalle palkasta jää vähemmän käteen veronmaksajain keskusliitto on arvioinut että tavallisen keskituloisen palkansaajan verotus kiristyy ensi vuonna sadallakuudellakymmenellä eurolla tämän päälle tulevat kotitalousvähennyksen leikkaus polttoaineverojen korotukset ja asuntolainojen korkovähennyksen leikkaus valtiovarainministeri lintilä antoi tänään keskustelussa ymmärtää ettei palkansaajan sivukulujen kasvun kompensointi ole hallituksen no kenenköhän tehtävä se sitten on kun esimerkiksi porilainen insinööri saa ensi vuonna kotiinsa palkkakuitin niin tosiasiassa hänelle hänelle jää palkastaan vähemmän käteen vähemmän käteen kuin mitä tänä vuonna se on fakta ministeri lintilä on meidän kansanedustajien tehtävä pitää huolta siitä että työssäkäynti kannattaa ja että aamulla kannattaa todella lähteä töihin verotuksen kiristymisen estäminen kuuluu tämän maan hallitukselle ja tälle eduskunnalle ja se täällä pitäisi tehdä arvoisa puhemies hyvinvointiyhteiskunta on hieno asia se mahdollistaa sen että heikoimmista voidaan pitää huolta sellaisen yhteiskunnan olemassaolosta meidän tulee jatkossakin huolehtia hyvinvointiyhteiskunta vaatii kuitenkin maksajansa se tarkoittaa ennen kaikkea riittävän suurta työllisten joukkoa hallituksen politiikka jossa tämä puoli on kokonaan unohdettu vaarantaa sen koko perustan on helppoa yhtyä edustaja mykkäsen esittämään epäluottamuslauseeseen

arvoisa puhemies

julkinen talous joko on tai ei ole tasapainossa kaksituhattakaksikymmentäkolme arvoisat hallituspuolueet teillä on nyt tulosvastuu sitä ei voi ulkoistaa työmarkkinaosapuolille tai muille ulkoparlamentaarisille voimille se täytyy kohdata itse suuri valta tuo myös suuren vastuun ja te olette vastuussa suomen kansalle siitä että työllisyystavoitteet tulevat täyttymään ja että meillä on aito tiekartta niitten työpaikkojen saavuttamiseen arvoisa puhemies sanonnan mukaan hedelmistään puu tunnetaan ja tämän hallituksen hedelmät uhkaavat jäädä syömäkelvottomiksi hallitus ei ole esittänyt konkretian tasolla arjen kielellä ymmärrettävästi riippumattomien tutkijoitten hyväksymiä todennettuja työllisyysvaikutuksia ja keinoja niitten toteuttamiseksi en ole löytänyt ensimmäistäkään työllisyystoimea jonka etumerkki olisi positiivinen ja jonka tarkka työllisyysvaikutus olisi tiedossa päinvastoin hallitus on purkamassa edellisen hallituksen työllisyystoimia minkä vuoksi työllisyys uhkaa jopa laskea arvoisa puhemies jos tämä työllisyyskeinojen etsiminen olisi kuin jääkiekkopeli niin kokoomus johtaisi hallitusta seitsemän viiva nolla kokoomuksen itse tehdyillä kuudella maalilla ja hallituksen yhdellä omalla maalilla kokoomus pystyi esittämään kuin apteekin hyllyltä ohjelman vähintään uuden työpaikan synnyttämiseksi puolet näistä on vmn ja muiden instituutioiden laskelmin varmistettuja vaikuttavia työllisyystoimia sanalla sanoen tämä hallituksen suoritus on luokattoman huono ottaen huomioon että meillä oppositiossa on vain muutama kymmenen avustajaa auttamassa meitä tässä laskemisessa ja ideoiden keräämisessä ja teillä on tuhansien ihmisten byrokraattien voima takana ja silti ette löydä oikeita vaikuttavia työllisyyskeinoja

jotka ovat vaikuttavia toimenpiteiltään ja riippumattomien ekonomistien laskemia työllisyysvaikutuksiltaan pallo on nyt teillä ja me lupaamme tukea teidän esityksiänne jos ne ovat aidosti vaikuttavia me olemme vaihtoehtomme esittäneet ne ovat kaikkien luettavissa kuusitoista keinoa kuuteenkymmeneentuhanteen työpaikkaan mutta missä ne viipyvät miksi ne tehdään vasta myöhemmin minkä takia niitä ei lähdetä saman tien toteuttamaan suomen kansa ei odota työttömät eivät odota arvoisa puhemies ilman seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta hallituksen hatara korttitalo jota rinteen budjetiksi kutsutaan tulee kyllä romahtamaan ja siinä tilanteessa hallitus joutuu joko leikkaamaan tai jättämään sotkunsa siivoamisen seuraavalle hallitukselle

arvoisa

verotus kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen viranomaisten päätöksenteon tulee olla joustavaa yrittäjyyden helpottamiseksi muun muassa yrittäjyyttä tukemalla jatkamme edellisen kauden hyvää työllistämisen linjaa hallitus parantaa budjetissa yritysten toimintaedellytyksiä monilla erilaisilla toimenpiteillä jotta seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste ja valtiontalouden tasapaino saavutetaan kaikki keinot ovat tarpeen jokainen kivi kannattaa yksissä tuumin kääntää kutsun kaikkia puolueita etsimään aktiivisesti ratkaisuehdotuksia myös yrittäjyyden tukemiseksi koko suomessa tässä muutamia nostoja tuodaan paikallinen sopiminen ja sen edistäminen kehysriiheen ensi keväänä luodaan uudenlainen tutkimusyhteistyökannustin kyseessä on ylimääräinen verovähennys yritysten sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus ja innovaatiohankkeiden rahoitusmenoista helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista kokeilemalla rekrytointitukea ja helpotetaan palkkatuen käyttöä siitähän on tänään ollut paljon puhetta iloitsen siitä että hallituskauden aikana tullaan luomaan yrittäjyysstrategia joka ottaa huomioon erikokoiset yritykset sekä nuoret kasvuyritykset arvoisa puhemies jotta voimme saada koko suomen kukoistamaan laitoja myöten kuten keskusta haluaa painottaa meidän tulee tukea yrittäjyyttä myös koulutuksen keinoilla pessimismi epäileminen ja kyynisyys syövät tätä maata ne eivät kuulu aitoon yrittäjyyteen jotta suomeen syntyy vastuullisuutta rohkeutta myönteistä ajattelua yrittelijäisyyttä ja yrittävää asennetta meidän tulee edistää yrittäjyyskasvatusta kaikilla kouluasteilla koko koulupolun varrella se ei ole haitaksi myöskään täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies

vaikuttaa merkittävästi tehdyn työn määrä hyvinvointi syntyy työnteosta huono työllisyystilanne on on ollut ongelmana suomessa pitkään työttömiä on runsaasti ja hallituksen tulee tehdä toimia jotka poistavat yrityksiltä työhönoton esteitä sekä kannustavat ja rohkaisevat ihmisiä työntekoon sekä tehdä toimia jotka palkitsevat ahkerasta työnteosta maan edellinen hallitus kunnostautui tässä tehtävässä ja sai aikaan muun muassa sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa sen ohella että sai kirittyä maamme taloutta oikealle radalle viestikapula on nyt siirtynyt rinteen hallitukselle ja tavoitteena on seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste mutta mitä tapahtuu ei tapahdu tosiasiassa mitään viestikapulan pitäjä seisoo edelleen lähtötelineissä esittää puolivillaisia ratkaisuja ja on vaatinut muita kuten työmarkkinajärjestöjä etsimään ratkaisuja puolestaan näyttää selkeästi siltä ettei hallituksessa eikä pääministeripuolue sdpssä tiedetä mitä pitäisi tehdä jotta edellisen hallituksen aikaansaama hyvä kehitys jatkuisi mitä sitten pitäisi tehdä nyt hallitusherrat ja rouvat tarkkana tässä tulee vastauksia pitää edistää paikallista sopimista pitää uudistaa sosiaaliturvaa jotta aina kannattavampaa kuin kotonaolo pitää edistää työvoiman liikkuvuutta pitää saada asuntomarkkinat toimimaan paremmin pitää luoda osatyökykyisille parempia työllistymismahdollisuuksia on pidettävä näpit irti hyödyllisestä kotitalousvähennyksestä ja paljon muita asioita joiden luettelemiseen tässä ei varmasti edes puhemiehen antama aika riitä hallituksen neuvottomuus työllisyyshaasteen edessä on yllättävää ihmettelen mikä hallitusta työnteossa ja ahkeruudessa niin pelottaa onhan pääministerikin työväenpuolueesta tai ilmeisesti on sanottava että ennen ennen työväenpuolueena tunnetusta puolueesta ja kun puhun ahkeruudesta tarkoitan tietenkin kaikkia ihmisiä tulotasosta riippumatta ei ihmisen tulotaso määritä ahkeruutta me emme ole niin sanoneet on absurdia että joku yrittää sellaista mielikuvaa luoda mutta vaikuttaako puoluetausta sitten ahkeruuteen vai miten on selitettävissä se että ahkeruus sanan kuuleminen saa aina aikaiseksi niin suurta levottomuutta juuri siellä hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä mikään hallituksen toistaiseksi esittämä työllisyyskeino ei auta perusongelmamme ratkaisussa kuinka saada työnteon määrä lisääntymään siten että sillä on vahva myönteinen vaikutus valtiontalouteen ministeri harakan puuhaamat palkkatukityö ja osatyökykyisten työllistäminen ja auttaminen ovat kyllä tärkeitä ja arvokkaita asioita ja ne kannattaa toteuttaa sitä ei käy kiistäminen mutta ei pidä kuvitella että ne ratkaisisivat tämän työllisyyshaasteemme harakan esittämät keinot ovat enemmänkin sosiaalipolitiikkaa eivätkä työllisyyspolitiikkaa tarvitsemme uusia työpaikkoja nimenomaan avoimelle sektorille sitä kautta syntyvät ne vaikutukset joilla hyvinvointi lisääntyy ja saamme lisää resursseja kasvattaa lapset hoitaa sairaat ja pitää huolta senioreista tämän tavoitteen eteen hallitus ei ole laittanut tikkua ristiin palkkatukityötäkin hallitus ilmeisesti esittää nimenomaan keskitettävän julkiselle sektorille jos asia on näin on valtiontalouden kannalta kyse rahan siirtämisestä taskusta toiseen sipilän hallituksen aikana painopiste oli avoimella sektorilla ja sillä oli myönteinen vaikutus valtiontalouteen

mutta eivät ne keinot ole kateissa keinot ovat olemassa julkisia ja yleisessä tiedossa monet asiantuntijat ja tahot ovat listanneet toimia joilla asia ratkaistaan miksi hallitus empii mikseivät todelliset vaikuttavat keinot kelpaa

uusi johto ja uudet henkilöt linjaamaan näistä vaikeista asioista sillä tällä hetkellä valtaa pitäviltä urakka ei onnistu kannatan välikysymyksessä esitettävää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

tuosta edellisen hallituksen työllisyystilanteesta sen verran tähän alkuun voisi todeta että olihan siellä tietenkin paljon helpompaa tehdä työttömyyden eteen koska työttömyys oli paljon suurempaa kuin tällä hetkellä elikkä se on se on haasteellisempaa nyt tästä eteenpäin ja siitä huolimatta kuusikymmentätuhatta työpaikkaa tullaan hoitamaan rinteen hallitus tekee erilaista talouspolitiikkaa kuin edellinen hallitus talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen haluamme että talouskasvu hyödyttää kaikkia ei vain niitä joilla menee jo valmiiksi hyvin eriarvoisuuden kaventaminen on ollut vahvasti esillä ainakin kaksikymmentäviisi vuotta mutta kuitenkin väestöryhmien väliset erot ovat säilyneet suurina ja jopa kärjistyneet tämä hallitus ottaa ne vihdoinkin vakavasti siksi että se on oikein mutta myös siksi että eriarvoisuus maksaa arvoisa puhemies eri alueiden ja väestöryhmien terveyserot ovat suuria pienituloiset kuolevat hyvätuloisia useammin sairauteen joka olisi voitu hoitaa terveydenhuollon keinoin digitalisaatiokehitys jakaa ihmisiä kahteen kategoriaan se on täynnä mahdollisuuksia mutta myös uhkaa syrjäyttää ikäihmisiä ja vammaisia naiset tienaavat edelleen miehiä vähemmän ja heidän edustuksensa työelämän korkeimmilla johtopaikoilla on suppeaa tuloerot estävät ihmisiä kasvamasta täyteen potentiaaliinsa pitkäaikaistyöttömät ovat vaarassa syrjäytyä koska he eivät saa tarvitsemaansa palvelua tämä kaikki on myös taloudellinen riski me emme voi jättää korkeakouluttamatta naisia me emme voi jättää hyödyntämättä heidän osaamistaan johtotehtävissä meillä ei ole varaa jättää lasten ja nuorten lahjoja hyödyntämättä siksi että he kärsivät periytyvästä köyhyydestä tai sosiaalisista ongelmista suomi on pieni maa eikä meillä ole varaa eriarvoisuuden tuottamiin kustannuksiin arvoisa puhemies onneksi eriarvoisuuteen kuten terveys ja tuloeroihin voidaan vaikuttaa politiikalla ja juuri siksi rinteen hallitus tekee tuloeroja kaventavaa politiikkaa se on erilaista kuin kokoomuksen politiikka edellisellä kaudella hallitus näkee investoinnit osaamiseen ja koulutukseen keskeisinä suomen hyvinvoinnin työllisyyden ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi hallitus investoi koulutukseen ja osaamiseen vuonna yhteensä kaksisataaviisikymmentäkuusi miljoonaa euroa tavoitteena on nostaa osaamista koko yhteiskunnan tasolla luoda edellytykset työllisyysasteen kestävälle kasvulle ja tarjota lapsille ja nuorille tasa arvoiset mahdollisuudet kouluttautua panostuksia tehdään kaikille koulutusasteille oppivelvollisuusikä kahdeksantoista vuotta ja maksuton toinen aste uudistuksen taustalla on yhteiskunnan muutos vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän liki miljoona perusasteen työpaikkaa nyt reilut kaksisataatuhatta elikkä viidesosa suomalainen oppivelvollisuus on jäänyt jälkeen kun vaatimuksena on vain peruskoulu suomalainen oppivelvollisuus on myös eurooppalaisittain verrattuna verrattuna lyhyt tavoitteena toisen asteen tutkinto kaikille parantaa työllisyyttä ja pidentää työuria pitkällä aikavälillä laajennetaan oppivelvollisuus kahdeksaantoista vuoteen ja tehdään toisesta asteesta maksuton nuorten syrjäytyminen on on asia johon rinteen hallitus tarttuu vahvalla otteella luo heille polun uuden elämän alkuun ja sitouttaa heidät yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi mikä lisää omalta osaltaan osaltaan työllisyyttä vielä tähän lopuksi aluepolitiikasta otetaan entistä vahvempi ote edellinen hallitus unohti sen tyystin kiitoksia

arvoisa puhemies minä

suru pelko hätä on meidän kaikkien yhteinen viisautta ja voimia myöskin myöskin viranomaisille hoitaa niitä asioita tunnen suurta ylpeyttä siitä miten tiedotusta on hoidettu ja asiaa ylipäänsä hoidettu toivon myös että tämä meidän hallitus nyt katsoo vastaavaa voitaisiin tulevaisuudessa ennaltaehkäistä ennen kuin se tapahtuu välikysymyksessä on nyt esitetty vahvasti monenlaisia toimia joita hallituksen tulisi ottaa huomioon arvoisa puhemies koen että välikysymyksessä on pitkälti referoitu olemassa olevaa hallitusohjelmaa sieltä nämä toimet on tosiaan poimittu esitettäväksi opposition nimissä on pakko kiittää hallitusta siitä että se on kuunnellut asiantuntijoita nimenomaan siitä näkökulmasta että vaikka maailmalla taloussuhdanteiden vuoksi nyt pääasiallisesti irtisanotaan niin hallitus on päättänyt budjetissaan itse asiassa investoida ja yrittää palkata ihmisiä tämä vastasyklinen finanssipolitiikka on sellainen mitä on maailmalla kiitelty ja ja jopa ihmetelty se on vaatinut todellista rohkeutta tämä hallitus pyrkii siihen että että yhdenvertaisuus suomessa vahvistuisi suomessa tulee jokaisella tämän hallituksen mukaan olla varaa sairastaa tervehtyä yrittää ottaa riskejä sekä vanheta arvokkaasti se näkyy tämän hallituksen toimissa samanaikaisesti suomen hallitus on pyrkinyt toistamaan uudelleen tämän kuuluisan suomalaisen ihmeen eli pyritään tekemään sellaista politiikkaa että se ei ole luonnolta eikä ympäristöltä pois mutta se ei ole myöskään suomalaisten hyvinvoinnilta pois tämä on lähes mahdoton yhtälö hallitus on kuitenkin sanoutunut irti siitä että nyt lähdetään kuluttamaan niin kuin nytkin kulutetaan kolmen planeetan verran vaan että suomalaiset olisivat hiilineutraali kansa vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä ja sitten siitä eteenpäin hiilinegatiivinen

samanaikaisesti tämä hallitus myös pyrkii tukemaan koulutusta innovaatiota rohkaisemaan uusien työpaikkojen syntymistä ja sitä mukaa myöskin maailmalle on selvää että kun on tiukka ilmastopolitiikka niin se johtaa siihen että suomalaiset yritykset ja yliopistot pyrkivät luomaan sellaisia ratkaisuja jotka ovat mahdollisesti kaupattavissa maailmalle jos kiinassa valmistetaan yli tuhat hiilivoimalaa niin suomalaiset todennäköisesti tulevat tarjoamaan sinne ratkaisuja joilla näiden hiilivoimaloiden hiilijalanjälkeä pystyttäisiin vähentämään näin suomalaisten hiilikädenjälki on valtava maailmalla ja tähän on pyrittävä tällä hallituksella on rohkeutta tämäntyyppiseen toimintaan ja sitä täytyy kiittää tässä välikysymyksessä on monta kertaa mainittu sana työperäinen maahanmuutto ne edustajat jotka ovat meistä pragmaattisimmat tietävät hyvin niin kuin asiantuntijatkin ovat sanoneet että lähinnä työperäisellä maahanmuutolla voitaisiin tiettyjä työllisyyteen liittyviä ongelmia tässä maassa ratkaista mutta samanaikaisesti tässä salissa enkä todellakaan syytä koko oppositiota sillä oppositiossa on kollegoja jotka ymmärtävät tämän kyllä ihan hyvin ja ja sanovat sen samaan ääneen kuin hallituksessakin eräät ihmiset ovat sanoneet että kebabin ja pitsanpaistajia ei tähän maahan haluta tai tarvita tai että he olisivat jotenkin eriarvoisessa asemassa kuin muut yrittäjät tämä on todella alentavaa nämä pitsanpaistajat joihin kuuluu myös monia kantasuomalaisia ovat hyvin ahkeria ihmisiä ottavat suuria riskejä edes lähtiessään yrittämään tämmöisessä suomen yritysilmapiirissä se ei ole ollenkaan helppoa näiden

ahkerien pitsanpaistajien lapsista tulee tämän maan suomen toivoja tulevaisuudessa heillä tulee olla ammattiylpeyttä heidän vanhempiensa valinnasta

nämä pitsanpaistajien lapset ovat todennäköisesti ne sillanrakentajat jotka mahdollistavat työperäistä maahanmuuttoa tulevaisuudessa siksi on katsottava näitä yrittäjiä nyt mahdollisimman monipuolisesti olivatpa he mistä tahansa maasta jos he tulevat suomeen ja ovat valmiita sitoutumaan suomalaisiin arvoihin maksamaan veroja ja integroitumaan niin tällaisille ihmisille on annettava mahdollisuuksia yrittää ja voida hyvin tässä maassa ihan vain meidän suomalaisten oman hyvinvoinnin vuoksi kiitoksia

arvoisa puhemies ja arvoisat kollegat myös osaltani surunvalittelut kuopioon ja voimia jaksamista sinne sitten tähän kokoomuksen välikysymykseen tämä on tussahdus tämä on ennenaikainen tussahdus tämä kokoomuksen välikysymys ensi viikollahan hallitus tuo sitten näitä toimenpiteitä ja määrärahojen puitteissa olevia toimia esille ja niistä pääsemme keskustelemaan ehkä tässä voi kokoomusta kiittää siitä että pääsemme nyt lämmittelemään näitä keskusteluja jo tässä vaiheessa keskustavetoinen sipilän hallitus sai aikaan todellakin kuten on todistettu tänään moneen kertaan noin sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja sitten suomen taloutta saatiin suosta hyvinkin nostettua niillä toimilla se oli kova tavoite kuudestakymmenestäkahdeksasta prosentista työllisyysaste piti nostaa harva siihen uskoi siinä onnistuttiin ja menestyttiin ja varmaan historiankirjat myöhemmin pääministeriäkin tästä asiasta vielä tulevat muistamaan kaikkinensa sipilän hallituksen ohjelmassa oli noin kymmenen kohdan ohjelma työllisyystoimenpiteistä ja siellä noin seitsemänkymmentä erilaista toimenpidettä millä työllisyyttä nostettiin ja työttömyyttä alennettiin rinteen hallituksen ohjelmassa on nyt kanssa kova tavoite näissä olosuhteissa tavoittaa

mutta eihän se vielä riitä meidän täytyy saavuttaa pohjoismaista työllisyysasteen tasoa se on vielä vielä kovempi lähemmäs kahdeksaakymmentä tulisi tavoitella tässä hallituksen esitykset julkisen talouden osalta ovat että julkinen talous on tasapainossa kaksituhattakaksikymmentäkolme ja näihin kohtiin ja näihin selkeisiin tavoitteisiin me keskustalaiset olemme hyvin selkeästi myös sitoutuneita on syytetty nyt hallitusta sitten siitä että täällä ei olisi niitä keinoja mutta kyllähän täältä niitä löytyy jo nytkin sinänsä tämä

voi olla vähän vähän vähäinen määrä se voi olla vaikka seitsemänkymmentätuhattakin sitten kun se tavoite tarkistetaan kun budjettia rakennetaan

hallitus ei kyllä sulje mitään työllisyyttä parantavia toimenpiteitä tästä pois puolet näistä toimenpiteistä tullaan nyt esittelemään kaksikymmentä budjettiriiheen mennessä ja todellakin tässä tulevassa ensi viikon budjetissa on kaksikymmentäviisi toimenpidettä jo tällä hetkellä olemassa tässä muun muassa kokoomuksen edustaja jukka kopra esittelikin jo hyvin ansiokkaasti omasta listastaan mutta siinä oli aika pitkälle samoja asioita mitä hallituksen listassa on eli paikallisen sopimisen edistäminen palkkatyön käytön uudistaminen työvoimapalvelujen kuntakokeilut tähän minä pysähdyn siinä mielessä että meillä pirkanmaalla on tehty hyviä kuntakokeiluja ja minun mielestäni tämän hallituksen ote on nyt siinä mielessä parempi että juurikin työvoimapalvelut ovat tärkeä osa myös kuntien elinkeinopalveluja että annetaan niitten kuntienkin olla mukana vahvasti työvoimapalvelujen ja elinkeinotoimen osalta rekrytointikokeilu ja ensimmäisen työntekijän palkkauksen helpottaminen työttömyysturvan työvoimapalveluiden sekä työvoimavelvoitteiden uudistaminen työnhakuun kannustaminen osatyökykyisille työttömien niin sanotun eläkeputken ikärajan nostaminen vuodella

ulkomaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden maahan jäämisen helpottaminen

yhtä lailla meillä on kuitenkin sitten esimerkiksi maa ja metsätalouteen tulevan työvoiman tarve suunnaton ja sitä varten muun muassa tässä ohjelmassa on myös kausityöntekijöitten saamisen helpottaminen myös kausityöntekijöitten työpaikan mahdollinen siirtäminen toisiinkin työtehtäviin eli pitkä luettelo näitä toimia plus sitten tätä autetaan kyllä vahvasti sillä mitä yritystoiminnan edistämiseen tulee eli tuplapoisto innovaatiotuen lisääminen ja nämä tässä on erittäin hyviä toimenpiteitä hallitukselta pitkä litania ja me varmaan näihin kovastikin vielä sitoudumme ensi viikolla ja ennen joulua käymme näitä asioita lävitse eli vielä täytyisi oikeastaan kiittää kun kokoomuksen edustajat ovat oppositiosta hallitukselle tukeaan melkein yhteen ääneen että he ovat järkevien työvoimatoimien tukena kaikissa hallituksen toimissa niin mistäs me me tänään

arvoisa herra puhemies tämä

on osoittanut sen että hallituspolitiikalla on sinällään vaikutusta tämän kansakunnan tulevaisuuteen keskusta keskusta asetti tähän hallitukseen mukaan lähtöön ehdoksi sen kuten edustaja pirttilahti erinomaisessa puheenvuorossaan totesi että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme ja työllisyysaste on seitsemänkymmentäviisi prosenttia työikäisistä ihmisistä työikäisistä ihmisistä on tärkeää muistaa se että ovat sinne kiveen hakatut ja on äärimmäisen tärkeää myös opposition huomata se kauhukseni kyllä huomaan että perussuomalaiset jotka ovat kovaa meteliä täällä pitäneet eivät ole paikalla se osoittaa jonkunasteista vastuunkannottomuutta että ei olla täällä paikalla puolustamassa kovia mielipiteitä palaan siihen hetken kuluttua mutta joka tapauksessa nämä keskustan reunaehdot ovat aitoja oikeita reunaehtoja ja niistä pidetään kiinni totta kai se on selvä asia että jos julkista taloutta emme saa tasapainoon niin se on kamala tilanne koska meillä on jo yli sata miljardia euroa velkaa nyt ja toinen asia on tämä työllisyysasteen nosto jos me haluamme sitä velanmaksua aloittaa ja tälle kansakunnalle hyvää tehdä niin meidän on pakko saada työpaikkoja lisää kuten viime vaalikaudella se se sataneljäkymmentätuhatta tuli se vaatii verta hikeä ja kyyneleitä niin kuin eräässä laulussa sanotaan mutta kuitenkin se tie on kuljettava koska se on kuitenkin se helpompi tie se toinen tie jota en halua edes ajatella olevan on kamalan vaikea tie kulkea mitä tulee sitten perussuomalaisten tänä päivänä esittämiin väitteisiin niin

toivon hartaasti että tällaisia populismin ryöpsäyksiä ei tarvitsisi enää kuunnella suomen eduskunnan arvokkaimmassa salissa ensinnäkin maatalouspolitiikka täällä edustaja lunden väitti että että tässä on niin kuin keskusta pettämässä sitä sun tätä maatalouspolitiikan puolella ja vaikka mitä kun kuuntelee ja lukee tuolta netistä ja lehdistä heidän oman puheenjohtajansa kannanottoja vaikka sitä että suomen pitäisi irtautua eusta ja lopettaa nämä maataloustuet kannattamattomina ja sitten siirtyä kansalliseen politiikkaan se olisi suomalaisen maatalouden kuolema ja eihän siinä tulisi kun maataloustuotanto loppuisi kuin kolmesataatuhatta työtöntä niin kun tällaisella tasolla esitetään populistisia keskusteluja sillä totta kai saa hyviä mielipiteitä tuolla toreilla ja turuilla ja taputteluja olkapäälle mutta asiat siinä kyllä jäävät hoitamatta jos tällä tasolla väitteet ovat mitä perussuomalaiset ovat esittäneet samoin tämä työvoima asia kyllä meidän on pakko hyväksyä se että määränsä verran vierasta työvoimaa tähän maahan tähän maahan me tarvitsemme mansikkapellolla marjat eivät tulisi kerätyiksi tai mersun tehtaalla tuolla uudessakaupungissa ei syntyisi autoja taikka käykääpä katsomassa vaikka lentoasemalla mitä siellä tapahtuu siellä on paljon ulkomaista työvoimaa tekemässä työtään arvokasta työtään ja palvelemassa ihmisiä sekin meidän on on hyväksyttävä kun aikanaan valitsimme euroopan unionin jäsenyyden vuonna yhdeksänkymmentäviisi se oli tietoinen valinta silloin että me joudumme myös kansainvälistymään se on selvä asia ja joka nyt sitä lähtee vastustamaan niin on pikkuisen jälkijunassa no eihän tästä vuodesta yhdeksänkymmentäviisi ole vielä kovin paljon aikaa mutta toivoisin nyt menevän kaikkien tietoon että näin se vain on sitten tämä valtionosuusuudistus mistä perussuomalaiset ovat jonkun verran puhuneet ja myös valtionosuuksista yleensä kannattaa muistaa se että kuntien valtionosuudet eivät ole mitään köyhienapua minnekään vaan ne ovat valtion maksamia rahoja sitä varten että valtion määräämät tehtävät pystytään kunnissa tekemään kysymys ei ole mistään avustuksista vaan kysymys on siitä määrärahasta jonka valtio antaa jotta saadaan valtion lailla määräämät tehtävät tehtävät kunnissa hoidettua kun perussuomalaisten edustajat tässä salissa ovat tätäkin arvostelleet niin toivoisin että tälle populismille edes joku ääri ja raja löytyisi kyllä se että perussuomalaisten merkittävä henkilö on sanonut että tämä valtionosuus on kepulaista aluepolitiikkaa on jotain niin kauheaa puhetta että en toivoisi vastuullisen poliitikon suusta sellaista koskaan kuulevani niin tai näin tärkeää on se että linja pitää ja hallitus kantaa järkevää vastuuta tulevaisuuden politiikastaan ja ennen kaikkea tarkkailee sitä että työpaikkoja syntyy ja saamme verouudistusta tehtyä niin että pieni ja keskituloiset hyötyvät koska siellä on ne suurimmat vaikeudet samoin että kunnissa nämä velvollisuudet pystytään hoitamaan lasten päivähoito toimii kouluissa on on hyvin asiat ja ennen kaikkea se että pystymme tätä suomea viemään eteenpäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on selvä asia että talouslama meillä on edessämme mutta siihenkin pystytään mukautumaan kun pidämme järjen päässä ja vähennämme niitä hurjia puheita joita opposition varsinkin perussuomalaisten suusta tänä iltana on saanut kuulla toivottavasti niitä ei kovin usein kuule koska siinä saattaa mennä joltakin herkkäuniselta yöunet ei minulta

arvoisa puhemies

ihmisen asemaan miina sillanpään päivänä tämä on mielessäni miina oli ensimmäisten naisten joukossa jotka valittiin eduskuntaan ja ensimmäinen naisministeri hän puolusti naisia joilla oli avioton lapsi hän puolusti naisia jotka tekivät orjatyön kaltaisissa työsuhteissa työtä hän puolusti lapsia joilla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa siihen mihin perheeseen he syntyivät hänellä oli rohkeutta ja tahtoa tehdä suomesta parempi paikka jossa jokainen sai apua ja tukea yhteiskunnan tukiverkostosta hän oli luomassa hyvinvointiyhteiskuntaamme ja häntä voidaan oikeutetusti pitää yhtenä hyvinvointiyhteiskuntamme äitinä hänellä oli rohkeutta puolustaa vanhuksia ja huolehtia heidän turvastaan aikana jolloin naiset tekivät ja joille omien vanhempien hoitaminen oli haasteellista heidän tullessaan vanhuusikään nyt meille yritetään syöttää ovista ja ikkunoista arvomaailmaa joka perustuu kurilliseen taloudenpitoon siis rahaan ja maksimaaliseen voitontavoitteluun on leikattava ja tehostettava julkisen sektorin toimintoja hallituksen ja työllisyyspolitiikka on vastuutonta jos menoja ei karsita tarpeeksi mikä siinä on vastuutonta se että halutaan pitää huolta niistä jotka ovat heikommassa asemassa se että halutaan turvata lapsille koulutus ja päivähoito se että halutaan määrittää hoitajamitoitus jolla voidaan taata jokaiselle hoitoa vanhuuteen se että halutaan parantaa työttömien mahdollisuutta työllistyä ymmärrän että taloudesta on pidettävä huolta mutta samalla tarvitsemme myös empaattisuutta päätöksentekoon ilman empaattisuutta me emme näe kokonaisuuksia ja me emme kuule heitä joita päätökset koskevat meidän taloutemme ei ole kunnossa koska olemme vuodesta toiseen uhranneet kaiken markkinavoimille markkinavoimille joista kaikki on laitettu palvelemaan osakkeenomistajaa siitä on unohdettu kaikki muu niin työntekijät esimiehet kuin asiakkaatkin pienelle porukalle on kerätty kaikki mitä kerättävissä on se on johtanut suuruudenhulluuteen suuruuden tavoitteluun johon ei enää usko edes kaikki osakkeenomistajat tarvitsemme myös rohkeutta talouspolitiikassa rohkeutta muuttaa suuruuden ihannointia niin että voimme hoitaa myös ne heikommat emmekä vain tavoittele maksimaalista voittoa vahvan tehtävä on puolustaa heikompaa

vielä edustaja marttinen

arvoisa

omassa puheenvuorossaan tuonne kaudelle kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista ja silloiseen talouden tilanteeseen ja ja otettuun velkaan täytyy edustaja köntälle todeta että lienee hieman hieman vääristelyä todeta todeta noin koska kuitenkin suomen taustalla oli oli vakava finanssikriisi josta josta me kärsimme pitkään suomi ei päässyt mukaan siihen eurooppalaiseen talouden kasvuun mihin kaikki muut meidän verrokkimaat pääsivät nyt onneksi yhteisellä työllä porvarihallitus pääministeri sipilän aikana sai sai tämän maan siihen kuntoon että pääsimme taas sille radalle takaisin ja tietysti nyt on toivottavaa että tämä uusi hallitus jatkaisi sillä samalla vastuullisella talouden ja työllisyyden linjalla eikä tuhoaisi sitä hyvää työtä mihin mihin taas päästy edustaja pirttilahti totesi puheenvuorossaan että välikysymys on tussahdus vai oliko se näin että se on ennenaikainen tussahdus no tästä totean vain sen verran että että kyllä koimme että tässä tässä tilanteessa välikysymys on välttämätöntä tehdä koska olemme olleet huolissamme suomen suunnasta me olemme huolissamme siitä niin kuin kaikki muutkin tässä salissa lisää työtä ja me olemme olleet huolissamme siitä että tämä hallitus ei kykene tekemään riittäviä toimia suomalaisten hyväksi budjettiriihi mentiin läpi niin että että työministeri harakka toi sieltä kyllä yhden paperin tähän taloon mutta mutta hyvät hallituspuolueiden kollegat

yhdellekään työllisyystoimelle ei voitu laskea työllisyysvaikutusta ei yhdellekään eli kyllä kannustan teitä jatkamaan nyt aika reippaasti työtä siten että saatte sellaisia toimia tehtyä joille myös aidosti niitä työllisyysvaikutuksia voidaan laskea koska muuten se on se on aika lailla tuuleen tuuleen huutelua samaan aikaan sitten

kuten totesin aikaisemmassa puheenvuorossa nordean ekonomistin olli

että itse asiassa työllisyys heikkenee noin kuudellatoistatuhannella hengellä eli käytännössä teillä on nyt matkaa noin seitsemänkymmentäviisituhatta työllistä sinne sinne päämäärään elikkä elikkä matkaa on aika paljon vielä kuljettavana ja tosiaan taustalla oli vielä se että kesällä kesällä kuuntelimme valtiovarainministeri lintilää ja pääministeri rinnettä jotka ovat kummatkin todenneet että teidän hallituksenne ei lisää pysyviä menoja ennen niitä pysyviä tuloja ja missä tilanteessa me olemme tällä hetkellä kaksi miljardia nousee budjetin kokonaissumma ensi vuonna velanotto lisääntyy verotus verotus kiristyy kokonaisveroaste kääntyy nousuun ja ne aidot vaikuttavat työllisyystoimet edelleen loistavat poissaolollaan arvoisa puhemies haluan kuitenkin uskoa että tässä salissa haluamme kaikki tehdä hyvää suomelle ja ja suomalaisille ja ja haluan toivottaa hallitukselle paljon voimaa ja viisautta varsinkin toivon että keskustan kollegat pidätte edellisen hallituksen vastuullisen talous ja työllisyyspolitiikan linjaa yllä koska vain ja ainoastaan sillä niitä uusia työpaikkoja tähän maahan saadaan luotua jos nyt ote ote lipsuu niin niin tulokset tulevat olemaan hyvin huonoja

arvoisa puhemies näin hallituspuolueen edustajana tietysti kiitän edustaja marttista näistä voimantoivotuksista välillä toki toivoisin että myös kokoomus malttaisi katsoa piirun verran pidemmälle nähdä miten tärkeää se koulutukseen panostaminen köyhyyden torjunta on pitkässä juoksussa myös työllisyyskehityksen kannalta halusin tähän loppuun vielä pöytäkirjoihin merkittäväksi tämän kommenttini taannoin edustaja lundenin pitämän puheenvuoron johdosta se että täällä edustajat siteeraavat iltapäivälehtien virheellisiä otsikoita totuutena on minusta hieman erikoista suomalaisen oikeusvaltion puolustaminen ja vahvistaminen on jokaisen suomalaisen etu ja sitä on tehtävä kaikkina aikoina ei vain silloin kun se on helppoa tai leppoisaa siihen tämä hallitus on sitoutunut kiitos lisäksi edustaja malmille miina sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivän huomioimisesta miina oli totisesti tienraivaaja tinkimätön naisten oikeuksien puolustaja

miina sillanpään päivänä tämän työllisyyskeskustelun loppumetreillä on hyvä hetki muistuttaa siitä miten tärkeä osa myöskin tasa arvo on tätä työllisyyspolitiikkaa palkkatasa arvon edistäminen syrjinnän ja häirinnän torjuminen perhevapaauudistus joka tähtää tasa arvoon nämä ovat tärkeitä askelia kohti sitä tulevaisuuden tasa arvoista työelämää jossa on tilaa yhä useammalle kiitoksia hyvästä keskustelusta ja ja tästä pitkästä päivästä kaikille